päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti joten pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla

edustaja huovinen
arvoisa puhemies lapsen saaminen on yksi elämän koskettavimmista hetkistä vauvat liikuttavat niin meitä vanhempia isovanhempia kuin muitakin läheisiä nämä hetket ovat valitettavasti suomessa rajusti vähenevä ilmiö maassamme syntyy nyt vuosittain noin viisikymmentäkaksituhatta lasta pelkästään viimeisten kuuden vuoden aikana syntyneiden lasten määrä on vähentynyt yli tuhannella vauvalla per vuosi syntyvyyteen vaikuttavat monet asiat suuressa roolissa on kuitenkin myös se miten työ ja perhe elämä ovat yhteensovitettavissa tälläkin hetkellä monessa perheessä äidit ja isät miettivät miten pienen lapsen hoito järjestetään suomessa pienen lapsen kanssa kotiin jää yleensä äiti tämä vaikuttaa tutkimusten ja naisten kokemustenkin mukaan kielteisesti työuraan työllisyyteen ja eläkkeisiin viime kuukausina monet tahot ovat aiheellisesti patistelleet hallitusta tekoihin nykyisen perhevapaamallin uudistamiseksi jotta lasten hoivavastuu voisi jakautua tasa arvoisemmin arvoisa ministeri aiotteko esittää hallituksen puoliväliriihessä perhevapaauudistuksen valmistelun

arvoisa rouva puhemies tällaista hallituksen esitystä ei ole valmisteilla puoliväliriiheen mutta kyllä hallitus on myös tehnyt toimia perheiden hyväksi monella tavalla mitä tulee sitten näihin naisvaltaisten alojen työnantajiin ja niiden kustannusten jakamiseen hallitus on tarjonnut tähän kertakorvauksen kaksituhattaviisisataa euroa lisäksi on muistettava että meillä on olemassa ja käytännössä kotihoidon tukijärjestelmä ja päivähoitojärjestelmä joka tukee lapsiperheitä ja kotihoidon tuki sinänsä on myös suosittu perhe etuus pyydän
nyt niitä edustajia lisäkysymyksiä tästä aiheesta ilmoittautumaan

näytä katsovan tätä asiaa riittävän merkittäväksi yhteiskunnalliseksi aiheeksi kevään kehysriiheensä lapsiperheet varmasti toivoisivat vähän toisenlaista otetta erityisesti sata vuotiaan suomen lapsilla pitäisi olla oikeus vauva aikanaan sekä isän että äidin molempien vanhempien hoivaan perhevapaauudistus olisi tärkeä myös kansantaloudellisesti sillä esimerkiksi naapurimaassamme ruotsissa kaksikymmentäviisi vuotiaiden naisten työllisyys on selkeästi parempi kuin meillä nyt suorastaan sinkoilee erilaisia perhevapaamalleja hallituksella olisi mahdollisuus nyt tehdä myönteinen uudistus jossa leikkausten sijasta lisätään työ ja perhe elämän joustavuutta ja isien aikaa lastensa kanssa ja vieläpä parannetaan nuorten naisten työllisyysastetta sdp haluaa uudistaa ja joustavoittaa perhevapaita niin että kaikki pidetään mukana kun monet tahot ovat tämän asian esille nostaneet aikooko hallitus todella vain seurata sivusta tätä keskustelua miksi te ette vie

arvoisa puhemies edustaja nosti esille tässä että on monia malleja ja monta mallia ei voi viedä yhtä aikaa eteenpäin yksi taho mikä mielestäni selkeästi puuttuu tästä keskustelusta on perheet eli perheitten vapaus päättää siitä miten he jakavat esimerkiksi vaikkapa sen kotihoidon tuen kyllä perheet ovat hallitukselle tärkeitä ja perheitä tuetaan myös muuten kuin perhevapaamalleilla on monia tekijöitä jotka vaikuttavat perheiden hyvinvointiin mutta nostitte esille tämän ruotsin mallin ymmärtääkseni ruotsissa on tilanne se että siellä työajan joustot ovat laajemmin käytössä kuin suomessa myöskin työajan joustot ovat suomessa ja mielestäni se on myöskin hyvä tapa tukea erinäköisiä vaihtoehtoja sille miten perhevapaita jaetaan
arvoisa puhemies on hyvä puhua perheiden valinnanvapaudesta mutta tosiasia on kuitenkin se että alle kymmenen prosenttia kotihoidon tuen saajista on miehiä kyllä se valinnanvapaus tarkoittaa sitä että naiset jäävät kotiin ja kun hallituksella on tavoitteena nostaa työllisyysaste seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin

toteaa että se ei tule onnistumaan avain siihen että se seitsemän prosenttia korkeampi ruotsin työllisyysaste saavutettaisiin on nuorten naisten osallistuminen työelämään heidän johtajatehtäviensä kasvaminen ja lopulta myöskin eläkkeiden korkeampi taso tässä on siis helppo ja koko yhteiskunnan kannalta hyvä tapa päästä siihen työllisyystavoitteeseen arvoisa ministeri ettekö todellakaan ole päässyt yhtään pidemmälle tässä perhevapaiden edistämisessä

arvoisa puhemies edustaja harakka toistan sanomani että ruotsissa ovat laajemmin käytettävissä laajemmin mahdollisia kuin suomessa se on ehkä yksi selittävä tekijä sille miten ruotsissa on korkeampi työllisyys voi olla ehkä niinkin että siellä on työpaikkoja enemmän tällä hetkellä kuin suomessa meillä on myöskin työnantajapula tietyssä mielessä mutta kyllä tällä hetkellä vapaata voivat käyttää myös isät on perheen asia myöskin päättää siitä miten näitä vapaita tasataan mikä on tässä suositussa järjestelmässä nyt niin kauhean hankalaa etteikö sitä voisi kuitenkin kehittää niiltä osin kuin hallitusohjelmassa on sovittu ja niillä ohjelmilla millä eduskuntapuolueet ovat lähteneet vaaleihin
arvoisa

puhemies moni isä kaipaisi myös sitä että olisi ihan oikeasti aikuisten oikeasti legitiimi oikeus jäädä pois työelämästä hoitamaan pientä lasta hoitovapaalle sillä tavalla että isälle olisi osoitettu myös osa tästä vapaasta koska tänä päivänä edelleen eletään hyvin vahvasti näitten roolimallien alla joissa äiti on se ensisijainen joka tahtoo jäämään aivan kuten edustaja harakka täällä totesi niin äideille tämä valinnanvapaus tässä suhteessa yleensä lankeaa tutkimukset puoltavat sen puolesta että niissä perheissä joissa isät jäävät hoitamaan lasta se perheen dynamiikka ja ja yhteiselo on myönteisempää ja parempaa ja isät ja äidit ovat onnellisempia oletteko ajatellut millä tavalla sitten ministeri mattila voisitte edesauttaa sitä että isät jäävät hoitamaan koska nyt tämä tämmöinen tämänkaltainen valinnanvapaus ei tuota sitä lopputulosta että isät käyttäisivät yhtä laajamittaisesti

arvoisa puhemies kyllä tästä keskustelusta myös nyt puuttuvat perheet ja heidän äänensä isät ja äidit arvostan kyllä että isä voi olla kotona olen ollut itse siinä tilanteessa että perheessäni isä on jäänyt kotiin hoitamaan perheemme lapsia isällä on tälläkin hetkellä oikeus jäädä tietenkin on aivan hyvä että keskustellaan erinäköisistä malleista keskustelu avartaa monessa mielessä ja avaa näköaloja mutta tällä hetkellä alkuperäinen kysymys kuului onko hallituksen esitystä sitä hallituksen esitystä ei tällä hetkellä ole

vastaavana ministerinä ja tilasin tutkimuksen siitä mitkä ovat syitä siihen että epätasaisesti kyllä tutkimustulokset osoittavat sitä että myös työnantajien suhtautuminen isien pitämiin perhevapaisiin isyysloman jälkeen on negatiivinen silloin jos isille selvästi korvamerkitään

useampi puolue on tehnyt omia esityksiä muun muassa hallituspuolue kokoomus te ministeri mattila sanotte että ei voida tehdä oikein mitään kun on erilaisia malleja nyt kysymys kuuluukin miksi ette tee niin kuin sanoitte kun kysyitte miksi ei voi kehittää niin tehkää ainakin askelia eteenpäin edellinen hallitus pidensi isälle korvamerkittyjä perhevapaita ja joustavoitti

perhevapaita miksi te ette tee esimerkiksi tällaista muutosta jos te ette saa yksimielisyyttä kokonaismallista niin ottakaa askelia eteenpäin

arvoisa rouva puhemies kyllä tässä hallitus on mennyt eteenpäin myös kuten totesin naisvaltaisten alojen työnantajille on tämä kahdentuhannenviidensadan euron kertakorvaus tarjolla meillä on edelleen voimassa olevat perhe etuudet on kehitetty varhaiskasvatusta edelleen minä peräänkuulutan sitä keskustelua että on myös tasa arvoa se että keskustelussa ovat mukana myös perheet nyt keskustellaan malleista nyt keskustellaan siitä onko hallituksen kesken kesken erilaisia malleja niin kuin sanoin totta kai keskustelulle olen täysin avoin mutta tällä hetkellä niin kuin alkuperäinen kysymys oli sitä hallituksen esitystä ei ole

puhemies olen vastikään omien läheisten nuorten perheiden kohdalla todennut että isän kotiin jääminen on työnantajan suhtautumisen johdosta joskus todella hankalaa eli isä olisi halunnut jäädä kotiin mutta työnantaja suhtautui siihen niin niin niuhasti että isä päätti oman työpaikkansa säilymisen takia jättää tämän vapaan käyttämättä ja tämmöistä asennoitumista
mäkisalo ropponen odotatteko nyt pyydän tätä salia hiljenemään niin kuullaan tätä kysyjää ja sen jälkeen

eli edelleen sitä asennoitumista työelämässä on paljon että äidin kuuluu olla kotona ja ja isä käy työssä tähän pitäisi saada lainsäädännöllä jotain tukea ja varmistusta että isille mahdollistuisi silloin kun he haluavat ja olisi se lainsäädäntö mahdollistamassa nämä asiat mutta onneksi hallituksen sisällä on myös toisenlaisia näkökulmia tässä asiassa elikkä elikkä olisinkin kovasti kiinnostunut kuulemaan mitä esimerkiksi pääministeri sipilä on tästä asiasta

arvoisa puhemies hallitus on tehnyt tälle asialle paljonkin esimerkiksi tämä yrityksille maksettava kertakorvaus parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla se mitä

tällä hetkellä teemme meidän virkamiehemme jättävät huomenna esityksen kannustinloukuista ja täällä myöskin perhevapaa asiat tulevat esille sen jälkeen hallitus alkaa tästä huomisesta alkaen oman prosessinsa kohti puoliväliriiheä ja katsomme mitkä näistä toimista ovat sellaisia toimia jotka voidaan sitten puoliväliriihessä päättää se on totta että naisilla ja isillä ja äideillä on suomessa mahdollisuus ottaa perhevapaata mutta työpaikoilla on tätä asennetta mihin viittasitte se on totta se asenne minusta menee oikeaan suuntaan vielä paljon tekemistä työpaikoilla että isän osallistuminen osallistuminen perhevapaaseen olisi enemmän

puhemies perhevapaiden uudistaminen ei jää kokoomuksesta kiinni kokoomus julkisti tällä viikolla oman mallinsa joka lisää perheiden valinnanvapautta ja joustavuutta kokoomuksen malli kannustaa töihin mutta mahdollistaa sen että lasta voi hoitaa kotona siihen asti että lapsi täyttää kolme vuotta

nyt kun hyviä malleja on esitetty niin ei ole mitään syytä vastustaa perhevapaiden uudistamista paitsi ideologinen halu pitää naiset kotona

arvoisa puhemies vastasin jo tähän kysymykseen eli eli meillä on kannustinloukkutyöryhmä virkamiestyöryhmä saamassa huomenna mietintönsä työnsä jonka pohjalta käymme siellä siellä tulevat otsikot läpi ja teemme puoliväliriihessä siitä ratkaisuja tämä tästä

talman arvoisa puhemies viime vuonna työllisyys kasvoi kolmenkymmenenneljäntuhannen työllisen verran ja se on hyvä asia mutta ainoastaan kolmetuhatta heistä on naisia se kertoo että työelämä on tänään epätasa arvoisempi kuin muutama vuosi sitten tämä on fakta arvoisa ministeri mattila näyttää siltä että kokoomus haluaa uudistuksia keskusta puhuu vähän siihen suuntaan onko nyt niin että perussuomalaiset ovat tässä uudistuksen tulppana nimittäin on aivan selvä että ellemme perhevapaisiin puutu emme tee työelämää tasa arvoisemmaksi ja silloin emme pääse tähän seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyystavoitteeseen eikö tässä tilanteessa olisi rehellistä arvioida kanta uudelleen ja nähdä se seitsemänkymmenenkahden prosentin tavoite strategisena tavoitteena ja arvioida omia kantojaan perhevapaisiin uudelleen siltä pohjalta

arvoisa puhemies perussuomalaiset ovat hallituksessa ja vastuullinen hallituspuolue yhdessä hallitus vie näitä asioita eteenpäin mutta kyllä kiitoksia siinä mielessä kokoomuksen mallille vielä mitä edustaja vikman ei nostanut esille että siellä oli hienolla tavalla otettu myös isovanhemmat mukaan haluaisin myös tämän mukaan tähän keskusteluun mutta mitä täällä on keskusteltu työnantajien suhtautumisesta niin se jos on niuha suhtautuminen on todella todella harmillista me tarvitsemme siihen ennen kaikkea asennemuokkausta ei välttämättä tarvita lakia ja vielä nostan keskusteluun sen että kyllä on selkeästi todettava myös se että ruotsin työllisyysaste kokonaisuudessaan on tällä hetkellä parempi kuin suomessa

arvoisa puhemies naisten työllistymiseen liittyen kysyisin miten hallitus edistää maahanmuuttajanaisten työllistymistä jos näissä perheissä kulttuurisista tai uskonnollisista syistä naisen ei haluta lähtevän töihin lisäksi haluaisin vielä nostaa naisyrittäjät esiin ne pienyritykset joissa ei ole muita kuin yksi työntekijä kun heidän perhevapaansa aikana tarvittaisiin myös tällainen kertaluontoinen tuki koska yrityksen kulut yel maksut ynnä muuta kulkevat kuitenkin sinä

arvoisa rouva puhemies niiltä osin kuin tämä kysymys koski sosiaaliturvaa on on todellakin niin että yrittäjien sosiaaliturvaa kautta rantain pitäisi parantaa se on varmasti yhtä tärkeää siis naisyrittäjät kuin

puhemies kun keskustelua katsoo niin ehkä ei ole yhtä sellaista uudistusta josta niin laajasti asiantuntijat ovat yhtä mieltä kuin nyt tämä perhevapaauudistus ja tässä on useita eri malleja hallitukselle tarjolla minä uskon kyllä että yhdessä perheiden kanssa jos hallitus nyt vain ottaa tämän käsijarrun pois tässä olisi mahdollisuus rakentaa malli joka parantaisi naisten työmarkkina asemaa nostaisi työllisyysastetta ja olisi joustava myös perheiden kannalta esimerkiksi niin että niitä vapaita voisi myös pilkkoa ja käyttää myöhemmin mikä parantaisi esimerkiksi pätkätyöläisten asemaa

kyllä ihan selvinnyt mikä tässä on hallituksen kanta tämä kyselytunti alkoi siitä että vastaava ministeri sanoi että tällaista esitystä ei ole tulossa pääministeri totesi että ehkä on tulossa ja kokoomus totesi että tämmöinen tulee pääministeri sipilä on todennut että tavoite on tärkein ja keinot eivät merkitse oletteko valmis käyttämään tätä keinoa pääministeri sipilä onko tämä hallitus valmis antamaan naisten työmarkkina asemaa työllisyyttä ja perheiden joustavuutta parantavan uuden

arvoisa puhemies niin kuin totesin meillä on työryhmän työskentely valmiina huomenna sen jälkeen aloitamme tässä aihekokonaisuudessa hallituksen yhteisen työskentelyn joka kestää puoliväliriiheen saakka sitten teemme päätöksiä niitten päätösten ennakointi tässä vaiheessa kun emme ole vielä saaneet työryhmän raporttiakaan olisi kovin kovin ennenaikaista mutta miksi suomessa naisten työllisyysaste on niin paljon pienempi kuin miesten työllisyysaste on paneuduttu paneuduttu niin täältä löytyy yllättäviä havaintoja muun muassa se että neljäkymmentäviisi viiva viisikymmentäviisi vuotiaiden naisten työllisyysaste on yllättäen kaksituhattaneljätoista vuodesta vuodesta tähän pudonnut jos oikein muistan luvun neljällä prosenttiyksiköllä samaan aikaan kun työllisyysaste on yleisesti noussut yhdellä prosenttiyksiköllä meillä on jotakin muutakin täällä naisten työllisyysasteen takana kuin pelkästään tämä nuorten naisten

puhemies ilahduin siitä että edustaja huovisen ensimmäisessä kysymyksessä nostettiin lähestymistavaksi suomalaisten alhainen syntyvyyden taso malleja voi olla monenlaisia suomalaisten perheiden asia on toivottavasti yhteinen käsittääkseni myös hallituksella voi olla vain yksi malli ja parasta varmaan olisi ja toivottavaa että hallitus käynnistäisi laajamittaisen valmistelun mitä tulee kuitenkin työllisyysasteeseen täällä todettiin että avain siihen olisi perhevapaiden uudistaminen eiköhän paras avain työllisyysasteeseen ole työpaikkojen luominen toisekseen paras avain tasa arvoon on palkkatasa arvo ja kiintiöity osuus isille ansiosidonnaisessa perhevapaassa arvoisa pääministeri mitä ajattelette siitä että minäkin uskon siihen että myös asenneilmapiirillä on merkitystä varsinaisen reformin lisäksi voisitteko käydä työmarkkinajärjestöjen kanssa vakavan keskustelun siitä miten isien asemaa työpaikalla muutettaisiin siten että se ikävä ilmapiiri perhevapaiden pitämisen ympäriltä hälvenisi ja myös joustavan hoitorahan käyttö lisääntyisi mikä on erinomainen osa perhevapaalainsäädäntöämme jo nyt

että isät eivät pidä vapaita niin paljon kuin nykyinenkin lainsäädäntö sallii kuin mitkä nykyiset mahdollisuudet ovat minusta tämmöinen keskustelu työmarkkinaosapuolten kanssa on paikallaan tämä voidaan ottaa ja otetaan esille esimerkiksi talousneuvoston yhteydessä jossa jossa partit ovat luonnollisesti paikalla kerran kuukaudessa

arvoisa rouva puhemies suomessa isät pitävät alle kymmenen prosenttia vanhempainvapaista ruotsissa vastaavasti noin kaksikymmentäviisi prosenttia täällä puhutaan paljon siitä että työpaikoilla on asenneongelma arvoisa rouva puhemies se ongelma on rahassa ruotsissa kaikki yritykset maksavat yhteisesti rahastoon josta maksetaan kulut jotka aiheutuvat vanhempainvapaista maksetaan riippumatta siitä onko yrityksellä omia työntekijöitä jotka saavat vauvoja vai onko niitä naapuriyrityksellä suomessa tätä asennetta pitää yllä se että jokainen yrittäjä maksaa pussistaan juuri sen verran kuin työntekijät pitävät vanhempainvapaita sen takia olisi oleellista puuttua tähän ja muuttaa tätä rahoitusjärjestelmää tasapuolisemmaksi onko siihen luvassa muutoksia

siellä työnantajapuolella tällä hetkellä käydään en pysty vastaamaan tämä myöskin on tietysti kolmikantaisesti valmisteltava asia mutta korostan myös sitä että kyllä tällä hetkellä myös suomessa isillä on mahdollisuus jäädä on mahdollisuus jäädä vanhempainvapaalle tämä hallitus myöskin on näille naisvaltaisille aloille tarjonnut sen kahdentuhannenviidensadan euron kertakorvauksen joten ei tässä aivan tekemättömänä ole oltu mutta totta kai keskustelu on aina hyvästä erilaisten vaihtoehtojen tarkasteleminen on hyvästä niin on että työelämä perhe elämä elävät myös ajassa ja tarvitsemme uudistuksia totta kai jossakin vaiheessa mutta tällä hetkellä siitä mistä kysyttiin hallituksen esitystä ei

puhemies perheiden todellista valinnanvapautta rajoittaa ennen kaikkea se että meillä työmarkkinoilla on miesten ja naisten välinen palkkaepätasa arvo tuntuukin siinä mielessä kummalliselta että tämä kotihoidon tuki on nyt nostettu tikunnokkaan kun kuitenkin sitä voi myöntää sekä isovanhemmille jotka hoitavat lasta kotona tai vaikkapa perheen ulkopuoliselle joka hoitaa lasta kotona kotihoidon tuen ainut rajoitus on se että lasta ei tule viedä silloin julkiseen kunnalliseen päivähoitoon ja siinä mielessä ovat kummallisia nämä väitteet joissa ideologisesti lähdetään tätä kotihoidon tukijärjestelmää viemään alaspäin se ei edellytä sitä etteivät vanhemmat voi olla työelämässä mukana on kummallista että meillä alle kolme vuotiaan kodin ulkopuolella tapahtuvaa hoitoa tuetaan yhteiskunnassa kymmenellätuhannella viiva neljällätoistatuhannella eurolla per vuosi kun samanaikaisesti tämä kotihoidon tuki siellä kotona on ainoastaan kolmesataa euroa ja rapiat olisinkin kysynyt mikä tässä oikeastaan niin kuin taloudellisesti on kannattavaa eikö alle kolme vuotiaan lapsen kohdalla taloudellisesti kannattavaa ole se että kotihoidon tuen

arvoisa rouva puhemies mikäli nyt tulkitsin kysymyksen oikein että edustaja nosti tämän nykytilanteen ja siihen liittyvät hyvät käytännöt ja perheiden mahdollisuuden valita tulkitsen tämän niin edelleenkin että tämä kotihoidon tuki on suosittu perhe etuus ja että sitä voivat käyttää isät ja äidit ja ja tällä hetkellä olemme ja teemme niin kuin tähän hallitusohjelmaan on kirjattu ja puolueet menevät eduskuntavaaleihin itse kukin omilla ohjelmillaan

arvoisa rouva puhemies aivan aluksi täytyy tietenkin todeta että on hyvin mielenkiintoista että hallituspuolueiden täytyy täällä eduskunnan salissa kysellä toistensa mielipidettä näin merkittävästä yhteiskunnallisesta asiasta mutta hyvä että on paikka sillekin kyselylle ministeri te korostitte useaan otteeseen näissä vastauksissanne sitä että myös isillä on mahdollisuus jäädä on mahdollisuus jäädä eivätkö teitä huoleta arvoisa ministeri nämä tilastot joihin te varmasti olette tutustunut kun olette pätevä ihminen nuorten naisten työllisyyskäppyröissä on selkeä kuoppa nuoret naiset verrattuna ruotsiin suomessa osallistuvat todella vähän työmarkkinoille ja ja tämä vaikuttaa heidän loppuun työuraansa ja eläkkeisiinsä eivätkö nämä todelliset tilastot huoleta teitä arvoisa ministeri lisäksi on todettava että kyllä näillä asenteilla on merkitystä yhteiskunnan on näytettävä suuntaa itse sain ministerinä myös merkittävän määrän yhteydenottoja nuorilta isiltä jotka sanoivat että kun ei ole yhteiskunnan tukea ei ole myöskään

kyllä kiitoksia voin kommentoida nostitte esille tämän palautteen minä saan myös palautetta ministeriöön myös sitä palautetta että on hyvä että kotihoidon tukea puolustetaan ja että siinä nähdään hyviä puolia ja isillä on mahdollisuus valita mutta kyllä jos asenneilmapiirissä on muokattavaa silloinhan täytyy miettiä miten sitä lähdetään muokkaamaan tähän kysymykseen taisi pääministeri myöskin vastata niiltä osin mitä syitä löytyy nuorten naisten kotiin jäämisen työttömyyden taustalta että se on isompi ongelma ja sitä tarkastellaan osana hallituksen eri toimenpiteitä

seuraava kysymys edustaja kasvi
arvoisa puhemies viime viikkoina on tullut runsaasti palautetta toimeentulotuen epäonnistuneesta siirrosta kansaneläkelaitokselle hakemusten käsittelyn työmäärä ja tarvittava sosiaalinen osaaminen

ole käsitelty ajoissa henkilökohtaisia arviointeja ei ole tehty hakijoita ei ole tavattu yhteistyö kuntien kanssa ei toimi ja

esimerkiksi espoon sossussa jouduttiin jakamaan nenäliinapaketit luukuille koska niin moni kelasta tullut asiakas aloittaa asiansa itkulla kela on ilmoittanut korjaavansa tilanteen mutta onnistuuko se etenkään kun hallitus on budjetissaan leikannut kelan resursseja kysynkin miten hallitus varmistaa että toimeentulotukihakemusten asian

arvoisa rouva puhemies kyllä

toimeentulotuen maksatukseen ja käsittelyyn liittyvät ongelmat pitää ratkaista kela on siinä se asiantuntijaorganisaatio joka tätä asiaa hoitaa ihmisen arkeen liittyvät ongelmat tulee ratkaista juurikin liittyen tähän on myös todettava tietenkin se että kela on myöskin on myöskin eduskunnan alainen laitos ja kiitos kelan valtuuskunnalle joka on myös ollut tässä asiassa aktiivinen kelan johto on reagoinut tähän asiaan ja olen tietoinen siitä mitä he ovat tehneet he ovat päätyneet siis lisärekrytointeihin he ovat kiinnittäneet nimenomaan huomiota kiireellisyysjärjestykseen

puhemies toimeentulotuen viivästyminen on jättänyt varjoonsa sen että kelaan siirron yhteydessä tuen myöntämisperusteet ovat kiristyneet kela on laatinut omat ohjeensa jotka ovat ristiriidassa sosiaali ja terveysministeriön aiempien ohjeiden kanssa esimerkiksi kahdeksantoista vuotiaiden lukiolaisten osalta ohjeet ovat täysin vastakkaiset ministeriön mukaan lukiolaisen ei tarvitse nostaa opintolainaa tukea saadakseen koska lukio ei valmista ammattiin sen sijaan kelan mielestä lainaa on pakko nostaa kela kannustaa syrjäytymään lopeta opinnot niin saat rahaa kaikki eivät uskalla velkaantua lukiota varten sillä ylioppilastutkinto ei takaa työ saati opintopaikkaa lukiosta uhkaa tulla uusi oppikoulu johon kaikilla ei ole varaa kysynkin miten hallitus turvaa kaikkien lukuhaluisten nuorten opiskelumahdollisuudet siitä riippumatta onko heidän vanhemmillaan varaa rahoittaa lastensa lukio

arvoisa rouva puhemies kysyjä viittaa nyt säädöspohjaan joka on laadittu kelaa varten joka on siis toimeenpaneva toimeenpaneva organisaatio niiltä osin jos siellä säädöspohjassa on sellaista joka vaatii tarkastelua niin että se on selkeä totta kai silloin ministeriöllä täytyy olla valmius siihen että säädöspohjaa tarkistetaan ja muutetaan samaten olen ymmärtänyt tämän asian niin että myös kela on tietoinen tästä asiasta ja on on luvannut tarkastella tämän

arvoisa puhemies suomalainen koulutusjärjestelmä rakentuu niin että meillä tulee olla mahdollisuuksien tasa arvo eli jokaisella pitää olla taustasta perhevarallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta mahdollisuus opiskella myöskin lukiossa

puhemies toimeentulotuki on viimesijainen etuus jolla pitäisi saada maksettua ruoka asuminen ja lääkkeet jos rahaa ei mistään muualta saa nyt ihmiset ovat joutuneet epätietoisina ja epätoivoisina odottamaan kelan päätöksiä ilman rahaa ja viestejä todella hätääntyneitä viestejä on tullut meille paljon kevään aikana on umpeutumassa tuhansien ihmisten pitkäaikaisen toimeentulotuen päätökset ruuhkat tulevat vain pahenemaan tämä on todellakin kansallinen skandaali toimeentulotuen siirtymisen kelan maksettavaksi ei pitänyt olla säästöpäätös mutta sitä se on kyllä ollut valitettavasti pienituloisten ihmisten kustannuksella arvoisa ministeri kunnissa toimeentulotuen käsittelyaikoja valvoivat avi ja valvira jotka saattoivat määrätä kunnille uhkasakkoja silloin jos määräajat ylittyivät kelaa puolestaan valvoo kelan oma valtuusto kuten totesittekin kelalle ei ole näistä käsittelyaikojen ylityksistä seurannut mitään miten

arvoisa rouva puhemies en käy tässä tuomariksi siitä mitä kelan valtuuskunta on tehnyt valvonnassaan uskon että se toimii varsin asiallisesti mutta nämä maksatukseen ja käsittelyyn liittyvät ongelmat on ratkaistava ja niin kuin tässä ministeri grahn laasonen totesi niin kyllä hallitus käy myös tiivistä keskustelua kelan johdon kanssa kelan hallituksen kanssa tiedämme että kelan johtoryhmä käsittelee tätä asiaa viikoittain miltei päivittäin on annettu lupa lisärekrytointeihin lisärekrytointeihin jotka on myös aloitettu kyllä varmasti valitettavasti myös kelassa on jouduttu tekemään paljon ylitöitä ja toivon toivon jaksamista tälle organisaatiolle ja myöskin yhteistyötä pitää tiivistää pitää nimenomaan tiivistää kuntien kanssa yhteistyötä tiedottamista ja näin on

tämä uudistus on ollut tiedossa jo pari vuotta ja tässä on paljon hyviä tavoitteita se että kela maksaa toimeentulotuen perusosan voi taata sen että se on vähemmän häpeän aihe ja viimesijainen turva on helpommin useampien ihmisten saatavilla mutta tästä tavoitteesta tuli nyt sen irvikuva tämä siirtymäaika on hoidettu niin huonosti

miten hallitus päästi tämän käymään niin että näitä varoja ei lisätty ja onko hallitus varautunut lisäämään nyt varoja jos kelan sisäiset rahat eivät riitä ministeri mattilalta tarkistan sen että kun kunnissa etuuskäsittelyjä tekivät sosiaalityön ammattilaiset jotka osasivat arvioida sosiaalityötä kokonaisuudessaan niin kelassa näitä ammattilaisia ei ole palkattu vaan kaupallisen puolen henkilöt tekevät näitä

joiden toimeentulo on tosiaankin kiinni näistä päätöksistä ja rahojen maksatuksista ajallaan pitää ensi tilassa saada hoitoon se on aivan selvä asia sen eteen hallitus tekee töitä ministeri mattila kertoi hyvin paljon niitä toimia mitä tehdään stm ja kela käyvät jatkuvaa vuoropuhelua kelalle on annettu mahdollisuus palkata lisää henkilöstöä kunnistahan joissa tätä työtä nyt ei enää tehdä tätä henkilöstöä olisi suunnattavana silloin kun tämä siirto tehtiin tämä ei ollut säästöpäätös silloin kelan johto oli sitä mieltä että nämä resurssit riittävät nyt tämä asia on sitten tullut hallituksen tietoon niin kuin todettiin tässä vaikeudessaan ja karmeudessaan ja me teemme kaikkemme että tämä asia korjataan

toimeentulotuen käsittelyyn liittyvät ongelmat pitää ratkaista niin että ihmiset saavat arjessa sen avun jota he tarvitsevat mitä tulee tähän ammattitaitovaatimukseen sitä uskon myös että kela on asiantuntijaorganisaatio se toimii ja varmasti tarkkailee ja ja käy keskustelua jatkuvasti myös tämän organisaation sisällä

arvoisa rouva puhemies nyt tämä toimeentulotuen perusosan siirto kelaan on todellakin vapauttanut todella paljon resursseja siellä varsinaisen aikuissosiaalityön puolella kunnissa ja kuntayhtymissä olisinkin kysynyt ministeriltä onko tietoa siitä ovatko kunnat nyt suunnanneet uudelleen näitä aikuissosiaalityön varsinaisen sosiaalityön ammattilaisten työaikaa ja resursseja siihen varsinaiseen sosiaalityöhön tämän maksatuksen ja näiden käsittelyjen sijaan ja kuinka tätä resurssia voitaisiin nyt jatkossa käyttää entistä paremmin perheiden parissa tehtävän sosiaalityön hoitamiseen

arvoisa rouva puhemies juurikin näin kun tämä laki on valmisteltu viime kaudella kaksituhattaneljätoista on ollut tarkoitus se että paitsi joustavoitetaan myös vapautetaan resursseja kunnista se on on ollut lain hyvä tarkoitus tämänhetkistä varsinaista lukumäärää tai sitä tietoa minkä verran nyt kuntien kanssa on käyty keskusteluja minulla ei ole mutta sen tiedän että kela tekee viikoittaista päivittäistä yhteistyötä käy keskustelua kuntien kanssa niin että nämä asiakkaan asiat saadaan mahdollisimman hyvin hoidettua ja varmasti nyt kun tämä pahin ruuhka nämä pahimmat ongelmatilanteet saadaan ratkaistua niin sitten pystytään vielä analysoimaan tätä tarkemmin

valitettavasti nämä ministerin vastaukset eivät kyllä vakuuta silloin kun vasemmistoliitto ensimmäisen kerran nosti esille tämän tilanteen kaksi viikkoa sitten niin ministeri ei ollut edes kuullut niistä ongelmista mitä tähän siirtoon liittyy nämä ongelmat eivät ole vielä ratkaistut pelkästään helsingissä on menossa tämän kuun lopussa pitkäaikaisen toimeentulotuen näitä hakijoita on vielä tulossa sinne kelaan perustoimeentuloa hakemaan minkä lisäksi nyt on käynyt ilmi että siitä huolimatta että tämä siirto on ollut tiedossa kaksi vuotta niin kelassa on on ollut puolet siitä henkilöstömäärästä mitä kunnissa on aikaisemmin ollut näitä perustoimeentulotuen hakemuksia käsittelemässä eli me haluamme nyt tietää miten on että tähän siirtoon varauduttiin näin huonosti uskaltaako ministeriö antaa näille pienituloisille suomalaisille lupauksen siitä että kela pystyy hoitamaan ja käsittelemään näitä perustoimeentulotuen hakemuksia lain määräämässä käsittelyajassa eli milloin ollaan tilanteessa jossa nämä lain määräämät käsittelyajat

arvoisa puhemies ensinnäkin tähän kysymykseen että enkö olisi kuullut silloin oli ilmeisesti kysymys edustaja pekosen eräästä esimerkistä kyllä me saamme päivittäin palautetta ministeriöön ministeriö vastaa niihin yhteydenottoihin kansalaisilta mitä tulee koskien tämänhetkisiä ongelmia muun muassa on muistettava myös se että kela tekee myöskin paljon muita päätöksiä hoitaa paljon monta muuta arkiasiaa suomalaisessa yhteiskunnassa mutta kysymys siitä että että nyt nyt tämä akuuttiongelma on ratkaistava olen luetellut tässä sitä kanssakäyntiä mitä kelan kanssa on käyty päivittäin mitä tekee kelan hallitus myöskin niin kuin sanoin kiitän siitä että täällä on kelan valtuuskunta joka valvoo kelaa ottanut ottanut asioihin

arvoisa puhemies perustoimeentulotuen maksatus siirtyi vuoden alussa kansaneläkelaitokselle ja tämän hetken tilanne maksatuksessa on todella vakava viimesijaisen etuuden saamisessa ei siinä tilanteessa mikä on lain edellyttämä taso kansaneläkelaitoksen valtuutetut ovat asiaa seuranneet tarkkaan ja olemme edellyttäneet että kela kela viipymättä tekee ne toimenpiteet että maksatus saadaan lain edellyttämälle tasolle olemme todenneet että ne lisävoimavarat jotka kelan hallitus on osoittanut on ripeästi laitettava toimeen ja olen puhunut ministerin kanssa ja kelan hallituksen ja kelan pääjohtajan kanssa että jos on tarvetta lisäresursseihin hallituksen on välittömästi annettava lisäbudjetti kelan on myös tehtävä nuo toimet sillä tavalla että muiden etuuksien maksatus ei viivästy ja mikä on olennaista ja haluan sen tässä sanoa kun ihmiset tätä myöskin katsovat ja kuuntelevat jos on hätä siitä että ruokaa tai lääkettä ei ole niin kelan pitää saman päivän aikana tai viipymättä tehdä päätös tai sitten myöskin kunnat kykenevät näitä päätöksiä tekemään tilanne ja tämä on saatava järjestykseen välittömästi

valtuuskunnan puheenjohtaja tietää näin on näin on toimittava on lisättävä resursseja on ratkottava ne ongelmat ja ja käytävä se keskustelu ministeriön ja hallituksen kanssa ihmisiä on autettava tässä tilanteessa heidän arjessaan

puhemies tuolla on paljon nyt erittäin köyhiä ihmisiä kaikista heikoimmassa asemassa olevia suomalaisia jotka odottavat sitä että rahaa tulee ruokaan tai lääkkeisiin ikäihmisiä lapsiperheitä ja monenlaisia kohtaloita muistan kun kaksituhattayhdeksän työttömyys räjähti tietyillä alueilla käsiin ja silloin tehtiin muutos työttömyysturvalakiin joka mahdollisti tämmöisen nopean könttäsumman maksamisen kun ei käsittelyaikoja pystytty noudattamaan siellä meni kuukausitolkulla nyt semmoinen vaihtoehto pääministeri sipilä teille että ottaisitte kasaan ottaisitte kasaan keskeiset ministerit ja päättäisitte että tämä ongelma näitten ihmisten näkökulmasta hoidetaan nyt mahdollisimman nopeasti kuntoon päättäisitte tilapäisratkaisulla siitä että voitaisiin rahaa antaa näille ihmisille välttämättömiin menoihin mahdollisimman nopeasti

puhemies tämä on päivänselvä asia että nämä operatiiviset ongelmat on saatava kuntoon tästähän on hallituksen esitys annettu jo kaksituhattaviisitoista tammikuussa edellisen hallituksen aikana ilmeisesti me kaikki täällä olemme sitä mieltä että tämän uudistuksen perusteet ovat oikeat mutta nyt tässä tilanteessa mikä tällä hetkellä on päällä olemme hallituksena keskustelleet asiasta ja vastuulliset ministerit ovat sanoneet että jos tiedetään että joku asia tässä on asetuksesta ohjeistuksesta säädöksistä kiinni niin se muutetaan

on ohjeistuksesta kysymys aika monissa kunnissa sosiaalityöntekijöillä on se käsitys että harkinnanvaraista tai kiireellistä toimeentulotukea voidaan myöntää vasta kun kela on tehnyt päätöksensä sellaisina päivinä kun kela on auki periaatteessa laki toimeentulotuesta mahdollistaa toimeentulotuen myöntämisen jo nyt pelkästään keskustelun perusteella jos tilanne on riittävän kiireellinen mutta tämän ohjeistuksen vuoksi sitä ei uskalleta tehdä jos hallitus haluaa tätä asiaa nyt hoitaa niin siihen on mahdollisuus lisäksi minä kysyisin kun tästä nyt aiheutuu näistä viivästyksistä että ihmisten laskut viivästyvät ne jäävät maksamatta ne alkavat juosta korkoa niin onko suunnitteilla jonkinnäköistä kompensaatiota ihmisille siitä että he nyt tässä joutuvat maksamaan sitten laskuistaan ylimääräistä ehkä jopa ulosottoon tämän takia kysymys on kuitenkin ihmisistä joilla on

arvoisa puhemies kyllä ihmisiä on autettava heidän arjessaan ja nämä ongelmat on ratkaistava kuten tässä pääministeri totesi ja ja itsekin totesin myös aiemmin jos siellä säädöspohjassa on joitakin asetuksia joita pitää muuttaa niin sellainen kyetään tekemään jos se esitys tulee meille esimerkiksi kelan suunnasta että tällainen pitäisi tehdä toivon myös että muistetaan että kela on myöskin eduskunnan alainen organisaatio ja ja kelan valtuutetut myös ovat tästä tehneet aivan hyviä huomioita tässä on tehty yhdessä yhdessä töitä mutta kuntien kanssa varmasti ja näissä ohjeistuksissa on myös tehtävää vielä kyllä kela käy keskustelua niin kuin totesin jo aiemmin viikoittain päivittäin kuntien kanssa jotta nämä ohjeistukset ovat mahdollisimman yhdenmukaiset

nyt hallitus on siis julkistanut maakunta ja sote uudistuksen siksi on ehkä hyvä palauttaa mieleen miksi sosiaali ja terveydenhuoltoa ylipäätään alettiin uudistaa silloin aikoinaan siksi että kaikki suomalaiset eivät pääse nopeasti ja vaivattomasti lääkäriin tai muun ammattihenkilöstön vastaanotolle on ehdotettu että esimerkiksi uudellamaalla tilanne korjaantuisi tuhannen lääkärin sairaanhoitajan ja hammaslääkärin palkkaamisella terveyskeskuksiin onko siis uuden hallintotason eli maakuntien ja massiivisen uuden byrokratian luominen paras ratkaisu perusterveydenhuollon ongelmiin kysynkin nyt ministeri vehviläiseltä mihin ongelmaan maakuntauudistus on ratkaisu
puhemies se on ratkaisu siihen nimenomaan tämä sote uudistuspuoli tässä maakuntauudistuksessa että meillä on ollut vuosikausia nähtävissä että sillä rakenteella että kunnat vastaavat järjestävät tuottavat ja rahoittavat pääosin sosiaali ja terveyspalveluita ihmisten välillä on suuri eriarvoisuus näissä palveluissa erityisesti perusterveydenhuollon osalta ja siihen se on ratkaisu me tiedämme kaikki että tarvitaan leveämmät hartiat ja leveämmät hartiat on se vastaus eli kahdeksantoista maakuntaa ja sitä kautta pystymme turvaamaan ne peruspalvelut kaikista tärkein asia tässä kohtaa on että me pystymme toteuttamaan perusoikeuksien turvaamisen joka on sosiaali ja terveyspalveluitten ydin pyydän

arvoisa puhemies värderade talman en kyllä ymmärtänyt miten tämä maakuntauudistus nyt parantaa tätä perusterveydenhuoltoa mutta kuitenkin haluaisin siirtyä seuraavaan kysymykseen

tässä hallituksen esityksessä sovitetaan samaa pakkopaitaa hyvin erilaisille maakunnille keski pohjanmaalla on seitsemänkymmentäseitsemäntuhatta asukasta ja uudellamaalla yksi pilkku kuusi miljoonaa ihmistä ja tähän maakuntavaltuustoon valitaan yhdeksänkymmentäyhdeksän maakuntavaltuutettua voidaan puhua valtavasta massiivisesta demokratian vajeesta arvoisa

tässä lakiesityksessä joka on ensi tiistai iltana täällä lähetekeskustelussa minä selvittelin myös oikeusministeriöstä mikä asia löytyy myös hallituksen esityksen perusteluista tämän uudenmaankin osalta minkälaisia ongelmia tulisi jos uudellamaalla kuten minuunkin on oltu yhteydessä olisi erikseen maakunnan sisällä vielä erikseen omia vaalipiirejä se tekisi myös sen ongelman että silloin kun päätetään koko maakunnan yhteisistä asioista pitää kantaa koko maakunnasta huolta mutta jos siellä olisi vielä osittaiset omat vaalipiirit niin silloin olisi aika todennäköistä että ne vaalipiireistä valitut ihmiset keskittyisivät vain sen oman alueensa asioitten ajamiseen ja se ei ole kyllä tarkoitus tarkoitus on että jokainen maakuntavaltuutettu kantaa huolta koko maakunnan alueen asioista

myös silloin kun hallituksella ei ole vielä esityksiä valmiina pidetään myös lehdistötilaisuuksia vaikka ollaan lähettämässä jotain vain lausuntokierrokselle nyt kun ollaan tuomassa tätä uutta sote ja maakuntauudistusta joka on varsin iso uudistus niin ei edes pidetä lehdistötilaisuutta jossa kerrottaisiin mitä tässä paranee koska luulen että moni kansalainen nyt siellä kotona miettii millä tavalla se perusterveydenhuolto sosiaalihuolto vanhustenhuolto paranee sillä että maakunnat saavat tästä vastuun

kello kolmetoista oli valtioneuvoston istunto jossa päätettiin tästä isosta lakipaketista kolmekymmentäneljä lakia kaiken kaikkiaan ja ne on myös julkistettu yhteenvetoja on teidän kaikkien myös kansanedustajien käytettävissä ja myös tämmöinen iso

viety eteenpäin minä palaan vielä hetkellisesti siihen ensimmäiseenkin kysymykseen ja siihen millä tavalla tämä maakuntauudistus parantaa erityisesti sote palveluita kyllä minun täytyy sanoa että aika monessa kunnassa pienemmässä ja isommassakin kunnassa ongelma on ollut se että

minua jäi myös askarruttamaan tuohon ensimmäiseen kysymykseen antamanne vastaus ja oli hyvä että ministeri sitä vielä täydensi tavallisten suomalaisten käsityskyky ei aina riitä siihen miksi tätä maakuntauudistusta viedään nyt tämän sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen rinnalla monet ihmiset eivät ymmärrä kun esimerkiksi minun maakunnassani hallitus on omalla toiminnallaan ajamassa satakuntaa siihen esimerkiksi terveyskeskukset voivat loppua pienemmillä paikkakunnilla ei tämä kai kuulosta sellaiselta uudistukselta jota ajettaisiin sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden parantamisena siksi me ihmettelemmekin välillä sitä onko tästä maakuntahallinnon toteuttamisesta tullut itsetarkoitus minä kyllä kehottaisin vielä ministeri teitä harkitsemaan että eikö tämän maakuntahallinnon ajaminen ole toissijainen tavoite ja ensisijaisen tavoitteen pitäisi olla sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden saaminen paremmalle tolalle sitähän me kaikki täällä haluamme kysynkin vielä teiltä ministeri tuleeko hyötyjä niin että sitä kannattaa ensisijaisena ajaa
sen että sosiaali ja terveyspalveluitten uudistaminen tässä uudistuksessa on kyllä kansalaisten kannalta kaikista tärkein asia me kaikki jaamme sen monen hallituksen aikana on yritetty sitä tehdä ja se ei ole onnistunut me myös muistamme sen että viime vaalikauden lopussa sosiaali ja terveysvaliokunnassa oli siellä loppuvaiheessa esitys sitten perustuslakivaliokunnan lausunnon myötä kaatui meillä on aika monella ollut sellainen lähtökohta että tosiaankin yksittäinen kunta on liian pieni hoitamaan sosiaali ja terveyspalveluita ja tähän halutaan saada muutos leveämmät hartiat järjestämään tätä asiaa ja valtiolta tulee tässä kohtaa rahoitus jotta voidaan turvata tämä asia mutta sitten maakuntauudistuksen puolelta totean että kyllähän se on ihan selvää että meillä aluehallinto sekä valtion aluehallinto että kuntayhtymäpohjainen aluehallinto on ollut erittäin sekava ja me haluamme koota sitä yhteen hallitusohjelmassa on ihan selvästi sanottu että kokoamme näitä yhteen ja sitä tässä

ottaa vielä yhden kysymyksen edustaja kulmuni
arvoisa rouva puhemies suomesta tulee pohjoismaiden kanadan yhdysvaltojen sekä venäjän muodostaman arktisen neuvoston puheenjohtaja tänä keväänä arktisen alueen kiinnostavuudesta kertoo sekin arktisen neuvoston tarkkailijajäseninä on maita jotka eivät suoranaisesti ole arktisia kuten etelä korea intia kiina ja japani kuluneella viikolla ulkoministeri soini vieraili kiinassa ja keskusteluissa oli esillä myös arktisia kysymyksiä puheenvuoroissa arktisista asioista suomi on korostanut muun muassa ympäristöarvoja ilmastonmuutoksen hillintää logistiikkaa viestintää koulutusta ja esimerkiksi korkeaa meteorologista osaamista jota suomessa on

arvoisa rouva puhemies erittäin tärkeä ja mieluinen kysymys kiinassa joka on nyt tarkkailijajäsen ollaan todella myös äärimmäisen kiinnostuneita tästä ja he aikovat olla todella aktiivisia tässä on paljon bisnesmahdollisuuksia meidän ohjelmamme on hyvin kunnianhimoinen se käydään esittelemässä washingtonissa ja sieltä mennään sitten fairbanksiin ottamaan nuija vastaan painopisteenä on ympäristönsuojelu viestintäyhteydet meteorologia ja koulutus tämä on suuri mahdollisuus suomelle monessakin mielessä ympäristömielessä alkuperäiskansamielessä mutta myös sikäli että me olemme sellaisessa pöydässä jossa yhdysvallat ja venäjä ovat yhtä aikaa myöskin

euroopan korkea edustaja mogherini tulee tässä ominaisuudessa käymään suomessa kesäkuussa eli tämä on aika hyvällä mallilla

arvoisa puhemies arktinen politiikka esiintyy usein ohjelmissa ja strategioissa epämääräisinä toiveina ja tavoitteina harvemmin puhutaan konkreettisista toimista joita alueilla voisi toteuttaa junarata suomen läpi jäämeren rantaan on yksi konkreettinen keino jolla voidaan parantaa arktisen alueen saavutettavuutta

edistää tämmöistä yhteistä hanketta olemme käyneet sitä läpi millaiset voisivat olla siihen liittyvät rahoitusmallit miten tämän vaikuttavuusarvioita voitaisiin tehdä alueille niin kuin mainitsitte sillä on useampia näkökulmia ja samalla myöskin pyritty arvioimaan miten tämä liikennekokonaisuus vaikuttaisi siihen että meillä on toisaalta etelässä tämä tallinnan tunnelin hanke ja sitten pohjoisessa voisi olla jäämeren radasta luontaista yhtymää me käymme läpi tätä oikeastaan jokaisessa tapaamisessa pohjoismaiden ministereiden kanssa kun käymme tätä arktistakin aluetta läpi ja siinä kohtaa pidämme tätä edelleen vireillä
arvoisa

puhemies juuri tallinnan tunneliin liittyy tämä kysymykseni eli itse näen sen nimenomaan osana jäämeren rataa ja kysyisin sitä missä vaiheessa ovat nämä selvitykset mitkä siihen liittyvät mitä niille tällä hetkellä kuuluu ja sitten vielä onko se nimenomaan toteutettavissa rail baltican jatkeena jolloin siinä on eurooppalainen vahva näkökanta
arvoisa rouva puhemies tallinnan tunnelista on menossa selvitys jossa tällä hetkellä selvitetään merenpohjaa ja siitä on saatu ensimmäisiä tietoja tämän lisäksi myöskin kaupungit ovat tehneet selvityksiä sekä tallinnan että helsingin päädyssä ja ja lisäksi myöskin olemme käyneet keskusteluja euroopan unionin kanssa siitä millaisia rahoitusmalleja tässä voisi olla jatkumo rail balticalle on yksi mahdollisuus ja nyt pitäisi tietysti myöskin katsoa että rail baltica pääsee hyvin käynnistymään ja etenemään jotta siihen voidaan sitten tehdä jatkumoitakin mutta asia on vireillä ja etenee sitä kautta koko ajan

arvoisa

ihmishenki on suomen kaltaisessa maassa koskematon euroopan ihmisoikeussopimuskin toteaa heti toiseen artiklassaan että ketään ei saa tappaa tahallisesti kunnioitamme elämää emme tässä salissa uskalla keskustella edes kuolemanrangaistuksesta nyt puhumme kuitenkin kaikkein heikoimpien ihmisten eliminoimisesta tulisiko tappaminen laillistaa esihistoriassa vanhoja ja sairaita on syösty alas rotkoihin myrkytetty ja tukahdutettu jopa läskinpalaan kauan sitten oli myös normaalia että lääkärit saattoivat tappaa potilaan tämä kuitenkin muuttui hippokrateen ajoista lähtien lääkärit ovat kieltäytyneet pyövelin roolista ristiriita parantamisen ja surmaamisen välillä ymmärrettiin lääkärit keskittyivät ainoastaan hoitamaan ja parantamaan parhaan kykynsä mukaan tämä on mahdollistanut modernin lääketieteen kehityksen suomalaisista lääkäreistä kahdeksankymmentäviisi prosenttia sanoo että he eivät surmaisi potilasta edes jos eutanasia sallittaisiin en pidä pahana että lääkärit ovat näin omistautuneet elämän puolustamiselle menen mieluiten sellaiselle lääkärille johon voin ehdottomasti luottaa lääkäreiden satunnainen luopuminen eettisistä periaatteista on tuottanut vain traagisia verijälkiä historiaan joskus poliittinen paine on häivyttänyt poliittisen vastustajan ihmisarvon toisinaan vammaista tai erirotuista on pidetty vähempiarvoisena ihmisenä haluammeko me nyt tehdä ja vanhoista niitä joiden elämällä on vähemmän arvoa jo nyt vanhuksia kohdellaan osittain kuin kuluerää tässä maassa on ihmisiä jotka ovat valmiita uhraamaan mitä tahansa taloudellisen menestyksen alttarilla taloudelliset tekijät ohjaavat osaltaan terveydenhuollon päätöksiä jos eutanasia sallittaisiin se ei voisi olla poikkeus emme kai halua yksikään vanhus sairaalasängyssä tai vanhainkodissa joutuu kokemaan edes pientä velvollisuutta kuolla kenenkään ei pidä joutua pelkäämään että hoitoketju tai omaiset ehkä toivovat hänen ottavan myrkkyruiskeen näin kuitenkin kävisi välttämättä jos eutanasia sallittaisiin amerikassa huoli taakkana olemisesta on yhtenä taustasyynä yli

kuolinaputapauksista arvoisa puhemies kipukysymys on eutanasiakeskustelun kipein kysymys tälläkin hetkellä meillä on jossain päin maata kuolemaa lähellä oleva ihminen joka kärsii kovista kivuista kuka siitä on vastuussa arvoisat päättäjät me olemme niitä vastuunkantajia me emme ole turvanneet kivun ja kärsimyksen hoidon resursseja riittävällä tasolla on häpeä että kansalaisten pitää tehdä aloite kivussa kärsivän ihmisen murhaamisesta ennen kuin maan päättäjät heräävät siihen että hyvä saattohoito tarvitaan kaikille kipua voidaan hoitaa asiantuntijat sanovat että on äärimmäisen vaikea nähdä missä tilanteessa kipua ei pystytä huomattavasti lievittämään on tehokkaat kipulääkkeet palliatiivinen sädehoito kipuratojen tuhoaminen viime kädessä potilas voidaan nukuttaa tällöin kipua ei ole sen enempää kuin anestesian aikana leikkauksessa kivunhoidon kannalta meillä on vain yksi järkevä ja kattava johtopäätös ja se on saattohoidon kehittäminen on epäinhimillistä harkita tappamista sallivaa lakia kun hyvä hoito on ratkaisu arvoisa puhemies kun kunnossa eutanasian perusteeksi jääkin sellainen kärsimys jota ei onnistuta lääkitsemään silloin puhutaan psykososiaalisesta ja eksistentiaalisesta kivusta toive kuolinavusta perustuu loppujen lopuksi siihen että ihminen kokee elämän mielekkyyden kadonneen siihen tulleiden rajoitusten myötä on tosiasia että elämä sairaana on epämukavaa saako ihminen tällaisessa tilanteessa sitten pyytää toista surmaamaan itsensä joku sanoo että se on ihmisen oma asia onko kukaan ei väitä etteikö ihmisen itsemurha vaikuttaisi läheisiin kyllä eutanasiakin vaikuttaa se vaikuttaa kymmenen vuotiaaseen lapsenlapseen joka seuraa isovanhempansa päätöstä viisi vuotta myöhemmin teini iän myllerryksessä hän voisi miettiä voisiko hänkin luovuttaa alueilla joilla kuolinapu sallitaan itsemurhakuolleisuus kasvaa tutkitusti se vaikuttaa sängyn vieressä istuneeseen lapseen joka vielä kahdenkymmenen vuoden päästä miettii olisiko voinut tehdä jotain paremmin se vaikuttaa lääkäriin ei ole asia vaatia jotakuta surmaamaan heikko potilas tutkitusti eutanasioihin osallistuneet lääkärit kokevat ahdistusta ja sanovat muistavansa tapauksen lopun ikäänsä se vaikuttaa naapurihuoneen mummoon joka pelkää olevansa läheisillensä taakka pitäisikö myös hänen surmauttaa itsensä se vaikuttaa koko saattohoitojärjestelmään ja terveydenhuoltoon ja kaikkiin sen piirissä oleviin ihmisiin osa osaavasta henkilökunnasta alkaa vältellä alaa koska ei halua kohdata eettisiä ristiriitoja alalla työskentelevän hoitohenkilökunnan henkinen tasapaino kärsii hoitamisen ja surmaamisen välillä olevasta ristiriidasta väärinkäytöksiä ehkäisevä valvonta rasittaa arkea lääkäreillä välttämättä ole rohkeutta riittäviin kipulääkeannoksiin jos riskinä on paitsi potilaan kuolemaan joutuminen myös syytös raportoimattomasta eutanasiasta hoitomenetelmät muuttuvat hollannissa jo kahdeksan prosenttia syöpäpotilaista päättää elämänsä eutanasiaan vaikka muitakin vaihtoehtoja olisi luottamus kärsii verkossa on kasapäin tarinoita omaisten kokemista väärinkäytöksistä kuolinaputilanteissa vaikka kysymys ei edes olisi väärinkäytöksistä on selvää että luottamus lääkärikuntaan on kärsinyt onnistunut saattohoito edellyttää luottamusta potilaan omaisten ja lääkärin välillä saattohoidon rahoituksen riittävyys on uhattuna eutanasia kun on taloudellisempi taloudellisempi vaihtoehto puhemies lopuksi kaikkein eniten eutanasia vaikuttaa ihmiseen jolle se tehdään haluaisiko hän todella viettää elämänsä viimeiset viikot neuvotellen lääkärin kanssa myrkkypiikistä olisiko sittenkin onnellisempaa keskittyä omaisten ystävien ja elämän hyvästelyyn teimmekö rikoksen häntä kun ylipäätään tarjosimme tarjosimme hänelle eutanasiaa vaihtoehdoksi täydellinen itsemääräämisoikeus tarkoittaa lähes samaa kuin anarkia varsinkin silloin kun siinä velvoitetaan yhteiskuntaa mukaan itsemääräämisoikeudella on rajansa hoidosta vastaavan henkilön velvoittaminen osallistumaan tappamisprosessiin on varmasti itsemääräämisoikeuden ulkopuolella oleva asia jokaisen eutanasian laillistamista harkitsevan kannattaa myös ottaa huomioon että kuka tahansa voi päätyä väärinkäytöksen uhriksi väärinkäytökset ovat maailmalla todellisuutta yksikin ihmisen tahtoa vastaan tehty surmaaminen on pätevä peruste vastustaa eutanasiaa näinhän me teemme myös esimerkiksi kuolemanrangaistuksesta kärsivien rikollisten kohdalla monessa maassa mutta entä tätä tapahtuu usein hollannissa kaksikymmentäkolme prosenttia eutanasioista tehdään raportoimatta näin arvioi tutkimus jonka on rahoittanut maan terveysministeriön arvostettu alihankkija todellisuudessa todellisuudessa luku voi olla isompi sillä ihmisiä voidaan joskus tappaa myös sedaatiolla ja kovalla kipulääkityksellä näin vältetään raskas valvontamenettely eikä näissä tilanteissa ole mitään takeita siitä että potilaan itsensä tai hänen omaistensa kanssa olisi neuvoteltu eutanasia perustaisi suomeen profession jolla on lupa tappaa mutta yhtä aikaa ei voitaisi edes säätää

vakavia seurauksia tämän luvan väärinkäytöstä jos rangaistus vastaisi murhaamisen vakavuutta kukaan lääkäri ei uskaltaisi tehdä edes lain sallimaa eutanasiaa arvoisa puhemies

minä jatkan vielä hetken suositus on suositus

arvoisa puhemies lääkärit tarvitsisivat erityiskoulutusta eutanasiaan olisi osattava tutkia että potilas varmasti kelpaa kuolemaan tarvittaisiin lisäkoulutus tappavan lääkeannoksen annosteluun ja siltikään kivutonta kuolemaa ei voisi taata kuolinavun tekotavasta riippuen jopa tapauksista esiintyy komplikaatioita parempi vaihtoehto eutanasialle on lisätä saattohoidon osaamista ja resursseja miksi laittaisimme lääkärit tappamiskursseille kun voimme laittaa heidät kivunhoidon kursseille arvoisa puhemies

se todeta että tämä edustaja räsäsen ehdotus siitä että tämä kansalaisaloite lähetetään myös sosiaali ja terveysvaliokunnan lisäksi ja lakivaliokuntaan lausunnolle on siinä mielessä tärkeä koska euroopan ihmisoikeussopimuksen toinen artikla kieltää tarkoituksella tehdyn tappamisen ja euroopan neuvosto vastustaa eutanasiaa jätänkin tämän kannatuspuheenvuoron kuitenkin seuraavalle henkilölle

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat käsittelyssä kansalaisaloite eutanasiasta hyvästä kuolemasta tässä kansalaisaloitteessa todetaan että on tärkeää ennen kaikkea huolehtia siitä että kunnat ja sairaanhoitopiirit velvoitetaan järjestämään

korkeatasoista hoitoa ja saattohoitoa ja niitä on saatavilla kattavasti koko suomessa tämä on tässä erittäin vahvasti tuotu esille ja saattohoidosta on jo näissä edellisissä puheenvuoroissa myös puhuttu suomessahan saattohoitoa tarvitsee vuosittain

potilasta vuosittain saattohoitohan ei ei luonnollisesti kuulu aktiiviseen kuolemaan auttamiseen edustaja räsänen nosti esille saattohoitolain itse asiassa meillä on vuodelta kaksituhattakymmenen terveydenhuoltolaki jonka kahdennessakymmenennessäneljännessä pykälässä sairaanhoidosta todetaan että sairaanhoidon tehtävänä on sairauksien ehkäiseminen parantaminen ja kolmantena kärsimysten lievittäminen tämän sairaanhoitolain kahdennenkymmenennenneljännen pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan vielä kärsimyksen lievittäminen tulee ottaa huomioon kaikessa sairauden hoidossa ja hoidon kaikissa vaiheissa myös kuolevien potilaiden hoidossa ja saattohoidossa saattohoito tarkoittaa hoitoa ja tukea sairauden viime vaiheissa ennen kuolemaa ja sen jälkeen saattohoidossa on keskeistä ihmisen oireiden ja kärsimyksen lievitys hoidon lähtökohtana on potilaan etenevä parantumaton sairaus johon ei ole tarjolla ennustetta parantavaa hoitoa tai potilas on kieltäytynyt siitä ja jäljellä olevan eliniän arvioidaan olevan lyhyt

näin siis todetaan terveydenhuoltolain kahdennenkymmenennenneljännen pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa jos tätä on syytä tiukentaa ja tarkentaa niin itse olen siihen valmis minun mielestäni hyvä saattohoito on se ensisijainen mitä meidän pitää olla kehittämässä ja tekemässä

itse tulkitsen tämän näin että meillä on laki joka velvoittaa ja antaa oikeuden saattohoitoon mutta jos sitä on syytä tiukentaa niin niin itse olen siihen valmis toinen kysymys joka tässä pitää esille nostaa on tietysti riittävät resurssit eli se että lain vaatimukset voidaan täyttää ja tästä ymmärtääkseni ainakin joissakin tilanteissa on ollut kyse että resursseja tai paikkoja ei alueellisesti ole riittävästi olen tyytyväisyydellä laittanut huomioon että näitä paikkoja on lisätty pääkaupunkiseudulla myös lahdessa ja monessa muussa paikassa ja näin pitää toimiakin aloitteen tekijät esittävät että eutanasialaki tarvitaan lisäämään elämän loppuajan vaihtoehto niille jotka eivät saa sietämättömiin kärsimyksiinsä riittävää lievitystä hyvästäkään palliatiivisesta hoidosta jos muu hoito ei riitä lievittämään ihmisen kärsimyksiä niin aloitteentekijät esittävät että eutanasia sallittaisiin suomessa tiukkojen eri kriteerin täyttyessä nämä kriteerit ovat mielestäni niin hyvät että ajattelin ne tähän vielä lopuksi pöytäkirjaankin todeta potilaalla on sietämättömiä fyysisiä ja tai psyykkisiä oireita kipuja ja kärsimyksiä joita ei voida hyvänkään saatto tai palliatiivisen hoidon avulla ja lääketieteen keinoin olennaisesti lievittää potilas sairastaa parantumatonta kuolemaan johtavaa tautia ja kuolema toteutuu lähitulevaisuudessa ilman eutanasiaakin potilaan tilan on oltava lääketieteellisesti arvioiden toivoton ilman toivoa paranemisesta potilas on oikeustoimikelpoinen täysi ikäinen ja kognitiivisesti kompetentti lääkäri on informoinut potilasta tämän tilanteesta ennusteesta sekä käytettävissä olevista hoitovaihtoehdoista potilas on itse esittänyt vapaaehtoisen harkitun ja toistuvan pyynnön eutanasiasta eikä päätös ole syntynyt ulkoisen painostuksen seurauksena lääkäri on keskustellut useamman kerran potilaan kanssa tämän eutanasiapyynnöstä ja on vakuuttunut että potilaan pyyntö on luonteeltaan pysyvä lääkäri ja potilas ovat kummatkin yhtä mieltä siitä ettei muita mielekkäitä vaihtoehtoja potilaan tilanteeseen enää ole lääkäri on vakuuttunut ettei potilas kärsi arvostelukykyään heikentävästä psykiatrisesta sairaudesta kliininen depressio tulee aina hoitaa ennen eutanasiapäätöksen tekemistä lääkäri on konsultoinut ainakin yhtä puolueetonta lääkäriä jonka täytyy myös tavata ja arvioida potilaan tila henkilökohtaisesti lääkäri suorittaa eutanasian asianmukaisesti on itse paikalla potilaan kuolemaan saakka ja on sen jälkeen ilmoitusvelvollinen eutanasian toteuttamisesta sitä varten perustettavalle valvontaelimelle jolle hänen on toimitettava tarkat tiedot eutanasiapäätökseen johtaneista syistä eutanasian toteuttamisesta sekä muista tapahtumatiedoista laissa tarkemmin määritellyillä tavoilla ja viimeisenä

itse lähtökohtaisesti suhtaudun siihen myönteisesti että meillä suomessa voisi eutanasia olla tulevaisuudessa mahdollinen toivon että eduskunnan valiokunta käy tästä laajan perusteellisen ja hyvän

arvoisa rouva puhemies

pienelle ihmisryhmälle eutanasia olisi osa sitä kuolema saattohoito ja eutanasia ovat asioita joista valtaosalla ihmisistä ei ole omakohtaista kokemusta vaan suurin osa joutuu muodostamaan mielipiteen niin sanotun oman oikeudentunnon perusteella tai etsimällä tietoa aiheesta itse osallistun tähän keskusteluun paitsi kansanedustajana myös vanhuksiin erikoistuneena sairaanhoitajana joka on saanut tehdä saattohoitotyötä hyvin erilaisissa työympäristöissä suomessa saksassa ja ruotsissa haluan tässä yhteydessä myös kiittää yliopistonlehtori päivi kankkusta itä suomen yliopistosta sekä kliinisen hoitotyön asiantuntija anne vaajokea kuopion yliopistollisesta sairaalasta heidän suuresta avustaan eutanasiaa ja saattohoitoa ja hoitoalan opetustarpeita koskevan tutkitun tiedon keräämisessä tämä aihe on niin tärkeä että omalta osaltani koen että oman mielipiteeni muodostamiseksi halusin tietää mitä tästä aiheesta tiedetään akateemisten tutkimusten kautta kansalaisaloitteessa todetaan että eutanasialaki tarvitaan lisäämään elämän loppuajan vaihtoehto niille kanssaihmisillemme jotka eivät saa sietämättömiin kärsimyksiinsä riittävää lievitystä hyvästäkään palliatiivisesta hoidosta kyseessä ei ole siis tavoite korvata jo olemassa olevia hoitomuotoja vaan sillä haetaan uutta apua niille joiden avuksi nykyiset menetelmät eivät riitä on tärkeää huomata että riippumatta siitä mitä me päätämme tästä aloitteesta meidän tulee myös kehittää jo olemassa olevia hoitomuotoja myös todetaan että lain säätämisen ohella on tärkeää huolehtia siitä että kunnat ja tai sairaanhoitopiirit velvoitetaan järjestämään adekvaattia ja korkeatasoista palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa ja että niitä on saatavilla kattavasti koko suomessa aloitteessa haettava eutanasia ei tulisi koskemaan kuin hyvin rajattua joukkoa suomalaisia kriteeriksi eutanasialle todetaan muun muassa että potilaalla on sietämättömiä fyysisiä ja tai psyykkisiä oireita kipuja ja kärsimyksiä joita ei voida hyvänkään saatto tai palliatiivisen hoidon avulla ja lääketieteen keinoin olennaisesti lievittää

joille nykyinen hoito ei lievitystä suo on eutanasia inhimillinen ratkaisu kansalaisaloitteen kriteereissä todetaan myös potilas sairastaa parantumatonta kuolemaan johtavaa tautia ja kuolema toteutuu lähitulevaisuudessa ilman eutanasiaakin potilaan tilan on oltava lääketieteellisesti arvioiden toivoton ilman toivoa paranemisesta potilaan tulisi myös olla oikeustoimikelpoinen täysi ikäinen ja kognitiivisesti kompetentti on tärkeää että kiinnitämme huomiota ihmisten oikeuteen elämän eri vaiheissa sairaanhoitajana saattohoitotilanteissa olen tuntenut suurta riittämättömyyttä kun en ole pystynyt lievittämään sairaan kipuja tai ahdistusta mutta olen kokenut myös onnistunutta saattohoitoa uskon että tämän aloitteen tuoman keskustelun kautta voimme antaa hoitoalan ammattilaisille parempia välineitä pitää huolta niistä joiden kärsimys tällä hetkellä ei saa riittävää hoitoa krooninen kipu on oireena hyvin yleinen kansansairauden tasoinen ongelma mutta sen hoidon resursointi ja organisointi eivät ole nykytasolla riittäviä eivätkä alueellisesti tasapuolisia kivunhoitoon perehtyvien ja kouluttautuvien lääkäreiden määrä on pieni suhteutettaessa sitä tulevaisuuden tarpeisiin kroonisen kivun ehkäisyä ja hoitoa tehostamalla voidaan merkittävästi vähentää myös ennenaikaista eläköitymistä työkyvyttömyyttä ja erityisesti henkilökohtaista kärsimystä uskon että pidemmällä aikavälillä kivunhoidon kehittäminen myös pienentää terveydenhuollon kulurakennetta arvoisa rouva puhemies olemme keskustan eduskuntaryhmässä tehneet lakialoitteen jossa saattohoito ja palliatiivinen hoito lisättäisiin näkyviin terveydenhuoltolakiin hyvää palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa ei kaikkialla maassa ole tänä päivänä vielä saatavissa keskustan eduskuntaryhmän lakialoite tähtää siihen että kuntien on yhdessä sairaanhoitopiirien kanssa lain määräämänä huolehdittava siitä että palliatiivista eli oireita lievittävää hoitoa ja saattohoitoa on saatavissa riippumatta potilaan asuinpaikasta tai muista seikoista lisäksi että teemme tarvittavat lakimuutokset saattohoidon ja palliatiivisen hoidon saatavuuden turvaamiseksi meidän tulee myös varmistaa että hoitohenkilökunnan koulutuksessa huomioidaan riittävällä tasolla kivunhoito palliatiivinen hoito sekä saattohoito mielestäni näiden tärkeiden osaamisalueiden tulisi kuulua koulutuksen perusteisiin ei ainoastaan erikoistumisopintoihin näin voimme varmistaa että hoitohenkilökunnalla on jo perushoidon tasolla osaamista huolehtia ja ohjata oikeaan hoitoon kroonisesta kivusta kärsivän potilaan asianmukainen hoito alkaa perusterveydenhuollossa perusterveydenhuollolla tulee olla käytössään ohjeistetut ja toimivat kanavat erikoissairaanhoidon konsultaatioihin aiheellinen kysymys kuuluukin kuinka hyvin terveysalan opiskelijoiden ja lääketieteen opiskelijoiden koulutusohjelmissa ja opetussuunnitelmissa näkyvät ja ennen kaikkea toteutuvat ensinnäkin kivunhoito tämä sisältää akuutin kivun kroonisen kivun syöpäkivun sekä eri potilasryhmien kivun ja toiseksi palliatiivinen hoito ja kolmanneksi saattohoito edellä mainitut taitavat kaikki kuulua erikoistumisopintoihin niin lääkäreillä kuin hoitajillakin kroonisen ja syöpäkivun hoidon kansallisessa toimintasuunnitelmassa vuosille kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattakaksikymmentä on kuvattu kuinka vähän meillä on tällaista asiantuntijuutta uskon että terveydenhuollon ammattilaisilla olisi paljon nykyistä paremmat valmiudet toteuttaa muun muassa laadukasta saattohoitoa jos nämä aineet aineet kuuluisivat keskeisesti perusopintoihin ja harjoitteluun arvoisa rouva puhemies meillä pitää olla ensin perustukset kunnossa ennen kuin lähdemme tekemään lainsäädäntöä aiheesta perustuksilla tarkoitan hoitoalan ammattilaisten tietoa taitoa ja asenteita kuolevan ihmisen hoitotyöhön sekä yhteiskunnan tarjoamia ja myös velvoittamia resursseja toteuttaa laadukasta saattohoitoa

pykälän jossa määritetään kotisairaanhoidon sisältöä tuolla muutoksella saattohoidossa oleva voisi kuolla omassa kodissaan tutussa ympäristössä

puhemies vajaat kaksi viikkoa sitten alma media teki kyselyn kansanedustajille eutanasia aloitetta vastasin tuolloin että suhtaudun eutanasia aloitteeseen kyllä sen jälkeen olen saanut paljon kirjallista ja muutakin materiaalia ja vastaisin tällä hetkellä jos aamulehden toimittaja soittaa

mielipiteeseeni vaikutti erittäin merkittävästi arvostamani emeritusprofessori amos pasternackin minulle välittämä hänen kirjallinen puheenvuoronsa asiasta vuoden takaa mainittu professori kuuluu näihin lukuisiin junaystäviin joita pitkäaikaisella kansanedustajalla on ja olemme käyneet paljon paljon keskusteluja milloin musiikista milloin moraalista milloin lääketieteestä tämä asia on silläkin tavalla läheinen minulle että keskeiset taustatoimijat tohtori ilkka taipale ja toimittaja entinen kansanedustaja esko seppänen kuuluvat ystäviini minulla oli ilo aloittaa parlamentaarinen urani istumalla kansanedustaja esko seppäsen ja psykiatri anderssonin vieressä ja arvostan ja kunnioitan niin ilkka taipaletta esko seppästä kuin muitakin aloitteen liikkeellepanijoita erittäin paljon mielestäni kokeneen kansanedustajan onkin hyvä suhtautua asiaan sillä tavalla että haluaa kuunnella myöskin erikoisvaliokunnan käsittelyn ja niin kuin täällä nyt jo käynnistynyt keskustelu antaa ymmärtää asiaan löytyy syvällistä näkemystä eri eri näkökulmista mutta tällä hetkellä varauksin ei mielestäni nimittäin lääkärin etiikan perusperiaatteiden voidaan käytännön työssä nähdä toteutuvan kun tavoitteena on kaikissa tilanteissa sairaan ihmisen kärsimyksen lieventäminen parhaassa tapauksessa sen poistaminen kuolevan potilaan kohdalla kyse on kivun ja epämiellyttävien fyysisten oireiden lisäksi ahdistuksesta voi olla eksistentiaalisesta hädästä ehkä pelosta toivon menettämisestä ja tässä tullaan sitten siihen että mielestäni hyvän saattohoidon saaminen täällä siitä on kiitettävän paljon puhuttu

kaikkien kuolevien ulottuville tulisi olla tämän päivän sivistysvaltiossa terveydenhuollon ensisijaisia prioriteetteja se lisäisi mielestäni yhteiskunnallista tasa arvoa voisi vaikuttaa siihen että vanhat heikot ja vajaakykyiset saisivat oikeudenmukaisesti hyvän kuoleman käytän kuitenkin tätä

on täällä vähän asetettu ehkä kyseenalaiseksikin minusta se on ihan hyvä hyvän saattohoidon edellytysten puolesta toimimisen katson kuuluvan lääkärin eettisiin velvoitteisiin joka tapauksessa on asetettava päämääräksi saattohoidon laajamittainen toteuttaminen ennen kuin aloitetaan toimenpiteet eutanasiaa koskevan lainsäädännön luomiseksi on myöskin jätetty sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän toimenpidealoite mehän teimme puoluekokouksessa päätöksen saattohoidon turvaamiseksi lainsäädännöllä samassa kokouksessa muuten puolueen kanta eutanasiaan muutettiin neutraaliksi

tiedämme monet saattohoitoa koskevat hyvät tavoitteet joita täälläkin on esitelty pyrkimykset ja suunnitelmat ovat hyviä silti ne takaa ihmiselle yhdenvertaista oikeutta tarpeenmukaiseen ja kriteereiltään määriteltyyn hoitoon yhdenvertaisesti kyse on yhdenvertaisuudesta ja ihmisarvon kunnioittamisesta läpi koko elämän katson ja sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä katsoo että oikeus hyvään saattohoitoon tulee turvata lainsäädännöllä me ehdotamme tässä toimenpidealoitteessa että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin saattohoidon turvaamiseksi lainsäädännöllä

hyvät kollegat jos eutanasia sallittaisiin lailla ja niin että lääkäreillä olisi lupa se toteuttaa niin sehän johtaa lääkäriprofession toiminnan ytimen ja edellytysten muuttumiseen en ole nyt tässä mikään superasiantuntija mutta sanoisin että elämänkokemus terve järki sanoo sanoo näin silloin voisi käydä niin että varsinkin heikossa asemassa olevat potilaat ja vanhukset joiden autonomia on heikentynyt kokisivat kuoleman lähestyessä tilansa epävarmaksi ja uhatuksi on täysin mahdollista että kun yhteiskunnassa on hyväksytty laillinen oikeus päättää omasta kuolinhetkestä monet huonokuntoiset ja heikot ajattelen nyt vanhuksia erityisesti ajattelevat että heillä on jotenkin niin kuin velvollisuus kuolla ja siksi pyytävät eutanasiaa vaarana on lisäksi että he siinä tilanteessa kokevat että heidän kohdallaan elämän jatkaminen ei olisi jotenkin toivottavaa koska hoito on kallista sairaanhoidon ammattilaiset ovat uupuneita ja omaiset odottavat ratkaisua joka kuitenkin on pian toteutumassa hyvät kuulijani lähdin liikkeelle siitä että minuun on vaikuttanut tämänsuuntaisesti kuin olen puhunut asiantuntijoilta saamani palaute ja mainitsin erityisesti emeritusprofessori amos pasternackin lainaan lopuksi sanatarkasti häntä tärkeintä ja ajankohtaisinta on että hyvän palliatiivisen hoidon ja saattohoidon edellytyksiä parannetaan tasapuolisesti kaikkialla valtakunnassa meidän kaikkien kuolevien ulottuville on saatava inhimillinen korkeatasoinen ja lempeä elämän loppuvaiheen hoito sivistys ja hyvinvointivaltiossa ei saisi olla taloudellisia esteitä tämän inhimillisesti katsoen ensiarvoisen tärkeän asian kehittämiselle

arvoisa rouva puhemies puhumme toisen ihmisen surmaamisen laillistamisesta emme mistään pikkuasiasta emme mistään huutoäänestyksellä torilla

luomassa suomeen kuolemankulttuuria sitä ei

meillä käytetään orwellilaista uuskieltä ensin puhuttiin armomurhasta sitten armokuolemasta nyt hyvästä kuolemasta

armomurhasta on kysymys kun ihminen surmataan toisen toimesta

puhutaan asiat

kielellä kuin asiaa on tässä on tuttu kaava sanojen merkityksen hämärtäminen ei ole muuten ainoa ainoa instituutio tai asia jota viime aikoina on venytetty lääkärin oikeudet ja velvollisuudet lääkäristä

miten myrkkyruiske joka annetaan esimerkiksi murhamiehelle eroaa siitä myrkkyruiskeesta joka annettaisiin vanhukselle

tämä on mielestäni aivan ydinasia minä en halua antaa myrkkyruisketta sille murhaajallekaan koska pidän ihmiselämää pyhänä

joku muu sitten kun sanotaan että ei tähän lääkäreitä pakoteta ja tämä tulee olemaan omantunnon kysymys muutama kuukausi sitten täällä tässä salissa äänestettiin siitä saako lääkäri kieltäytyä abortista ja tämä sali päätti että tällaista

jos nyt laillistaisimme armomurhan kuinka kauan siinä menisi että sanotaan että kuuluu lääkäri teidän

tehdä tämä miten tämä eroaa toisella tavalla siitä jos kuuluu teidän tehtäviinne mutta tämä ei kuulu jos tämä hyväksytään voiko lääkäri lopulta kieltäytyä missä mielentilassa näitä päätöksiä tehdään missä

missä

kuka arvioi että ihminen on tolkuissaan kivunlievitys hyvä saattohoito hyvä näihin pitää panostaa ja tämä on meidän kansanedustajien tehtävä panostaa näihin sitten puhutaan armomurhasta entäpä lapsi hän on alaikäinen hänkö päättää ei hän voi päättää jos hänellä on isä ja äiti mitä jos toinen haluaa että annetaan armomurha ja toinen haluaa että ei kumman tahtoa toteutetaan nämä todella vakavia asioita

vielä ihan lopuksi kun olen tutkaillut vähän miten hollannissa missä tätä enemmänkin on harrastettu siellä jo oikeus ja terveysministerit puhuvat että tätä voitaisiin laajentaa vanhuksiin tai muihin tämä on mielestäni aivan kamalaa tätä ovea ei pidä avata suomen ei pidä lähteä kuolemankulttuurin tielle toivon että tämä eduskunta ei ole se eduskunta joka tämän oven avaa sillä sellaisessa eduskunnassa ei minun ainakaan ole hyvä istua arvoisa puhemies lopuksi haluan että kaikki mahdollinen tuki ja kivunlievitys annetaan ei sitä kukaan vastusta päinvastoin me kaikki kannatamme sitä mutta en pidä hyvänä jos tämä sali jakautuu äänestyksellä äänestyksellä tällä tavalla tämä on yksi osoitus siitä

niin hyvä kuin kansalaisaloitteen tarkoitus onkin tuoda kansan mielipide niin kyllä tähän tarvitaan paljon valmistelua haluan vielä ihan lopuksi todeta että oli hieno kuunnella kollegojen punnittuja ja erityisen mielissäni olen pitkäaikaisen parlamentaarikon ja hyvän ystäväni jukka gustafssonin punnitusta puheenvuorosta siinä puhui elämänkokemus näkemys ja kyky ottaa asiantuntijoiden lausunnot vakavasti

arvoisa

se on ilman muuta hyvä asia vaikka tiedän että tässä salissa olemme hyvin kahta mieltä tehdystä aloitteesta olen varma siitä että jokaisella tähän aloitteeseen ja tänään keskusteltavaan asiaan liittyy paljon tunteita omaa arvomaailmaa myöskin taustatietoa siitä ovat lukuisat järjestöt ja ihmiset pitäneet huolta kiitos kaikista palautteista mutta myöskin tietysti omia kokemuksia ehkä omaan mieleeni on vaikuttanut muutama asia muita enemmän yksi niistä on se että olen saanut kyseenalaisen ilon seurata kahden kahden lähimmäiseni hyvin kivuliasta ja raskasta kuolemaa toinen omiin ajatuksiini vaikuttanut asia on terhokodin johtajan mielipiteet tästä eutanasia ja hyvä kuolema kysymyksestä mutta tarkoitukseni ei ole nyt puhua niistä koska uskon ja kokemukseni on se että tässä salissa vallitsee hyvin vahva yksimielisyys siitä että me kaikki haluamme parantaa saattohoitoa ja ylipäänsä sairauksiin annettavaa lopunajan kivunlievitystä ja oireiden lievitystä sitä osoittaa myös tämä laaja keskustelu jota täällä tänään on käyty vaikka kuinka haluaisimme sanoa että saattohoitoon ja hyvään loppuaikaan on oikeutettu jokainen suomessa niin valitettavasti tilanne ei ole se ja se tarkoittaa sitä että vanha sairaanhoitolaki tästä asiasta ei riitä meillä on paljon erilaisia ongelmia yleisenä ongelmana on tasapuolinen saattohoidon saaminen eri puolilla suomea lääkäriliitto on arvioinut että yhdeksästätoista sairaanhoitopiiristä ja kahdeksastatoista suuresta kaupungista vain noin puolella on suunnitelma tai laitoskohtaiset saattohoito ohjeet siitä huolimatta vaikka mahdollisuuksia edetä paremmin olisi ollut kaikkein kurjin tämä tilanne on itä ja pohjois suomessa eli siellä ammattimaista saattohoitoa on tarjolla vähiten ja sehän ei tietenkään suomalaisten näkökulmasta ole millään tavalla hyväksyttävää että ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa mutta on muitakin ongelmia ei ole kriteereitä siitä miten saattohoitopaikat rahoitetaan millä kriteereillä maksusitoumuksia sovitaan lääkäriliiton mukaan saattohoitopaikkoja suomessa on on liian vähän ja siirtyminen parantavasta hoidosta oireenmukaiseen hoitoon viivästyy sen mukaan myös henkilöstöllä on paljon erilaista osaamisvajetta koulutus on hyvin erilaista lääkäriliiton mukaan ei myöskään uskalleta luopua normaalihoidosta ei osata riittävän ajoissa aloittaa saattohoitoa näiden ongelmien tiimoilta olen vilpittömän iloinen siitä että useampi eduskuntaryhmä niin myös me vihreät olemme tehneet lakialoitteen saattohoidon lakisääteistämiseksi toivon että kaikki eduskuntaryhmät ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat pitävät huolen että koko sali kaikki me kaksisataa allekirjoittaisimme mahdollisuuksien mukaan näitä lakialoitteita saattohoidon vakinaistamiseksi ja ja lakisääteistämiseksi niin että me saisimme tässä salissa käsittelyyn saattohoidon ja saisimme lopputulokseksi saattohoitolain joka varmistaisi riittävän saattohoidon jokaiselle jokaiselle suomalaiselle siinä voisi määritellä muun muassa saattohoidon kriteereitä saattohoidon saatavuutta kansalaisten subjektiivista oikeutta saattohoitoon sekä myöskin saattohoidossa työskentelevien henkilöiden koulutustasoa vilpittömästi toivon että kaikki eduskuntaryhmät ottavat tämän asian omakseen kun näin laajaa myötämieltä tälle aloitteelle on olemassa ja toivon että voisimme yhdistää nämä aloitteet ja saada tästä yhtenäisen esityksen eteenpäin niin että tämä asia ainakin tällä kaudella etenisi se olisi jo hyvä kiitos myös näille kansalaisaloitteen tekijöille siitä että heidän työnsä ei ole mennyt hukkaan

arvoisa puhemies edustaja järvisen esitys oli erittäin kannatettava että meidän täytyy kehittää saatavuutta sen laatua ja sen henkilökunnan koulutusta tämä on vaihtoehto eutanasian kansalaisaloitteelle tämä on inhimillistä tämä on hyväksyttävää ja tämä on oikea ratkaisu vanhusten ja kärsivien ihmisten elämänlaadun parantamiseen arvoisa puhemies sekulaari ihminen pelkää tilannetta jossa ollaan toisten hoidettavana ihminen pelkää tilannetta jossa kuolema tulee vastaan

onko elämää uhkaavasti sairas kykenevä tekemään harkittuja päätöksiä kun varsinkin ympärillä olevat mielipiteet vaikuttavat päätökseen avustettu kuolema on mielestäni kiertoilmaisu potilaan suunnitellulle tappamiselle murha mikä murha viidennen käskyn rikkominen arvoisa puhemies pelkään että tämä eutanasia johtaa kaltevaan pintaan josta

ja sen tähden meidän täytyy vakavasti harkita tällaisia aloitteita ja niiden eteenpäinviemistä

arvoisa puhemies eutanasia on vakava asia niiden jotka kannattavat sitä tulee huomioida että parantumattomasti kuolemaan suomessa kuolee noin kaksi kolmasosaa meistä se ei voi olla peruste ei myöskään peruste eutanasialle ole lyhyt odotettavissa oleva elinikä belgiassa

ei olisi johtanut välittömästi lähitulevaisuudessa sietämätöntä kipua kärsimystä me voimme hoitaa kivunhoidon ohjein kouluttamalla ja monta kertaa esteenä laadukkaalle kivunhoidolle saattaa myös olla potilaan oma tahto he eivät halua joutua lääkehuumatuksi ja vapaaehtoinen täydessä ymmärryksessä esitetty pyyntö eutanasiasta joka on yhtenä perusteena siinä usein usassakin entistä enemmän avustetun itsemurhan taustalla on taakkana olemisen tuska me emme halua tämänkaltaista

arvoisa puhemies kansalaisaloitteen huoli siitä varmistuuko jokaiselle inhimillinen ja arvokas kuolema on toki aiheellinen tiedän että jopa kivunhoitoa edelleen laiminlyödään tai sitä ei osata tai usein on kysymys siitä että esimerkiksi muistisairaan henkilön kipua ei ei edes tunnisteta olen törmännyt lähiaikoina siihen että palvelutalossa jossa hoidetaan ikääntyneitä saattohoitopotilaita ei välttämättä ole kipupumppua tai osaavaa henkilökuntaa mutta näihin asioihin ei eutanasia ole ratkaisu tarvitsemme siis parempaa saattohoitoa toki meillä on hyviä esimerkkejä laadukkaista saattohoitopaikoista mutta liian paljon on myös turhaa kipua ja kärsimystä jota voitaisiin ammattitaitoisella hoidolla poistaa ja ja taata siten se inhimillinen ja arvokas kuolema me tarvitsemme siis saattohoitolain ja tämän lain laatiminen olisi nyt ensisijainen asia minulla on nyt semmoinen tunne että jos kaikki puolueet ovat tämän asian puolesta ja päätämme siitä niin me saamme sen nyt

arvoisa puhemies minä olen vähän hämmennyksellä seurannut tätä keskustelua ja sen painottumista kysymykseen tässä kansalaisten meille jättämässä aloitteessa kyllä vaaditaan parempaa saattohoitoa mutta se ei ole tämän pointti se ei ole se iso vakava kysymys josta meidän pitäisi nyt täällä keskustella se ei ole se kysymys josta me ehkä olemme eri mieltä ja jossa me olemme sen vaikean äärellä ja sen takia minä kehottaisin edustajatovereita myös miettimään onko keskustelu saattohoidosta silloin kun meidän pitäisi keskustella itse asiassa vastuun väistämistä ainakin osittain meillä on käsittelyssä kansalaisaloite joka on sisällöllisesti varsin tarkka ja olisi suotavaa pysyä niissä aiheissa joita kansalaiset ovat meidän käsittelyyn tänne tuoneet ja mikäli sen lisäksi haluaa esittää muita pohdintoja niin ainakin erottaa ne argumentoinnista tätä kansalaisaloitetta vastaan ja sen puolesta

kontula on aivan oikeassa saattohoidolla ja ja ja niiden kehittämisellä ei ole mitään tekemistä sen asian kanssa mistä täällä pitäisi nyt tänään keskustella on ihan totta että palliatiivisella sedaatiolla ja eutanasialla on oleellinen ero ja se on juuri siinä toiminnan tarkoituksessa lääketieteellisen hoidon tarkoitus on aina elämän ylläpitäminen eutanasiassa toiminnan tarkoitus on elämän päättäminen

vaikka lähtijä ei olisikaan läsnä tai tiedostavassa tilassa hän voi hyvällä hoidolla olla kivuttomana viimeiset aikansa

toivoisin nyt että nämä valiokunnat mietinnöissään ja kenties eutanasian kannattajat salissa ottavat myös kantaa siihen kysymykseen minkä ammattikunnan edustajien tulisi ryhtyä eutanasian harjoittajiksi ja millä perusteella sen pitäisi olla lääkäri sillä sillä toisin kuin saattohoitoon ja kivunlievitykseen tappamiseen ei tarvita lääketieteellistä koulutusta

arvoisa puhemies päinvastoin kuin tässä on muutamissa puheenvuoroissa sanottu minusta eutanasialla ja saattohoidolla ja palliatiivisella hoidolla on yhteys eutanasia ei minusta ole arvokas ihmiselämän päättämistilanne paljon arvokkaampi on kun ihminen saa riittävästi palliatiivista hoitoa ja asianmukaista saattohoitoa koulutetulta henkilökunnalta tämän vuoksi keskustan eduskuntaryhmä onkin tehnyt aloitteen terveydenhuoltolain muuttamisesta niin että sinne säädetään kunnan ja sairaanhoitopiirin velvollisuudeksi hyvän palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestäminen

on ollut hieno kuulla kuinka täällä on yksimielisyys siitä että meidän täytyy kehittää hyvää saattohoitoa ja palliatiivista hoitoa on aivan selvä että tilanne tällä hetkellä ei ole tasa arvoinen eri puolilla maata mutta aivan kuten edustaja kontula sanoi niin kansalaisaloitteessa on kyse eutanasiasta ja se on kuitenkin eri asia kuin hyvä saattohoito ja hyvä palliatiivinen hoito jota tässäkin aloitteessa aloitteessa peräänkuulutetaan mutta toivotaan että sen jälkeen jos tämäkään ei auta olisi tässä esitetyin tiukoin kriteerein mahdollista myös saada arvokas kuolema

arvoisa herra puhemies vuonna kaksituhattayksitoista kun tulin eduskuntaan sieltä hoitotyön keskiöstä yhtenä kärkenä oli ajatus siitä että me tarvitsemme suomeen ehdottomasti saattohoitolain kaiken kaikkiaan niitä toimia ja toimenpiteitä on tehty valtavasti täällä eduskunnassa mutta nyt ensimmäistä kertaa pääsemme kunnolla keskustelemaan siitä että me todellakin tarvitsemme saattohoitolain ja on hyvä että tuotiin tänne meidän käsittelyymme meiltä puuttuvat myös lasten saattohoitoon liittyvät ohjeistukset näistä molemmista asioista olen tehnyt toimenpidealoitteen ja siinä on ihan samoja asioita mitä täällä on jo lueteltu saattohoito subjektiiviseksi oikeudeksi henkilön oikeus valita missä toivoo saattohoitoa saavan ja myös se että henkilöstöllä ja henkilökunnalla on oikeus saada koulutusta silloin kun on sen tarve

arvoisa puhemies olemme hyvin vakavan arvokeskustelun äärellä ja voisinpa jopa todeta että tämän eutanasia kansalaisaloitteen ehkä parhaimpia puolia on se että se pakottaa myös eduskunnan tästä vaikeasta asiasta keskustelemaan on hienoa että olemme hyvin yksimielisiä täällä eri hoitomuotojen kehittämisestä ja nyt varmaan onkin niin että todella täältä lähtee vakava viesti vastuullisille toimijoille että niin resurssipuolella kuin lainsäädäntöpuolella edetään näiden hoitomuotojen myötä mutta sitten tämä vaikeampi kysymys siitä saako ihminen valita sen hetken jolloin tästä elämästä siirtyy ikuisuuteen niin kuin tässä aloitteessa vaaditaan hyvin tarkkojen kriteerien pohjalta olen itse käytännöllisellä tasolla sitä mieltä että tukemaan ymmärtäen kuitenkin ne vaikeudet mitä esimerkiksi tähän rajaamiseen tulee toivon että valiokuntakäsittelyssä tämä aloite käydään hyvin määrätietoisesti läpi ja siitä sitten vielä keskustelu täällä isossa salissakin perusteellisesti käydään

laki potilaan oikeudesta saattohoitoon on noussut tässä keskustelussa esille ja ehdottomasti kannatan edustaja räsäsen tekemää lakialoitetta tästä ja toivon että mahdollisimman moni sen käy allekirjoittamassa saattohoidon kehittäminen kivunlievityksen kehittäminen ja henkilökunnan koulutuksen kehittäminen ovat kaikki niitä asioita joita meidän tällä hetkellä tulee tehdä kuitenkin on hyvin surullista että tämä on tänne eduskuntaan tuotu ja on aika oireellista että vaikka me kaikki puhumme täällä suurella sydämellä nyt saattohoidon puolesta niin eilen karinakoti yksi näistä neljästä suomessa saattohoitoa antavasta yksiköstä on aloittanut yt neuvottelut se kertoo siitä että tällä lainsäädännöllä on todellakin kiire karinakoti on yksi näistä saattohoitokodeista ja siellä tällä hetkellä toimii noin viisitoista viiva seitsemäntoista henkilöä työssä parikymmentä vapaaehtoista vapaaehtoista todellakin tällä hetkellä meillä suomessa nämä saattohoitoyksiköt kamppailevat rahan kanssa siitä että heillä ei ole tarpeeksi varoja saattohoidon kehittämiseen eikö tämän pitäisi olla nyt tämän salin ykkösprioriteetti

minä pidän hyvin tärkeänä että me puhumme saattohoidosta selvä yksimielisyys lieneekin tässä salissa tällä hetkellä että saattohoitoa pitää parantaa ja kehittää ja sitä pitää olla saatavilla koko maassa mutta minun mielestäni saattohoito ja eutanasia eivät ole keskenään vastakkain eivätkä toisiaan pois sulkevia asioita

keskustelu osoittaa että tämä eutanasia asia on todella ja suurta kiihkoilua pitäisi välttää niin kuin tässä onneksi on pääsääntöisesti tapahtunut hienoa on se että on yksimielisyyttä siitä että pitäisi saada koko maassa mahdollisimman hyvään kuntoon siihenhän on erittäin pitkälle lääketieteelliset mahdollisuudet ja esimerkiksi kokemukset helsingissä suursuon sairaalassa ovat hyviä saattohoidon vahvistaminen mielestäni koskee olennaisesti tätä keskusteltavaa asiaa kuten edustaja keränen sanoi mitä eutanasia asiaan tulee niin minusta pitäisi vakavasti kuunnella

puhemies

haluan todeta että näitä kansalaisaloitteita on tullut ja meidän on käsiteltävä myös tämä mutta minulle tämä on ihan selvä minä en tule missään tapauksessa ikinä hyväksymään eutanasiaa ilokseni olen kuunnellut että kaikki kannattaisivat että saattohoitoa kehitetään saattohoitoa on monissa pienissä terveyskeskuksissa ei tietysti niin laajasti mutta siellä omaiset voivat yöpyä sitten vielä puuttuu

yksilöllinen tapaus tietysti meillä niiden jotka sitä saattohoitoa antavat olisi annettava tämmöinen turvallinen ja rauhallinen kuolema omaiselle ja annettava sitä henkistä ja hengellistä ravintoa tiedämme että

tämmöinen rauhallinen

arvoisa herra puhemies olemme todellakin vakavan eettisen ja moraalisen asian kanssa tekemisissä tämä asia monia ihmisiä puhuttaa ja huolestuttaa omakohtaisen kohtalon kohdalla ja sitten myös moni on omaistensa kohdalla nähnyt monet asiat risteilevät mielessä että voisivatko asiat paremmin mennä siinä viimeisellä hetkellä itse kuulun niihin jotka kannattavat sitä että tämä saattohoitolaki saataisiin nyt vihdoinkin suomeen olen siitä aiemminkin puhunut ja ryhmämme on tehnyt toimenpidealoitteen siitä että se saataisiin nyt kuntoon samoin riittävä kivunlievitys ja kaikki se mitä voidaan tehdä tuskan ja ja kivun poistamiseksi viimeisillä hetkillä on tietysti hirveän tärkeätä

kuulemaan asiantuntijoita ja tämä asia täytyy kaikessa rauhassa käydä

vakava asia eutanasia on vakava asia ja vaikea asia pohdittavaksi ja sehän on myös asia joka ei ole puoluepoliittinen vaan joka puolueessa taitaa olla monenlaisia kantoja tähän asiaan liittyen elämän loppu kuolema on jokaista meitä jo etukäteen voimakkaasti koskettava tunteita pelkojakin herättävä asia etenkin jos ja kun siihen monta kertaa liittyy kipu tämän keskustelun hieno puoli on se että täällä on tullut esille monta aloitetta jotka kaikki kannattavat saattohoidon ja palliatiivisen hoidon kuntoon saattamista kuntoon panemista koko maassa että se on saatavilla kaikille minusta tässä pitäisi koota nyt voimat ja panna tämä asia kuntoon vielä tämän vaalikauden puitteissa lääkäreitten enemmistöhän on eutanasiaa vastaan ja saattohoitoa toteuttavien lääkäreitten enemmistö on vielä jyrkemmin tällä kannalla henkilökohtaisesti minä en voi eutanasiaa hyväksyä

puhemies iloitsen siitä että tässä salissa näyttää vallitsevan erittäin suuri yksimielisyys siitä että meidän täytyy lainsäädäntöä parantaa saattohoidon suhteen ja saada se tasavertaiseksi mahdollisuudeksi kaikille tarvitseville

vuodessa eli aika paljon on on vielä tehtävä jotta saamme saamme parannettua tilannetta ja vielä muistutan niille jotka täällä ovat puhuneet näistä vaikeista loppuhetken oireista meillä on mahdollisuus saattohoidossa myös palliatiiviseen sedaatioon nukuttamiseen joka on mielestäni vastaus

arvoisa puhemies ilolla otan vastaan tämän saattohoitoa parantavan keskustelun ja haluan muistuttaa että edustaja juvonen perussuomalaisista toi vielä tähän tärkeän lisän eli lasten saattohoidon tämä aloitehan ei koske lapsia vaan täysi ikäisiä aikuisia tosiaan

olemme siis näköjään saaneet yksimielisyyden saattohoidosta ja nyt keskitymme siihen mitä mieltä olemme eutanasiasta itse olen olen itsemääräämisoikeuden vahva kannattaja en näe tätä toisen tappamiskysymyksenä näen tämän enemmän itse itsestäni päättämisenä ja ja siksi en käytä sanaa murha katsoin esko seppäsen

puhemies todellakin eutanasia ei ole vastakkainen asia saattohoidolle ja palliatiiviselle hoidolle kuten tässä lakialoitteessakin todetaan sielläkin puhutaan molemmista mutta haluan korostaa sitä näkemystä mitä puheenvuorossani esitin ja täällä laajasti puhutaan että meillä on hyvin arvoisessa tilanteessa ihmiset saattohoidon ja kivunhoidon suhteen eri puolilla suomea jotta me pystyisimme puhumaan myöskin eutanasiasta niin

jos eutanasia haluttaisiin osaksi saattohoitoa meillä pitää saattohoidon olla keskustan eduskuntaryhmä ei ole siksi erillistä saattohoitolakia halunnut koska meillä puhutaan myös normien purusta ja erillinen laki toisi meille lakeja lisää vaan haluamme jo olemassa olevaa terveydenhuoltolakia muuttaa pykälien kaksikymmentäneljä ja kaksikymmentäviisi osalta jotta saattohoito palliatiivinen hoito ja kotisairaanhoidon käytännöt tulevat siellä näkyviin ja sallivat myös osaltaan kuoleman omassa kodissa

liian usein keskustelu eutanasiasta kompastuu siihen että ei pystytä pitämään erillään sitä mitä eutanasialla oikeasti tarkoitetaan ja halutaan ja mitä ei tarkoiteta ja ei haluta eutanasian virheellinen rinnastaminen saattohoitoon tai sitten täysin asiaton spekulointi sillä että eutanasiasta voisi tulla tapa hoitaa vanhuksia ja vammaisia säästää yhteiskunnan rahaa ovat valitettavia esimerkkejä siitä miten keskustelua usein yritetään hämmentää on päivänselvää että eutanasiaa hakevalle henkilölle pitäisi tarjota mahdollisuus perehtyä tarjolla oleviin perinteisiin hoitomuotoihin kuten saattohoitoon siitä että erillinen laki saattohoidosta tarvitaan mutta ei eutanasian tilalle vaan sen rinnalle niille jotka haluavat nimenomaan parempaa palliatiivista hoitoa puhemies puhutaan suoraan tänään osa parantumattomasti sairaista henkilöistä valitsee toivottoman tilanteensa ratkaisuksi itsemurhan se tapahtuu monesti tavalla tai olosuhteissa jotka jäävät traumaattisiksi jäljelle jääville omaisille pelastus ja hoitohenkilökunnalle tai niille täysin ulkopuolisille henkilöille joista tahtomattaan tulee osallisia tai todistajia onko yhteiskunnan hiljainen hyväksyntä tällaiselle vaihtoehdolle moraalisesti tai eettisesti hyväksyttävää

arvoisa puhemies on asettanut eduskunnan poikkeuksellisen vaativan eettis moraalisen pohdinnan äärelle ja tämä keskustelu kuvastaa sitä minkälaisella syvällisellä lähestymistavalla eduskunta kykenee tätä keskustelua käymään tämä on arvokasta suomalaisessa kulttuurissa vähän pidemmässä historiassa kuolema nähdään yhtäältä vapahduksena toisaalta vihollisena kun kuljen hautausmailla siellä vanhemmissa hautakivissä vielä lukee lepää rauhassa ja me saatamme facebookiin laittaa kun joku tuttava on kuollut että rest in peace lepää rauhassa kuolema on vapahdus näin näin ajattelemme mutta toisaalta ja erityisesti lääketieteessä korostuu se että kuolema on vihollinen

että saattohoidon

arvoisa puhemies minä en ymmärrä mitä surullista tässä kansalaisaloitteessa sinällään on sen valmistelussa on keskeisesti ollut mukana henkilö jolla on aivan riittävästi omakohtaisia kokemuksia mihin viittasi edustaja merikin ja ei tarvitse olla mitään valmista lakitekstiä vaan minun mielestäni näkee kuinka sitä on pohdittu ja että siitä on kyetty tekemään selkein rajauksin näin tiivis ja selkeästi muotoiltu nämä kohtaa rajauksina kertovat kyllä mistä on kyse ja mitä tavoitellaan minusta on äärimmäisen arvokasta myöskin se että siinä jätetään vapaus lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle heitä kohtaan ei aseteta mitään velvoitteita osallistua eutanasian toteuttamiseen kyllähän tosiasia on se että näitä asioita voidaan hoitaa virallisesti tai epävirallisesti suomessa tai ulkomailla tai jos halutaan sitten lopputulos niin joko omatoimisesti tai jonkun muun kuin viranomaisen

arvoisa puhemies tässä aloitteessa olemme perimmäisten kysymysten äärellä on kyse elämästä ja kuolemasta siksi on tärkeää että tästä asiasta keskustellaan myös vakavasti on kysymys siitä saako toisen ihmisen elämän päättää perustuslaissa käsitellään perusoikeuksia ja keskeisimpiin perusoikeuksiin kuuluu oikeus elämään se ei ole ihan vähäinen asia mielestäni meidän tehtävämme tässä talossa on ja hyvän elämän edellytysten turvaaminen ja siihen kuuluu myös se että ihmisillä on mahdollisimman hyvä saattohoito ja saattohoidon edellytykset jos tämä lakialoite hyväksyttäisiin niin vaara on se mikä on näkyvissä jo hollannissa että toteutuu tämä niin sanottu salamiteoria eli avataan ovi kaltevalle pinnalle ja vaikka määritellään näennäisesti tarkasti raja pikkuhiljaa edetään siinä ja rajan määrittely on vaikeaa ei tälle tielle pidä

arvoisa puhemies minusta asianmukainen saattohoito on itsestäänselvyys ja sitä pitää kehittää joka puolella suomea oikeastaan itse ajattelen niin että se on yksi sivistysvaltion mittareista miten se hoidetaan mutta oma siviiliammattini on eläinlääkäri ja minä olen joutunut tuhansia kertoja tilanteeseen jossa eläinsuojelullisista syistä on jouduttu sitten eläin lopettamaan on ehkä epäkorrektia välttämättä kovin järkevää verrata ihmisiä ja eläimiä keskenään mutta kuitenkin väistämättä tilanne joillakin ihmisillä saattaa olla sen kaltainen että edessä on vain kärsimyksiä hyvästä saattohoidosta huolimatta silloin minä itse olen sitä mieltä että lainsäädännössä pitää myös tutkia se mahdollisuus että niissä tapauksissa jotka on hyvin dokumentoitu ammatti ihmisten toimesta ja joissa ihmisillä on oma tahto

arvoisa herra puhemies edustaja eestilän puheenvuoro oli aika pysäyttävä kun hän eläinlääkärinä otti nämä kokemuksensa esiin eläinten lopettamisesta ja mielestäni tässä on nimenomaan se suuri ero ihmislääketieteen ja eläinlääketieteen välillä sairas koira tai sairas hevonen voidaan toivottomassa tapauksessa lopettaa myrkkyruiskeella mutta se ei kuulu ihmisen hoitoon sen takia mielestäni meidän ei tule tälle tielle lähteä eläinten ja ihmisten asema tulee tässä lääketieteessä pitää erillään

arvoisa puhemies yhdyn niihin arvioihin jotka toteavat että tämän kansalaisaloitteen paras puoli on ollut se että se on pakottanut eduskunnan käsittelemään tätä teemaa ja myös se että näin suurella rintamalla eri tavoin toteutettuna ajattelemme saattohoidon kuuluvan aidosti kaikille oikeutena osana hyvää elämää ja sen päättymistä pidän hyvin tärkeänä että siinä yhteydessä otetaan huomioon ihmisen fyysinen psyykkinen henkinen ja hengellinen olemus esimerkiksi sairaalasielunhoidon rooli uskonnosta riippumatta haluan todeta sen että tässä keskustan aloitteessa me olemme liittäneet tämän terveydenhuoltolain osaksi siksi että me näemme että sen pitäisi olla normaali osa terveydenhuoltoa sellainen osa arkista vaikkakin varsin dramaattista hoidon osaa joka kuuluu kaikille myös kotiin tuotavana palveluna jatkossa yhä voimakkaammin haluan todeta että omalta osaltani suhtaudun tähän sinänsä varsin arvokkaaseen ja hienosti toteutettuun kansalaisaloitteeseen varauksellisesti
ymmärsin myöskin edustaja niikon pyytäneen puheenvuoroa edustaja eestilän puheenvuoron johdosta mennään nyt näin että ensin edustaja eestilä
arvoisa puhemies ymmärrän toki että tämä aihe on äärimmäisen vaikea keskusteltava ja totesin jo omassa puheenvuorossani että ei tietenkään ihmisiä ja eläimiä voi verrata keskenään ja ja tätä eettistä koodistoa mikä siihen sisältyy pitää meidän kunnioittaa ja siitä pitää puhua hienovaraisesti itse en tiedä mikä on oikein tai väärin mutta oman puheenvuoroni tarkoitus oli se että kaikki te täällä salissa ette varmaan oman siviiliammattinne takia ole kohdanneet sellaisia tilanteita missä lopputulos on varma sillä eläimellä joka tuntee ilmeisesti kohtuullisen hyvin kipua yhtä hyvin kuin ihminenkin ei ole juuri muuta mahdollisuutta kuin se jos sitä autetaan silloin kysymys on eläinsuojelulain noudattamisesta minun mielestäni tämmöinenkin puheenvuoro on tässä tilanteessa suurin piirtein asianmukainen koska kunnioitan elämää ja ihmistä mutta kun kysymyksessä on tilanne jossa ihminen kärsii suunnattomasti ja lopputulos on selvä silloin meidän täytyy ainakin pohtia voidaanko lainsäädännöllä tämmöinen tilanne sitten jollakin tavalla tämän ihmisen kautta auttaa

kipu ja kärsimys lievitetään lääkkein ja henkisellä ja myös hengellisellä tuella eutanasia on täysin vastakkainen ajatus sille että kuolevaa potilasta hoidetaan mahdollisimman hyvin jos haluamme saattohoitoon mahdollisimman osaavan tasapainoisen ja luotettavan henkilökunnan meidän ei tule sallia eutanasiaa eutanasian salliminen voisi uhata myös saattohoidon taloudellisia resursseja tämä vain on faktaa näin voi käydä ihan riippumatta siitä mitä tänään hollannissa hyvää saattohoitoa tästä me näemme mikä on puun hedelmä katsotaan puun hedelmää ja otetaan

jonain päivänä kuolen mutta sitä ennen elän ja aion elää tuon elämäni arvostaen omaa omaa vapauttani päättää kuinka elämäni elän omasta mielestäni tässä

on pitkälti kysymys siitä omasta tahdosta päättää viimeisistä hetkistään ja sen vuoksi mielestäni edustaja eestilän esille ottama elämän arvostaminen oli tärkeä näkökulma myös tässä keskustelussa kuolema pelottaa ja kuolema on aina henkilökohtainen valitettavasti itselläni on eutanasian kannattamisen kannalta henkilökohtaisia kokemuksia olen nähnyt miten ruma ja riistävä kuolema voi olla harmittaa aloitteen tekijöiden puolesta jos näitä asioita täällä murhaamisella tai muulla pyritään leimaamaan

molempien vanhempieni saattamisesta rajan toiselle puolelle kumpikin vanhemmistani iäkkäistä vanhemmistani jotka toki kuolivat eri aikaan saivat kivunlievityksen ja minä ja sisareni olimme saattamassa päiväkausia istuimme siinä saattohoitotilanteessa heidän kanssaan ja minusta molempien kuolema oli kaunis minä toivoisin tietenkin niin kuin täällä salissa moni on moni on sanonut että tätä palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa ja riittävää kivunlievitystä saisivat kaikki tarvitsevat minunkin täytyy sanoa että että minä suhtaudun varauksellisesti tuohon

on on eutanasian tarkoitus sellainen
arvoisa herra puhemies täällä ministeri soini ja edustajat gustafsson räsänen ja tölli viimeksi pitivät erinomaiset puheenvuorot joihin lämpimästi voin yhtyä en siis kannata tämän aloitteen hyväksymistä enkä eutanasian toteuttamista suomessa lähtökohta on pitkälti se että koen että ihmiselämä on pyhä ja sen kunnioituksen täytyy olla lainsäädännön ja yhteiskunnan perusta tähän esitykseen asiaan liittyy sitten ihan näitä käytännön ongelmia tässä aina toinen ihminen tekee kuitenkin päätöksen toisen ihmisen elämän päättämisestä ja sille en näe oikeutusta yhdyn lämpimästi siihen mitä täällä on puhuttu saattohoidon kehittämisestä ja kiirehdin suorastaan sitä että tähän panostetaan sitten uskon että kivunlievitys tänä päivänä jo olen sen päässyt läheltä näkemäänkin on edennyt pitkälti ja sitä voidaan edelleen

arvoisa puhemies eutanasiakysymys on vaikea mutta on hyvä että eduskunnassa käydään keskustelua paitsi oikeudesta hyvään elämään myös hyvään kuolemaan minulle kysymys eutanasiasta konkretisoitui kun keskustelin asiasta nyt jo edesmenneen tamperelaisen puoluetoverini mikko järven kanssa mikko sairasti keuhkofibroosia jossa keuhkot kovettuvat vähitellen ja lopettavat hapen ottamisen seurauksena on hidas tukehtuminen mikko halusi eutanasian ja ajoi sitä myös poliittisesti sittemmin hän kuoli tampereen yliopistollisessa sairaalassa ennen kuin ehti matkustaa klinikalle sveitsiin saamaan hyvän kuoleman kannatan eutanasian mahdollistamista lainsäädännöllä ja kannatan nyt käsittelyssä olevaa kansalaisaloitetta kysymys on vaikea mutta minulle kysymys on inhimillisyydestä ja armollisuudesta ihmisille jotka ovat kohdanneet sairauden jonka päässä on varma kuolema

hyviä ja kunnioitettavia perusteluita eutanasialle mutta en pysty missään nimessä itse tätä asiaa hyväksymään koska ihmisellä pitää olla ehdoton oikeus elämään jos mikään vaarantaa tämän ehdottoman oikeuden niin niin sitä ei pysty hyväksymään ihmisellä ei saa olla vaihtoehtoisena ajatuksena se että minä toivon eutanasiaa etten olisi muille rasitteena minä en saa olla muille taakkana jos on kertaakaan ihmisellä mielessä ja vaihtoehtona eutanasia eutanasia niin silloin se ei saa mennä eteenpäin tämän vuoksi en voi hyväksyä tätä asiaa koska oikeus elämään voi kärsiä tästä asiasta hoidetaan kivunlievitys

arvoisat edustajat ehkä yhtä kahta edustajaa lukuun ottamatta kaikki pyytäneet ovat ainakin kerran käyttäneet puheenvuoron myönnän vielä muutaman puheenvuoron ja sen jälkeen ehdotukseni on että siirrytään puhujalistaan jos edustajat kokevat vielä aivan erityistä sanomisen tarvetta niin vielä nyt seuraavan puheenvuoron aikaan pyydän nousemaan ylös sitten pannaan tämä debattiosa poikki

puhemies kysymys eutanasiasta on yksi suurimpia ihmisyyteen ja moraaliin liittyviä kysymyksiä kuten kollega marin niin kyllä meillä kaikilla on varmasti kohtalona kuolema siltä ei ei meistä kukaan voi välttyä sen sijaan keskustelu sellaisista viimeisistä hetkistä jotka ovat äärimmäisen tuskallisia on tässä salissa jokseenkin mieletöntä koska on aivan taattua ettei ainakaan eduskunnassa löydy ainuttakaan kansanedustajaa joka olisi millään tavalla sellaisen kärsimyksen puolella

ja millä tavalla se muuttaa koko tätä yhteiskunnallista arvopohjaa siitä tässä

on ollut etuoikeus olla useamman kerran läsnä siinä arvokkaassa hetkessä kun ihminen siirtyy rajan yli minä sanoisin että tähän maahan enemmän elämän arvostusta ja hyvää saattohoitoa kaikille tarvitseville kaikkialla suomessa toisen ihmisen aktiiviselle surmaamiselle ei saa avata väylää se on kalteva pinta siitä on jo kokemusta meillä ja muualla kun tämä aloite tuli niin luin tarkkaan joka ikisen kohdan ja minä voin sanoa että kun tarkkaan luette niin mikään näistä perusteluista ei ole kestävä alkaen siitä että jos muu hoito ei riitä lievittämään kipua ja kärsimystä meillä on keinot lievittää kipua ja kärsimystä lakisääteinen oikeus kieltäytyä elämän lopettamisesta eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella oli kansalaisaloitteeni ajatellen myös mahdollista eutanasian tulemista tämä eduskunta hylkäsi sen mutta nyt olemme siinä mikä on henkilökunnan tulevaisuus jos tämä sallitaan

arvoisa puhemies tätä vakavaa asiaa olen itsekin todella paljon pohtinut porilainen jussi auren kirjoittaa satakunnan kansassa että avaamme oven jota on myöhemmin vaikea sulkea tämä kysymys pakottaa kansanedustajat perehtymään asiaan ja asiantuntijoihin kunnolla se on tärkeä asia suomen lääkäriliitto vastustaa eutanasian laillistamista lääkäriliiton vastaus oli selvä ei ensin saattohoito kuntoon saattohoidon keskeisimmät ongelmat ovat siirtyminen parantavasta hoidosta oireenmukaiseen hoitoon viivästyy saattohoitopaikkoja on liian vähän ja henkilöstöllä on osaamisvajetta hoidetaan tämä asia ensin kuntoon ja sen jälkeen vasta keskustellaan muusta

arvoisa puhemies täällä on useaan kertaan toistettu tätä kaltevan pinnan teoriaa minä ymmärrän että kansalaiskeskustelussa ollaan huolissaan että mitäs jos käykin niin mutta me olemme nyt siinä salissa jossa päätetään ne pinnat joilla liikutaan ei ole olemassa mitään toisia saleja joissa säädettäisiin joitain toisia lakeja on vain tämä sali jossa tämän maan lait säädetään ja se on pitkälti meistä kiinni millaisia kaltevuuksia me täällä

ovat aina mahdollisia minkä tahansa lain kanssa ja sitä varten länsimaissa on vuosikymmenten aikana kehitetty aika tehokkaat kontrollijärjestelmät joilla pyritään väärinkäytösten kanssa elämään tämä pätee eutanasiaan aivan niin kuin kaikkiin muihinkin sellaisiin lainsäädännön malleihin ja muotoihin joissa ollaan tekemisissä akuutisti ihmisten perusoikeuksiin liittyvien kysymysten kanssa

arvoisa herra puhemies minä haluan toistaa tämän ajatuksen siitä että saattohoito palliatiivinen hoito ja eutanasia kuuluvat samaan keskusteluun tässä salissa on hyvin yksimielinen näkemys siitä että me haluamme kehittää saattohoitoa pelkkä halu ei riitä jotta me pystyisimme tasa arvoisesti takaamaan hyvän saattohoidon suomessa hoitohenkilökunnan koulutukseen pitää kiinnittää huomiota tämä jää aika pienelle osalle tässä keskustelussa me voimme lailla vaatia eri asioita mutta jos lopputulos on se että meillä ei ole henkilökunnalla keinoja toteuttaa koulutusta toteuttaa laadukasta saattohoitoa niin sitä ei tule edustaja juvonen kiitos sinulle te olette pitkään tehnyt paljon työtä saattohoidon eteen se tunnustus hänelle

tämä kalteva pinta on todella euroopassa jo koettu se on totista totta vaikka siellä laitettiin tarkat säädökset tarkat rajat milloin eutanasiaa käytetään niin tilanne on aivan toinen tämä kalteva pinta on koettu myös suomessa kuin neljäkymmentä vuotta siitä kun pienen ihmisen surmaaminen kohdussa tuli lailliseksi silloin keskusteltiin että vakaumuksellinen henkilökunta niin lääkärit kuin hoitajat tulee huomioida tässä asiassa mutta sitä valitettavasti ei viety silloin lainsäädäntöön se jäi keskustelun tasolle mutta kuka olisi uskonut että suomessa länsimaisessa demokratiassa muutamassa vuosikymmenessä siitä tulee tapa toimia ja jopa niin että kyseiselle keskeiselle ammattialalle ei suomessa pääse edes opiskelemaan alalle joka on vielä hyvin naisvaltainen ala ja edes naisjärjestöt eivät näe tätä minkälainen on tilanne kuinka se on ylösalaisin muuttunut meillä on kalteva pinta nähtävissä suomessa

puhemies pidän paljon edustaja kontulan analyyttisuudesta mutta joskus se on vähän ärsyttävänkin puhdasoppista nimittäin kyllä minusta tässä eutanasiakeskustelussa on aivan välttämätöntä keskustella tästä saattohoidosta ja sen lakiin saamisesta pidän tämän käydyn keskustelun lähes historiallisena saavutuksena sitä että tästä asiasta ollaan näin laajalti yhtä yhtä mieltä koska näen niin kuin professori puskakin että tämän saattohoitolain laajamittainen toteuttaminen on ehdoton edellytys jos nyt sitten joskus jotkut ovat sitä mieltä että eutanasia on

arvoisa puhemies minäkin olen huolissani siitä miten eutanasian salliminen vaikuttaisi vanhuuden vammaisuuden ja sairauden sietoon yhteiskunnassamme esimerkiksi belgiassa hoivakotien asukkaiden ja yli kahdeksankymmentä vuotiaiden toiveet eutanasiasta lisääntyvät eräs syy toiveelle on taakkana olemisen tuska siis taakkana olemisen tuska onko eutanasiasta silloin tullut lähestulkoon kansallisvelvollisuuden suorittamista kun ympäröivän yhteiskunnan asenteet lait ja normit vaikuttavat yksilön valintoihin tätäkö me haluamme myös suomeen jos meillä sallittaisiin eutanasia siitä voisi tulla alkuun muoti ilmiö terveenä ollessa luvattaisiin että minäkin haluan armokuoleman jos sairastun vakavasti mutta sitten kun sairastutaan todellisuudessa vakavasti mikä johtaa kuolemaan niin voi tullakin kuolemanpelko ja haluaa taas elää mutta onko silloin yhteiskunnan ja ystävien paine se että pidä lupauksesi sinä olet halunnut tätä tätäkö halutaan sitten suomeen

arvoisa herra puhemies olemme todellakin perimmäisen äärellä tänään kiitos tietenkin aloitteen tekijöille että me saamme täällä salissa tästä asiasta keskustella toivon että stv todella tarkkaan tutkii ja kuuntelee varsinkin näitä meidän lääkäreitä mitkä tästä ovat antaneet omat lausuntonsa näen että me olemme aina hakeneet valiokuntana esimerkkiä ruotsista mutta sitä pitäisi hakea nyt kyllä sieltä hollannista ja katsoa minkälainen lainsäädäntö siellä on ja miten se on mennyt ja arvioida sitä ettemme me todellakin ole sillä kaltevalla pinnalla itse en tällä hetkellä kovin mielelläni tätä asiaa kannata olen kääntynyt ehkä sille puolellekin enemmän hyvää myös tämän saattohoidon osalta että tätä on lähdetty viemään eteenpäin toivon että tämän ohessa me saamme myös hyvän saattohoidon lainsäädännön yhdyn näihin kiitoksiin edustaja juvoselle joka myös edellisellä kaudella otti tämän saattohoitoasian esille ja on sitä pitänyt hyvinkin esillä eli inhimillinen elämä ja inhimillinen kuolema
myönnän vielä tässä keskustelussa puheenvuorot edustajille mäkisalo ropponen wallin juvonen ja essayah ja ja sen jälkeen siirryttäneen puhujalistaan

arvoisa puhemies mielestäni eutanasiasta keskustelun yhteydessä on voitava keskustella myös saattohoidosta sillä kun itse olen keskustellut kansalaisten kanssa olen huomannut että monesti kansalaiset puhuessaan eutanasiasta tarkoittavat kuitenkin hyvää saattohoitoa

arvoisa puhemies tässä tehtiin äsken tämä rinnastus eläimiin totta kai eläimet ja ihmiset ovat aivan eri asioita mutta täytyy kyllä sanoa että eläinlääkärin uskottavuudella edustaja eestilä kyllä kiinnitti huomiota siihen tosiasiaan että me pidämme itsestään selvänä sitä että kärsivä eläin voidaan lain nojalla lopettaa

niin miksi sitä oikeutta ei hänelle voitaisi

arvoisa puhemies kiitos kauniista sanoista edustajille pirttilahti ja hannakaisa heikkinen oikeusasiamies kaksituhattaviisitoista teki selvityksen siitä millä tavalla saattohoito toteutuu vanhustenlaitoksissa ja hänen huomionsa oli se että henkilöstöä ei ole siellä riittävästi meillä oli vanhuslaki viime kaudella käsittelyssä ja yritin sinne saada merkintää siitä että että nämä saattohoito ohjeistukset ja suositukset joita sosiaali ja terveysministeriö kannusti kuntia tekemään tulisivat lakisääteisiksi oli ikävää että se ei sinne lakiin tullut mutta kuitenkin siellä vanhuslaissa on merkintä siitä että jos osastolla on erikoinen tilanne vaikkapa saattohoitotilanne niin olisi suotavaa että sitä henkilöstöä palkattaisiin palkattaisiin sinne lisää tässä on suuri merkitys työnantajalla kyllä huomioida sitten nämä tilanteet kipu riittävä kivun lievitys ja läsnäolo saattohoitotilanteessa oli saattohoitoseminaarin yleisön vastaus siihen millaista hoitoa he haluavat saada minä itse näen että siinä vaiheessa kun ihminen on vuoteen vuoteen pinnasta ylhäällä niin kivulias hänelle tulee antaa niin riittävästi ja paljon kipulääkettä että kivut lakkaavat onko se eutanasia sitä en osaa sanoa

puhemies asuessani meppivuosina belgiassa maa hyväksyi eutanasian laajentamisen alaikäisiin lapsiin ja täytyy sanoa että se oli monille potilasjärjestöille ja vammaisjärjestöille ja pitkäaikaissairaitten omaisille se niin sanottu viimeinen pisara viime viikonloppuna oli myöskin tiina saarron ja juho lehdon jotka ovat palliatiivisen hoidon ylilääkäreitä hyksissä ja taysissa kirjoittama kirjoitus he toteavat että eutanasian laillistaminen nykytilanteessa johtaisi useammin kyseenalaisiin surmaamisiin kuin yksittäisten ihmisten armokuolemiin belgiassa hoivakotien asukkaiden ja yli kahdeksankymmentä vuotiaiden eutanasiat lisääntyvät ja taakkana olemisen tuska on merkittävä syy toivoa eutanasiaa näyttäytyykö eutanasia pian vanhuksille ja vakavasti sairaille kunniallisena toiveena tai jopa velvollisuutena he ovat todellakin huolissaan siitä että eutanasia on nimenomaan se josta tulee saattohoidon korvike siinä mielessä meidän ei tarvitse täällä teoreettisesti ja hypoteettisesti puhua jostakin liukuvasta pinnasta se on todellisuutta euroopassa ei tehdä niitä virheitä perässä

arvoisa puhemies

ja aloiteoikeus on osoittanut voimansa ja on saatu eettisesti hyvin vaikea kysymys tänne eduskunnan käsittelyyn toiseksi olen hyvin tyytyväinen siitä että tässä kansalaisaloitteessa on esitetty varsin tiukat kriteerit yhdestoista kohtaa joiden tulisi täyttyä tämän aloitteen mukaan jos eutanasia tulisi mahdolliseksi ja täällä jo

he ovat omalla elämänkokemuksellaan ja omalla osaamisellaan omalla ajattelullaan lähteneet tähän keskusteluun ja keskustelun virittämiseen suomessa minusta tämä on hyvin tärkeä osoitus siitä että tätä kansalaiskeskustelua tarvitaan ja kun luin tätä esko seppäsen ja ilkka taipaleen aha nyt on vähän meteliä täällä takana kun luin esko seppäsen ja ilkka taipaleen kirjaa eutanasiasta niin niin mielestäni mielestäni se oli tavattoman hyvin koottu sen vuoksi että siinä oli eri mielipiteitä luin muun muassa päivi räsäsen erinomaisen artikkelin juuri tästä esko seppäsen ja ilkka taipaleen kirjasta siinä oli otettu koko tämä kirjo argumentteja joita tässäkin salissa on otettu esiin yksi luku siinä kirjassa jäi erityisesti mieleeni ja ja se oli tällainen pyörätuolissa sveitsiin lähtenyt isoisä joka sitten sveitsistä sai tämän kuolinavun hän oli pitänyt päiväkirjaa kertoi näistä valmisteluista kertoi viimeisestä hyvästijätöstä perheelleen viimeisistä puheluista ja ja ikään kuin voi sanoa ainakin hänen tapauksessaan hyvin arvokkaasti sitten vietti viimeiset päivänsä ja tietysti itselleni tuli ainakin se mieleen että johtaako nykyinen tilanne tällaiseen kuolinaputurismiin eli he joilla on mahdollisuus lähteä lähtevät ja saavat tällaista mielestään arvokasta apua kun suomessa tätä mahdollisuutta ei ole mutta sitten on näkökulmia luin esimerkiksi kalle könkkölän erinomaisen kirjoituksen helsingin sanomista jossa hän hän tavallaan problematisoi sitä asiaa että alkavatko jotkut ihmiset leimaantua eutanasiakelpoisiksi tuleeko tällainen ajattelu jolloin aletaan sanoa että sulle eutanasia voisi sopia sopia parhaiten ja ja näin poispäin ja tietysti vaikeasti vammautuneita tai tai vanhoja ihmisiä tällainen henkinen paine saattaa sitten helposti vaivata että he kokevat että heiltä tällaista ratkaisua odotetaan voi olla sukulaisia tai muita jotka tällaista painostusta tuovat ja silloin juuri tämä pelko taakaksi joutumisesta joka täällä on noussut esiin on on varmasti ihan todellinen pelko samaten ja viittaan vielä tähän samaan kirjaan huomaatte että olen lukenut sitä sitä hartaudella claes andersson mielestäni erittäin hyvin kertoi myöskin omakohtaisia kokemuksia oman äitinsä kohtalosta mutta otti esiin masentuneisuuden ongelman niin kuin nykyään tiedämme on ihmisiä jotka uhkaavat itsetuhoisuudella ja joku voi ikään kuin uhata tällä tällä asialla että lähden tästä hakemaan kuolinapua jos jos asiat eivät muuten muuten järjesty ja näin poispäin se voi olla myöskin sukulaisille hyvin raskas kokemus eli eli minkälaisissa rajatiloissa silloin masentuneisuuden kautta joudutaan näitä asioita ratkomaan mielestäni kaikki nämä asiat ovat nyt sellaisia ja en osaa suurta viisautta antaa valiokunnalle että nämä pitäisi valiokunnassa käydä läpi juuri nämä rajapinnat kaltevat pinnat ääritilanteet tämä on mielestäni erittäin tärkeää että nämä nämä tässä kunnolla puntaroidaan ja käydään lävitse mutta itse ikään kuin näillä reunaehdoilla ja ja vielä näillä varauksilla joita mielestäni on perustellusti tässä esitetty olen varovaisen myönteinen sille että tiukoin kriteerein suomessa voitaisiin tällainen lainsäädäntö toteuttaa mutta mutta jään odottamaan myöskin näkökohtia joita sitten valiokunta ehkä vielä löytää aivan lopuksi arvoisa puhemies mielestäni tämä keskustelu on nyt jo saavuttanut ja se on tämä saattohoitoon liittyvä yhteinen ajattelu täällä eduskunnassa ne kriittiset näkemykset joita monet ovat esittäneet saattohoidon nykyistäkin tilaa ja saatavuutta kohti ehkä saattohoidon joitakin menetelmiä kohti yhdyn kaikkiin niihin ajatuksiin että tämä asia pitää ratkaista mutta se ei tietenkään poista kansalaisaloitteen sitä varsinaista

arvoisa puhemies näitä

ja palliatiivisen hoidon hyvää tasoa hoitohenkilöstö on huolehtinut silloinkin aktiivisesti potilaan tarvitsemasta kipulääkityksestä jotta viimeisinä päivinä ja ja viimeisillä hetkillä ei tarvitsisi kärsiä kivuista ahdistuksesta hengenahdistuksesta ja niin edelleen hiipuvan elämän laatu on hyvässä hoitopaikassa jo aiemmin pyritty pitämään tilanteeseen mahdollisena sinänsä passiivinen eutanasia on tietysti käsitteenä huono koska silloinkin pyritään hyviin ja arvokkaisiin viimeisiin hetkiin hyvään loppuvaiheen hoitoon parantumattomassa sairaudessa onkin todella viime vuosina kehitetty erityisesti palliatiivista eli oireita lievittävää hoitoa sekä saattohoitoa tässä yhteydessä tuon vielä kerran esille tämän keskustan eduskuntaryhmän lakialoitteen terveydenhuoltolain

esitetään muutettavaksi niin että kunnan ja sairaanhoitopiirin velvollisuudeksi tulee myöskin palliatiivisen ja saattohoidon

samassa laki aloitteessa ehdotetaan myöskin muutosta terveydenhuoltolain kahdenteenkymmenenteenviidenteen pykälään jossa puhutaan kotisairaanhoidosta ja kotisairaalahoidosta tämän muutoksen tarkoituksena on se että myöskin kotona voisi kuolemansairas potilas viettää viimeiset hetkensä tämän palliatiivisen ja saattohoidon tavoitteena on nimenomaan kivuttomuus myötäeläminen hyvät viimeiset päivät nykyaikaiset tehokkaat kipulääkkeet oikein annosteltuina mahdollistavat kivuttomuuden hyvin suurelle valtaosalle kuolevista potilaista omasta kokemuksesta pitkän lääkärinuran perusterveydenhuollossa tehneenä tiedän että nämä lääkkeet saattavat

joskus nopeuttaa potilaan kuolemaan mutta tätä ei suomen lääkärikunta ole millään tavalla ongelmaksi kokenut arvoisa puhemies kansalaisaloitteen mukaan eutanasia tulisi sallia tilanteessa jossa potilaalla on sietämättömiä fyysisiä tai psyykkisiä oireita kipuja tai kärsimyksiä joita ei voida olennaisesti lievittää lääketieteen keinoin

myös se on kyseenalaista miten psyykkisestä sairaudesta kärsivä todella tajuaa pyyntönsä merkityksen esimerkiksi kaksisuuntaista mielialahäiriötä mielialahäiriötä tai skitsofreniaa sairastavalla todellisuudentaju on kyllä usein hukassa ja on kyllä kyseenalaista miten hänen pyyntöönsä tulisi suhtautua arvoisa puhemies yksinkertaisinta aloitteen mukainen eutanasia olisi ehkä parantumattomasti sairaille syöpäpotilaille minulla on pieni otos olen keskustellut kahden syöpälääkärin kanssa veteraani ja toinen on erikoistumassa oleva syöpälääkäri he ovat kertoneet että yksikään syöpäpotilas ei ole heille varovastikaan ehdottanut eutanasiaa syöpäpotilailla on aina toivo paremmasta vaikka lääketieteen näkökulmasta sellaista on korkeintaan hippusen verran sen sijaan psyykkisesti sairailta tällaisia varovaisia kysymyksiä on heillekin tullut arvoisa puhemies monilla dementiaa sairastavilla tai esimerkiksi kehitysvammaisilla on asioitten hoitamista varten laillinen edunvalvoja kun heille tulee vaikkapa kivulias syöpäsairaus heille ei eutanasia olisi aloitteen mukaan mahdollinen koska ehdotuksen mukaan eutanasiaa tulee pyytää itse ja nimenomaan itse jos tämä aloite menisi läpi seuraavaksi kenties ryhdytään miettimään näitä asioita että edunvalvojan tai omaisen oikeus tulisi olla pyytää dementikolle vammaiselle tai päihdeongelmaiselle eutanasiaa ja jos näin käy niin kohta pitäisi ruveta miettimään kenelle edunvalvoja pitää oikein määrätä voiko tuomioistuin päättää edunvalvonnasta yhden tai kahdenkaan lääkärin lausuntojen perusteella ja mikä olisi omaisten siis perillisten rooli edunvalvontaa haettaessa entä yhteiskunnan rooli niiden kohdalla joilla ei olekaan lähiomaisia arvoisa puhemies tämä päättely kyllä johtaa helposti visioihin siitä miten tulevaisuuden yhteiskunta saattaa kenties hoitaa vanhus vammais huume tai juoppohulluusongelmansa onko eutanasian salliminen vaikkapa tosiaan hyvinkin rajatuissa tilanteissa pään avaus sille että raihnaisen vaivalloisen ja hankalan ikäihmisen ihmisarvo pudotettaisiin joidenkin kriittisten rajojen alapuolelle tämäntyyppisiä näkökohtia tulee eteen kun eduskunta tätä käsittelee

tai avustettu itsemurha on sallittua joissakin maissa sovelletaan käytäntöä että tietyissä olosuhteissa autetusta kuolemasta ei aseteta syytteeseen tällaisesta maalaiskansanedustajasta tuntuu

sekä henkilökohtaiseen vapauteen koskemattomuuteen ja turvallisuuteen

arvoisa puhemies

meillä on valitettavasti usein perusteetonta kunnianhimoa parantaa potilas toivottomissakin tilanteissa on eettisesti väärin antaa aina uutta toivoa vaikka sitä ei oikeastaan olekaan lääkärinä tulee kertoa eri hoitovaihtoehdot niiden arvioitu hyöty komplikaatioriskit edut ja haitat on äärettömän tärkeätä että ja hoitohenkilökunta paneutuvat kuolevan potilaan ja hänen luvallaan omaisten kuulemiseen ja hänen tahtonsa toteuttamiseen viimeisten päivien hoitosuunnitelmaa laadittaessa tarvitsemme kuoleman kohtaamiseen lisää koulutusta lääkäreiden perus ja jatkokoulutuksessa samaten hoitohenkilökunnan perus ja jatkokoulutuksessa varsinkin potilaan kuuleminen vaatii taitoa olen ollut edellisessä työssäni osaltani kehittämässä laadukasta koko maakunnan käsittävää palliatiivisen eli oireenmukaisen hoidon yksikköä ja saattohoitoa päijät hämeessä tässä yhteydessä lahti perusti oman saattohoito osaston vuonna kaksituhattaseitsemän yksityistä saattohoitokotia oli puuhattu pitkään alueelle mutta epävarman käyttöasteen ja lähikaupunkien huonojen esimerkkien perusteella se hanke jäädytettiin hankkeemme osoitti että julkisen terveyskeskussairaalan kyljessä toimiva saattohoito osasto toimii hyvin ja kykenee ylläpitämään osaamisen ja kustannusvaikuttavuuden toiminnassaan saattohoito tulee toteuttaa kotona terveyskeskuksessa ja erikoissairaanhoidossa lähinnä konsultaatiokäynnein viimeisessä kaikilla tasoilla huomiomme on kiinnitettävä osaamisen kehittämiseen koulutukseen maakuntatasoisen palliatiivisen monialaisen yksikön toimesta jota alan asiantuntijat ovat ehdottaneet yliopistosairaalatasoista koulutusta meillä on kahdessa yliopistossa arvoisa puhemies eutanasian sallimista ajava lakialoite sisältää omasta näkökulmastani katsottuna useita vakavia ongelmia vakuuttunut laadukkaan saattohoidon toteutuksen vaikuttavuudesta ja tätä myötä eutanasiaa ei tarvita eutanasia asiaan voidaan palata aina uudelleen mutta kerran käyttöön otettuna se ohjaa varsin kaltevalle pinnalle hollannissa enimmillään kaksi pilkku neljä prosenttia kuolemista tapahtuu eutanasian kautta meillä suomessa se merkitsisi yli tuhatta kuolemaa vuodessa hollannissa eutanasialainsäädäntöä on uudistettu ei suinkaan heidän asiantuntijoidensa toiveiden mukaisesti suppeampaan suuntaan vaan tuomalla myös uudet potilasryhmät mukaan eutanasian piiriin dementoituneet vanhukset lapset myös belgiassa eutanasian piiriin kuuluvat myös lapset liian usein usassa vanhus päätyy armokuolemaan taakkana olemisen tuskan takia arvoisa puhemies meidän on siis ratkaistava käytämmekö rajallisen palliatiivisen ja saattohoidon osaamisen saattohoidon ja kivunhoidon kehittämiseen ja laadukkaaseen toteuttamiseen vai potilaan hoitotahdon omaehtoisen kuoleman toivomuksen arviointiin lääkäreinä hoitajina vai lausuntojen valmisteluun ja jälkiraportointiin minusta on loogisempi käyttää nimenomaan nämä resurssit kehittävään toimintaan olen yksi keskustan saattohoitoa koskevan lakialoitteen allekirjoittajista esityksemme mukaan terveydenhuoltolain pykälään lisätään kunnan ja sairaanhoitopiirin velvollisuuksiin lisäys palliatiivisen ja saattohoidon järjestämisestä laitoksessa palveluasumisessa ja kotisairaanhoidossa

arvoisa puhemies olemme saaneet käsittelyyn kansalaisaloitteen eutanasian laillistamiseksi suomessa aihe on kaukana kepeästä mutta lähellä sitä mikä on tämän talon ydintä punnita ja päättää julkisen vallan ja kansalaisten välisestä suhteesta läpi elämänkaaren kannatan aloitteen ehdotusta eutanasian laillistamisesta tiukin reunaehdoin mielestäni tässä suhteessa keskeinen linjaus tehtiin itsemurhan dekriminalisoinnin yhteydessä jo tuhatkahdeksansataa luvun lopulla silloin vahvistettiin että valta päättää elämästä ja kuolemasta kuuluu ensisijaisesti ihmiselle itselleen on kuitenkin tilanteita joissa henkilö ei ole itse kykenevä tätä valtaa käyttämään kadonneen fyysisen toimintakyvyn vuoksi ymmärtääkseni aloitteessa etsitään eutanasiasta ratkaisua nimenomaan tällaiseen tilanteeseen tiedämme että paraskaan hoito ei riitä kivun vaimentamiseksi aina tiedämme myös että päätökset elämästä ja kuolemasta ovat väistämättä lääkärin työssä läsnä jo nyt monin tavoin edelleen tiedämme kuitenkin historiasta historiasta lukuisia varoittavia esimerkkejä joissa järjellä ja inhimillisyydellä perusteltuja lakeja on käytetty karmealla tavalla ihmisyyttä vastaan siksi on syytä ja viisasta edetä varovaisesti eutanasia sallittaisiin henkilöille joiden kärsimys on kestämätöntä ja jota ei voida lievittää muilla keinoin sen tekeminen olisi lääkärille ja muulle terveydenhoitohenkilöstölle vapaaehtoinen keskustelussa toistuvasti noussut esiin huoli siitä että eutanasian laillistaminen voisi johtaa samanlaiseen kulttuuriin kuin hollannissa tai belgiassa joissa eutanasioita on tehty myös mielenterveysongelmaisille ja alaikäisille tähän huoleen aloitteessa vastaa kohta jossa eutanasia rajataan vain niihin tilanteisiin joissa kuolema on jo lähellä ongelman ihmisten kokemuksesta kokemuksesta taakkana olemisesta tunnistan kyllä valitettavasti ja tässäkin yhteiskunnassa siihen törmää aivan liian usein mutta onko ratkaisu tähän kieltää eutanasia vaiko ehkä sittenkin rakentaa sellaista yhteiskuntaa jossa ihmisten ei tarvitse kokea olevansa taakkoja vanhuus jakautuu meidän kaikkien kesken sillä tavoin että vanhetessaan tai sairastuessaan henkilö ei joudu pelkäämään sitä riittävätkö läheisten rahat jokapäiväiseen elämiseen koska koska läheisestä huolehtiminen vie niin suuren siivun tässä on mielestäni olennainen ero eutanasiassa hyvinvointivaltiossa ja eutanasiassa sellaisessa valtiossa jossa ajatellaan että kukin huolehtii itsestään ja läheisistään arvoisa puhemies omalta kohdaltani toivon että kun on tehty kaikki tehtävissä oleva kun on jäljellä vain hyvästit ja kipua eikä hyviä vaihtoehtoja ole silloin minulla olisi mahdollisuus valita se vähiten huono

arvoisa puhemies kansalaisaloite hyvän kuoleman puolesta keräsi runsaassa viidessä viikossa tarvittavat viisikymmentätuhatta nimeä ja sen jälkeen vielä lisää ennen kuin nimien kerääminen päätettiin tavoite oli jo saavutettu ja nyt aloite on täällä eduskunnan lähetekeskustelussa keskustelusta näyttää tulevan ihan hyvä koska kunnioitamme toistemme mielipiteitä tässä kieltämättä vaikeassa asiassa myös omassa ryhmässäni on tämän asian suhteen erilaisia mielipiteitä joten puhun nyt lähinnä omasta puolestani tämän tärkeän kansalaisaloitteen taustalla on kasvanut tarve käydä laajaa yhteiskunnallista keskustelua aiheesta joka pitkään on ollut lähestulkoon tabu ja eri syistä johtuen vaikea keskustelun kohde kun sitä on on sekoitettu saattohoitoon tai väitetty että tällä haluttaisiin hoitaa

puhemies kansalaisaloitteessa listataan yksitoista tiukkaa kriteeriä joiden pitäisi kaikkien täyttyä ennen kuin eutanasiaan voidaan ryhtyä niiden joukossa on muun muassa se ettei lääkäriä tai muuta hoitohenkilökuntaa saisi velvoittaa eutanasian toteuttamiseen ja että kukaan muu siis kukaan muu ei voi eikä saa tehdä eutanasiapäätöstä kenenkään muun puolesta nämä ovat erittäin tärkeitä kriteereitä potilaan näkökulmasta eutanasiassa on loppujen lopuksi kysymys ihmisen itsemääräämisoikeudesta siis oikeudesta ja tahdosta päättää omasta elämästään kun kaikki ei voi olla olemassa sellaista eettistä normia joka poistaisi kuolevalta henkilöltä tämän oikeuden yhdelläkään ulkopuolisella ei ole oikeutta pakottaa potilasta kärsimään jos potilas itse omasta mielestään ansaitsee toisenlaisen inhimillisen lopun samalla tavalla yksikään ulkopuolinen ei tietenkään voi päättää eutanasiasta vastoin potilaan omaa tahtoa puhemies kun käydään keskustelua potilaan saamasta hoidosta elämän loppuvaiheessa eutanasiaa ei saa sekoittaa palliatiiviseen hoitoon tai sedaatioon nukuttamiseen nämä siis eivät korvaa toisiaan keskeistä eutanasiassa on kuten kansalaisaloitteesta käy ilmi toivottomassa tilanteessa olevan täysin oikeustoimikelpoisen ja täysi ikäisen ihmisen vapaa ja vakaa harkittu ja toistuvasti ilmaistu kuolla selvästi säänneltyjen ja valvottujen olosuhteiden vallitessa sen sijaan että eläisi kipua lievittävän tai elämää ylläpitävän hoidon avulla vielä muutaman päivän laki saattohoidosta tarvitaan kyllä mutta ei eutanasian tilalle vaan sen rinnalle ne eivät sulje toinen toisiaan pois tänä päivänä kuolevien ihmisten viime vaiheiden hoitotoimenpiteiden ja niiden lopettamisen suhteen on olemassa harmaita vyöhykkeitä esimerkiksi avustettu itsemurha ei ole suomessa laitonta avustetusta itsemurhasta on kysymys esimerkiksi silloin kun joku ulkopuolinen hankkii henkilölle vaikkapa valmisteen jonka avulla henkilö itse päättää oman elämänsä on kuitenkin vaikeaa yhdenvertaisuusnäkökulmasta katsottuna perustella miksi vain tietyt siihen fyysisesti kykenevät potilaat voivat päättää omat kärsimyksensä kun taas toiset yhtä kivuliaassa tilanteessa olevat mutta fyysisesti toimintakyvyttömässä tilanteessa olevat potilaat eivät voi tehdä tätä samaa toistan vielä puhemies sen minkä sanoin äsken debatissa tosiasia on se että osa parantumattomasti sairaista henkilöistä valitsee tänään itsemurhan se tapahtuu monesti tavalla ja sellaisissa olosuhteissa jotka jäävät traumaattisiksi jälkeen jääville omaisille pelastus tai hoitohenkilökunnalle tai niille täysin ulkopuolisille joista tahtomattaan tulee osallisia tai todistajia en pidä järkevänä että yhteiskunta hiljaisella tavalla hyväksyy tällaisen vaihtoehdon en pidä sitä moraalisesti tai eettisesti perusteltuna tämän kansalaisaloitteen saama nopea kannatus kertoo siitä että mielipiteet eutanasiaa kohtaan ovat muuttuneet suomessa useissa mielipidemittauksissa kuten viime syksynä julkaistussa väitöskirjassa terkamo moisio kaksituhattakuusitoista complexity of attitudes towards death and euthanasia todetaan että selkeä enemmistö suomen kansasta hyväksyy eutanasian jopa kahdeksankymmentäviisi prosenttia tämän tutkimuksen mukaan kansanvallan näkökulmasta on oleellista että kansalaismielipiteessä tapahtunut voimakas muutos pannaan merkille kehitys herättää siis kysymyksen siitä millä tavalla yhteiskuntamme tulisi vastata siihen jos parantumattomasti sairas ihminen kokee että elämää ylläpitävä hoito on jopa nöyryyttävää verrattuna vaihtoehtoon jossa ihminen omasta pyynnöstään saa kuolla kontrolloiduissa olosuhteissa valitsemallaan hetkellä niin sanotun passiivisen eutanasian että hoito lopetetaan ja käytännössä epätoivoisen potilaan itsemurhan hiljaiseen hyväksymiseen hyväksymiseen perustuva nykyjärjestelmämme sisältää vivahteita epäinhimillisyydestä ja jopa hurskastelusta

on siis tapauksia joissa kuolemaa tekevä epätoivoinen potilas ottaa kohtalonsa omiin käsiinsä koska kansalaisaloitteen tarkoittamaa hyvää armollista vaihtoehtoa ei ole tarjolla aina loppu ei ole kaunis sen olen minäkin itse nähnyt läheltä puhemies tämä aloite saadaan maaliin asti se ei tapahdu niin että avattaisiin joku portti hallitsemattomalle kehitykselle tai niin että eutanasialain tarkoitusta voitaisiin hetkeäkään epäillä se tapahtuu asiallisen perusteellisen käsittelyn asiantuntijakuulemisen ja laajan kansalaiskeskustelun kautta lain pitää olla sivistyneitten tekijöidensä näköinen ja sellainen että se saavuttaa päämääränsä nyt ei tehdä hollannin lakia ei belgian lakia vaan suomen lakia jokaisella on on oikeus sellaiseen hyvään kuolemaan jonka ihminen itse haluaa
vastauspuheenvuoro edustaja wallinin puheenvuoron johdosta edustaja tanus

oikein tiedä mistä maailmasta edustaja wallin puhuu hyvä kuolema monia asioita mitä hän nosti esiin nimenomaan hyvä saattohoito kaikille tarvitseville kaikkialla suomessa vastaa näihin kysymyksiin asiaa käsitettä passiivinen eutanasia ei ole olemassakaan eutanasia on aina aktiivinen toimenpide tarkoituksellinen toisen ihmisen surmaaminen se että lopetetaan joku tietty lääkitys tai hoito tarkoittaa sitä että annetaan sen kuoleman tulla omia aikojaan se ei ole passiivista eutanasiaa tänä päivänä kipu voidaan hoitaa kärsimys voidaan hoitaa ahdistus voidaan hoitaa kenenkään potilaan ei tarvitse kuolla tukehtumalla tai ahdistuksissansa on eri asia että tässä vaiheessa kaikkialla suomessa sitä ei ole ollut saatavissa mutta potilas voidaan silloinkin lähettää yksikköön jossa se on saatavissa mutta voimme hoitaa potilaat ei siihen tarvita

puhemies olen täysin samaa mieltä siitä että laki saattohoidosta tarvitaan ja olen itse asiassa allekirjoittanut edustaja räsäsen tekemän lakialoitteen tästä asiasta mutta täytyy muistaa että palliatiivinen hoito saattohoito tarvitaan ja sitä pitää parantaa nimenomaan niitä varten jotka juuri sitä haluavat mutta se ei ole eutanasian vaihtoehto niille jotka haluavat se mahdollisuus se perustuu heidän

arvoisa puhemies minä kiitän tämän kansalaisaloitteen tekijöitä tämän aloitteen ansiosta nämä vaikeat asiat kuten eutanasia ja hyvä kuolema ovat nousseet laajaan monipuoliseen ja analyyttiseen keskusteluun uskon myös että tämän keskustelun ansiosta niin kuin täällä on jo kuultu myös saattohoidon kehittäminen saa uutta ponninta myönnän että tässä keskustelussa on kovin vaikea pysyä pragmaattisena sillä ainakin itselläni aiheeseen liittyy paljon myös myös tunnetta oman kantani tähän eutanasia asiaan olen muodostanut kuunnellen yrittäen kuunnella kuunnella mahdollisimman paljon asiantuntijoita ja sitten liittämällä siihen omat kokemukseni niin sairaanhoitajana kuin lähiomaisena kansalaisaloitteessa eutanasia ehdotetaan laillistettavaksi tiukoilla kriteereillä jotka koskisivat vain harvoja potilaita vaikka nämä reunaehdot tuntuvat selkeiltä niihin saattaa käytännössä kuitenkin liittyä ongelmia esimerkiksi sietämätön kärsimys jota ei voi muulla tavalla lieventää kuka pystyy sen sen määrittelemään tai lyhyt odotettavissa oleva elinaika elinajan ennustaminen kuten tiedämme on vaikeaa ja toisaalta kuka määrittelee mitä tarkoittaa lyhyt jollekin se voi olla päivä jollekin jollekin viikko jollekin kuukausi omissa näissä pitkissä toisaalta ja toisaalta pohdinnoissani olen lopulta päätynyt sanomaan ei eutanasialaille en kuitenkaan missään tapauksessa vastusta hyvää kuolemaa kaikilla tarvitsevilla pitäisi olla mahdollisuus kuoleman edessä tapahtuvaan hyvään hoitoon ajasta ja paikasta riippumatta esimerkiksi palliatiivisen hoidon johtavat asiantuntijat ovat todenneet että saattohoidolla olisi mahdollisuudet hallita vaikeata kärsimystä jos kaikki sen mahdollisuudet olisivat kaikkien kansalaisten käytössä tämä ei vielä valitettavasti toteudu kaikkialla suomessa tällä hetkellä aivan liian moni potilas joutuu kokemaan epäluottamusta saattohoidon saatavuuteen suomeen ollaan kyllä rakentamassa kolmiportaista saattohoidon mallia mutta tämä työ on vielä kesken myös se ongelma meillä on on että tarvitsemme lisää saattohoidon opetusta niin lääkäreille kuin hoitajillekin saattohoitolaki on täällä noussut keskustelussa useaan kertaan positiivisessa mielessä esille ja myös minä olen sitä mieltä että saattohoitolaki on hyvä mutta haluan vielä kertaalleen todeta sen että meillä on kaksituhattakymmenen voimaan tullut terveydenhuoltolaki jossa kahdennessakymmenennessäneljännessä pykälässä todetaan tämä sairauksien ehkäiseminen parantaminen ja kärsimysten lievittäminen sitten sen lain yksityiskohtaisissa perusteluissa nostetaan esille myös saattohoito ja se mitä se tarkoittaa ja missä sitä käytetään sillä aikaa ennen kuin meillä on tämä uusi saattohoitolaki mahdollisesti saatuna tähän maahan toivoisin että sairaanhoitopiireissä ja kunnissa todellakin noudatettaisiin terveydenhuoltolakia ja käytettäisiin terveydenhuoltolain suomat mahdollisuudet saattohoidon kehittämiseen

arvoisa puhemies

eutanasian laillistamista perustellaan elämän loppuajan vaihtoehdon lisäämisellä ihmisille jotka itse niin haluavat eutanasian laillistamisasiasta on keskusteltu laajasti julkisuudessa se on herättänyt voimakkaita tunteita puolesta ja ja vastaan puolestapuhujien pelko tulevaisuudesta on ymmärrettävää kun ikääntyneiden määrä kasvaa ja ja ihmisarvoiseen hoitoon ei tunnu riittävän rahaa on koettu että vakavasti sairaiden oireiden lievittäminen ei ole riittävää tai että elämän pitkittäminen lääketieteen keinoilla on turhaa ikääntyvä ihminen myös varsin usein pelkää jäävänsä rasitteeksi kanssaihmisille ja saattaa siten ajatella että kuoleman nopeuttaminen olisi parempi vaihtoehto eutanasiaa puoltavat perustelevat vaatimustaan niin että ihmisen pitää saada itse päättää elämästään ja kuolemastaan ei ole sellainen vaihtoehto koska lopullisen päätöksen tekisi lääkäri lääkärin on ensin arvioitava arvioitava potilaan oikeustoimikelpoisuus ja perustelut sekä potilaan psykososiaalinen tila ja paljon muuta lääkäri ei voisi suostua jokaisen eutanasiaa haluavan pyyntöön jolloin toimenpiteen perusteena ei olisi autonomia vaan yhteiskunnan luomat säännöt lopulta kyse olisi lääkärin yhteiskunnallisesta velvollisuudesta tehdä päätös ihmisen elämän päättämisestä näin ollen ihmisen oikeudesta tulla surmatuksi tulisi toisen ihmisen velvollisuus surmata huonot kokemukset omaisen saattohoidosta voivat olla syy siihen että ihminen päätyy kannattamaan eutanasiaa kansalaisaloitteessa eutanasian tärkeimpiä perusteita ovat parantumaton kuolemaan johtava sairaus lyhyt odotettavissa oleva elinaika ja sietämätön kärsimys jota ei kyettäisi lievittämään muulla keinoin vaikeaakin kärsimystä voidaan kuitenkin nykymenetelmillä lievittää ja potilas voi nykylainkin mukaan päättää hoidostaan palliatiivisella hoidolla voidaan nyt jo huomattavaa osaa potilaiden kärsimyksiä viimeisenä keinona on myös niin sanottu palliatiivinen sedaatio jolla vaivutetaan kuolevaa ja kärsivää ihmistä elämänsä loppumetreillä lääkkeellä keinotekoiseen uneen mikä näissä tapauksissa tarjoaa mahdollisimman arvokkaan kuoleman me saimme täällä kuulla esimerkiksi pirkanmaan hoitokodin edustajilta minkälaista saattohoitoa heillä on ja lupasinkin mennä tutustumaan sinne päiväksi pariksi sen sijaan että laadittaisiin eutanasialaki suomeen tulee laatia laki jolla turvataan osaava ja tasapuolinen saattohoito ihmisen asemasta ja asuinpaikasta riippumatta jos eutanasiasta olisi saattohoidosta vain suositukset on olemassa suuri riski että eutanasiaa tultaisiin käyttämään saattohoidon korvikkeena niissä maissa joissa eutanasia on laillista on nähtävissä että eutanasia yleistyy yhä useampiin tilanteisiin ja löyhimmin perustein hollanti ja belgia olivat ensimmäisiä maita maailmassa jotka sallivat eutanasian vuonna kaksituhattakaksi hollannissa rekisteröitiin vuonna kaksituhattaviisitoista yli viisituhattaviisisataa eutanasiaa yli seitsemänkymmentä prosenttia eutanasiaa halunneista sairasti syöpää molemmissa maissa on saanut luvan eutanasiaan myös mielenterveyshäiriöistä kärsiviä nuoria ja hollannissa eutanasia voidaan tehdä yli kaksitoista vuotiaille lapsille
arvoisa puhemies niin kuin täällä on puhuttu saattohoitoa ei ole suomessa turvattu lailla sen olemme täällä tosiaan todenneet nyt meillä on yhteinen halu yhdessä sata vuotiaan suomen kunniaksi saada maahamme toimiva saattohoito jonka jälkeen jokainen saa lähteä täältä ilman kipua kotona tai kodin ulkopuolella

arvoisa puhemies

suomessa puhutaan yleensä armokuolemasta tai kuolinavusta ja kuolema voi olla hyvä ilman eutanasiaakin ainakin lähiomaisten kokemana tässä keskustelussa on puhutaan kiihkottomasti eri uskontokuntia kunnioittaen ja eri näkökohtia arvostaen tämän olen ilokseni tänään huomannut tässä salissa on olemassa useita maita jotka ovat jo lainsäädännössään hyväksyneet niin kutsutun passiivisen eutanasian sillä tarkoitetaan heidän maassaan hoidon antamatta jättämistä tai jo aloitetun hoidon keskeyttämistä passiivinen kuolinapu on ollut suomessakin tosiasia jo varsin pitkään suomessa sillä tarkoitetaan käytännössä parantavasta hoidosta luopumista ja siihen liittyvää saattohoitoa jos sellaista on paikkakunnalla tarjolla siitä hetkestä kun ihmisen tiedetään kuolevan seuraavan kuukauden aikana hoidon lopettamisesta ei ole pitkä matka siihen että kuolemaa joudutetaan silloin kun henkilön tuskat ovat sietämättömät mutta mikä on elämän ja kuoleman tarkoitus ja onko oikea tapa antaa lähtevälle elämälle arvo antamalla hänelle armo elämän pyhyys on erittäin venyvä käsite riippuen myös eri uskontokunnista ja heidän näkökannastaan mitä elämän pyhyys sitten on minulle elämä on erittäin pyhä asia ihmiselämä kohdusta hautaan pidän erittäin tärkeänä suojella elämää kaikkialla missä vain voin siihen itse vaikuttaa olen suojellut elämää myös työkseni monella tavoin ajattelen myös niin että ihmiselämää ei voi korvata sitä ei saa koskettaa eikä loukata jokaisen ihmisarvo on tunnustettava jokaista ihmistä on kunnioitettava hänen itsensä vuoksi eikä häntä saa esineellistää palaan vielä tähän että elämä on pyhä toisesta näkökulmasta piispat ja papit ovat kautta aikain siunanneet sotien tappotöihin ja kuolemaan nuoria miehiä heidän elämänsä ollessa vasta alussa he ovat siunanneet heitä koska elämä on pyhä vanhassa testamentissakin sallitaan surmaaminen oikeutetuissa sodissa ja itsepuolustuksessa kuitenkaan ketään syytöntä ei saanut surmata nykyisinkin sodissa kymmeniätuhansia syyttömiä kuolee kun joudutaan operoimaan vihollista vastaan asutuskeskuksissa mutta onhan elämä pyhä on myönnettävä että saattohoidolla ja tällä kansalaisaloitteella ei ole kovin suurta eroa keskenään molempien lopputulos on sama kuolema jota ei voi peruuttaa mielestäni tärkeintä on saada lähteä tästä maailmasta hyvän ja riittävän hoidon jälkeen itselleni ja lähiomaisilleni toivon lähtöä hyvän saattohoidon jälkeen en näe että eutanasian olisi riittäviä eettisiä perusteita tai edes käytännön tarvetta

arvoisa puhemies

letkuissa pitämisen lopettamisesta mutta niin kuin täällä useassa lääkärin puheenvuorossa asiantuntevassa sellaisessa erityisesti edustaja räsäsen puheenvuorossa tuli selkeästi esille potilas voi tänäkin päivänä hoitotahdollaan ja hoidoista kieltäytymällä määrätä kohtelustaan hyvä saattohoito se taas puolestaan sisältää kuolevan potilaan oman toiveen kunnioittamisen riittävän kivunlievityksen oirelääkkeet sekä hyvän perushoidon eutanasiassa sitä vastoin on kyse aktiivisesta toisen ihmisen surmaamisesta elämän lopettamisesta ja sekä maailman lääkäriliitto että suomen lääkäriliitto vastustavat eutanasiaa eutanasia on kielletty benelux maita lukuun ottamatta koko euroopassa niin kuin tuossa totesin asuessani silloin meppivuosina belgiassa maa hyväksyi eutanasian laajentamisen alaikäisiin lapsiin siis ihmisiin jotka eivät pysty omassa elämässään päättämään vaikkapa autolla ajamisesta tahi tupakan ostamisesta mutta voivat päättää oman elämänsä lopettamisesta olin tuolloin mukana euroopan parlamentissa pidetyssä eutanasian vastaisen koalition niin sanotun epc europen tilaisuudessa elikkä euthanasia prevention coalition jossa koolla oli näistä muuttuneista asenteista ja silloisesta kehityskulusta huolestuneita vammaisaktivisteja potilasjärjestöjen edustajia ja myöskin pitkäaikaissairaiden omaisia heidän viestinsä oli hyvin vahva fyysisistä tai henkisistä vammoista kärsiville puolustuskyvyttömille lapsille vanhuksille ja köyhille tulee taata sama suojelu kuin terveille ja hyvätuloisille ihmisille eutanasiasta ei saa tulla keino säästää sairaanhoidon kustannuksissa belgiassa ja hollannissa ovat kuohuttaneet tapaukset joissa eutanasiaa on käytetty mielenterveysongelmista kärsineen vangin hyväksikäytetyn anorektikon epäonnistuneen sukupuolenvaihdosleikkauksen läpikäyneen ja sokeutumisvaarassa olleiden kuurojen kaksosten elämän lopettamiseen yksikään näistä tapauksista ei ollut kuolemansairas ei ollut odotettavissa nopeaa kuolemaa vaan nimenomaan näille henkilöille suotiin eutanasia kuolinapu kaikesta huolimatta todellakin heille myönnettiin eutanasiaan kuolleiden lukumäärä on hollannissa kasvanut kuusikymmentäneljä prosenttia vuosien kaksituhattaviisi viiva kaksituhattakymmenen välillä

belgian ja alankomaiden esimerkit osoittavat kiistattomasti sen kuinka nopeasti ja helposti eutanasia laajentuu muihin kuin saattohoitopotilaisiin eutanasian laillistamista kampanjoidaan hyvin usein niin sanotusti potilaan itsemääräämisoikeudella ja korostetaan aivan niin kuin tässäkin kansalaisaloitteessa tiukkoja suojatoimia ja rajauksia lain soveltamisessa mutta meidän ei tarvitse tässä asiassa teoretisoida teoretisoida tai miettiä hypoteettisesti mitä tapahtuu meillä on esimerkkiä ikävä kyllä niistä maista joissa laki on laajennuksia ajetaan juuri haavoittuvimmissa asemassa oleviin ja oleviin ja näin altistetaan heidät tämäntyyppiselle päätöksenteolle tuossa debattipuheenvuorossani myöskin nostin esille sen että helsingin sanomien vieraskynässä viime viikonloppuna oli aivan erinomainen kirjoitus tiina saarto ja juho lehto saarto on palliatiivisen keskuksen ylilääkäri helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa ja lehto puolestaan yksikön ylilääkäri tampereen yliopistollisessa sairaalassa totesivat tuossa hyvin monipuolisessa kirjoituksessaan sen että eutanasian laillistaminen nykytilanteessa johtaisi useammin kyseenalaisiin surmaamisiin kuin yksittäisten ihmisten armokuolemiin ja he myöskin tuota belgian tilannetta kävivät läpi ja toivat esille sen että belgiassa hoivakotien asukkaiden ja yli kahdeksankymmentä vuotiaitten eutanasiat lisääntyvät ja taakkana olemisen tuska on merkittävä syy toivoa eutanasiaa

kirjoituksessaan hän toteaa että jos tappamisen tabu murtuu hengen riistämisen kynnys voi madaltua ihmiselämällä on kulttuurissamme luovuttamaton arvo jonka lopettamisen kynnys on korkea jos tappamisen tabu murtuu hengen riistämisen kynnys voi madaltua riski tähän kasvaa samalla kun vanhusten määrä lisääntyy ja huoltosuhde heikkenee sekä terveydenhuollon menot

me täällä nytten suurella innolla puhumme siitä että meidän on suomeen saatava se saattohoitolainsäädäntö ja ja meidän on parannettava saattohoidon tilannetta aivan varmasti näin mutta eikö se ole todellakin oireellista myös että juuri eilen aloitettiin karinakodissa yt neuvottelut

toivon että jos ylipäätänsä yhtään mitään hyvää on ollut tästä eutanasiakeskustelusta niin jospa se johtaisi siihen että suomessa tämä saattohoidon kehittäminen nyt vihdoin viimein otettaisiin tosissaan meillä on tulossa suuri sote uudistus ja ja jos ajatellaan että tälläkin hetkellä tämä tilanne on hyvin vaihteleva eri puolilla suomea niin niin ei ole kyllä suuria takuita että tilanne tästä parantuisi vaan meidän on ehdottomasti tässä nyt lähdettävä sitä potilaan oikeutta siihen hyvään saattohoitoon viemään eteenpäin edustaja räsäsen lakialoite lähtee juuri siitä että potilaalla on oikeus tähän hyvään saattohoitoon

haastateltiin ja hän totesi että nämä käytänteet ovat valtavan erilaiset eri puolilla suomea missä on hyvää saattohoitoa löytyy kotisairaala jonka kautta kuoleva saa apua omaan kotiin ja toimintaan kuuluu saattohoitoon perehtynyt tukiosasto jonne potilas pääsee sisään tarvittaessa hoitajia koulutetaan lääkäreillä on mahdollisuus hankkia palliatiivisen hoidon lisäpätevyys mutta pahimmillaan kunnasta puuttuvat molemmat sekä mahdollisuus osaavaan koti ja osastohoitoon että työntekijöiden mahdollisuus kouluttautua

todellakin pitäisi saada laajennettua mutta sitten pitää huolta myöskin näistä erikoistuneista yksiköistä ja niitten mahdollisuudesta edelleenkin antaa tätä hyvää hyvää hoitoa arvoisa puhemies niin kuin varmasti tästä puheenvuorosta on käynyt ilmi niin en missään nimessä kannata tätä kansalaisaloitetta eutanasian sallimisesta meille kristillisdemokraateille jokaisen ihmisen ihmisarvo on tällainen voisi sanoa poliittinen ideologinen lähtökohta eli jokaisen ihmisen ihmisarvo on täysi ja ja korvaamaton niinpä tästä arvolähtökohdastakin käsin kun tätä tilannetta tarkastelee me haluamme suojella ihmisen elämän pyhyyttä sieltä kohdusta hautaan saakka ja ja todellakin pitää jokaisesta ihmisestä hyvää huolta toivon että että tämä keskustelu johtaisi siihen että meillä suomessa lähdetään kehittämään nyt saattohoitoa oikein todella mutta tämä eutanasia aloite hylätään

arvoisa herra puhemies aivan ensiksi haluan myös kannattaa edustaja räsäsen

joka arvostaa suuresti palliatiivisen hoidon yksiköissä ja saattohoitokodeissa toimivia erikoislääkäreitä ja muuta henkilökuntaa kaikkialta tulee sama viesti ei eutanasialle kyllä hyvälle saattohoidolle elämän arvostusta ja ja hyvää saattohoitoa kaikkea sitä tarvitseville kaikkialla suomessa jokaisen ihmisen ihmisarvo ja jokaisen ihmisen elämä on mittaamattoman arvokas ja ainutlaatuinen ihmisen ihmisarvo ei riipu ihmisen iästä ei toimintakyvystä ei tuottavuudesta eikä asuinpaikasta meillä on nyt käsiteltävänä kansalaisaloite eutanasiasta ymmärrän sitä tuskaa ja ahdistusta jota läheiset aloitteen vireille panijat ja sitä kannattaneista on joutunut kokemaan nähdessään ettei läheinen ole saanut riittävää hoitoa tai lievitystä kärsimyksiinsä ennen olen pahoillani että näin on joidenkin kohdalla käynyt ja olen pahoillani että monet omaiset ja läheiset ovat jääneet ahdistuksensa kanssa yksin eivätkä ole saaneet riittävästi apua omaan kipuiluunsa tämä ei kuitenkaan voi olla eikä saa olla syynä siihen että toisen ihmisen aktiivinen surmaaminen otetaan ongelmien ratkaisuvalikkoon en mitenkään voi kannattaa eutanasiaa eutanasiasta käytävässä keskustelussa huolenaiheena on käsitteiden sekavuus ja yksi syy minkä takia niin nopeasti tähän kansalaisaloitteeseen tuli ne kymmenettuhannet nimet on nimenomaan se että monet luulivat kannattavansa aivan jotakin muuta kuin eutanasiaa tarkoitetaan siis ihmisen surmaamista se on aina aktiivinen toimenpide jos ajatellaan rikoslakia niin rikoslaissahan on kuolemantuottamus siinä on tappo ja siinä on murha kuolemantuottamus karkeasti sanottuna tarkoittaa sitä että tuotti niin kuin vahingossa sattumalta tapahtui niin tappo on äkkipikaistuksissa tehty toisen surmaaminen murha on suunniteltu toisen surmaaminen siitä voimme ajatella kategoriaan eutanasia tosiasiallisesti kuuluu ihmisille ei tule antaa hoitoja jotka pitkittävät kärsimystä ilman toivoa mitään hoitoa ei myöskään saa antaa jos ihminen tästä kieltäytyy nämä seikat kuuluvat jo nyt potilaan laillisiin oikeuksiin kyse ei ole siis eutanasiasta eikä kuolinavusta vaan hyvästä hoidosta potilaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen kansalaisaloitteessa eutanasian tärkeimpiä perusteita ovat parantumaton kuolemaan johtava sairaus lyhyt odotettavissa oleva elinaika sietämätön kärsimys ei kyetä lievittämään millään muulla keinoin ja vapaaehtoinen täydessä ymmärryksessä esitetty pyyntö eutanasiasta nämä ovat siis tässä kansalaisaloitteessa keskeiset perusteet eutanasiaa ehdotetaan laillistettavan hyvin tiukoilla reunaehdoilla mitkä tulisivat koskemaan vain harvoja potilaita nämä reunaehdot voivat vaikuttaa ensi katsomalta selkeiltä mutta todellisuudessa niihin liittyy erittäin vaikeita ongelmia ja näistä nostan nyt muutamia esiin ensinnäkin parantumaton kuolemaan johtava sairaus tämä määritelmä ei juuri rajaa eutanasian käyttöä jo nytkin kaksi kolmasosaa maailman väestöstä ja länsimaissa vielä useampi kokee kuoleman parantumattoman parantumattoman kuolemaan johtavan sairauden seurauksena näitä ovat esimerkiksi krooniset keuhkosairaudet munuaisten ja maksan vajaatoiminta maksakirroosi muun muassa neurologiset sairaudet sydän ja verisuonisairaudet ja myös syöpäsairaudet

sitten jos ajattelemme lyhyttä odotettavissa olevaa elinaikaa kansalaisaloitteen eutanasiakriteeri siitä että kuoleman tulisi muutenkin toteutua lähitulevaisuudessa on ongelmallinen ongelmallinen muutamastakin syystä ensinnäkin elinajan ennustaminen on todella epävarmaa ja vaikka se onnistuisikin niin mikä olisi riittävän lyhyt ennuste oikeuttamaan eutanasian viikko kuukausi vai mikä belgian eutanasioista noin viisitoista prosenttia tehdään potilaille joiden sairaus ei ole lähiaikoina kuolemaan johtava aivan niin kuin edustaja essayah tässä edellä kertoi mikä on sitten sietämätön kärsimys ei voida lievittää millään muilla keinoin usassa kahdessa osavaltiossa missä lääkäriavusteinen itsemurha on sallittu kipu on syynä vain joka neljännessä tai kolmannessa tapauksessa sen sijaan belgiassa ja hollannissa puolessa eutanasiatapauksista kärsimyksen pelko on ollut eutanasiatoiveen taustalla meillä on suomessa tieto ja taito tarjota jokaiselle potilaalle kivun hoito kärsimyksen hoito lievittää se käytössä on myös palliatiivinen sedaatio ja tämä sedaatio voi olla toteutettavissa myös perusterveydenhuollon yksiköissä saattohoitoon erikoistuneen yksikön tuella meidän on hyvä muistaa että potilaalla on myös oikeus kieltäytyä hoidosta hollannissa ja belgiassa kun on paljon puhuttu tästä kaltevasta pinnasta potilas voi kieltäytyä oireita lievittävästä hoidosta ja saattohoidosta mutta kuitenkin saada eutanasian

arvokkuuden menetys elämän merkityksettömyys ja toimintakyvyn menetys ovat kaikkein merkittävimmät syyt kuoleman toiveelle usassa nämä olivat osana kuolinaputoiveelle lähes kaikilla potilailla nämä kaikki aiheuttavat vaikeaa kärsimystä usein jo ennen kuin kuolema on lähellä mutta olemmeko valmiit ratkaisemaan myös nämä kuolemalla saattohoidolla olisi mahdollisuudet hallita vaikeaakin kärsimystä jos kaikki sen mahdollisuudet olisivat kaikkien kansalaisten käytössä

ammattilaisten toimesta suomeen ollaankin rakentamassa kolmiportaista saattohoidon mallia jossa jokaisella ihmisellä olisi tasapuolinen pääsy tilanteen vaikeudesta riippuen sopivaan saattohoitoon vaativan erityistason saattohoitoon erityistason saattohoitoon tai paikallistason saattohoitoon saattohoidon opetusta pitäisi lisätä tällä hetkellähän sitä on ainoastaan tampereen ja helsingin yliopistoissa on palliatiivisen hoidon opetusohjelmat ja oppituolit myös jatkokoulutuksessa on tällä hetkellä puutteita jos ajattelemme mikä on sitten vapaaehtoinen täydessä ymmärryksessä esitetty pyyntö eutanasiasta usassa taakkana olemisen tuska on raportoitu syyksi kuoleman toiveelle joka toisella niin kuin joku minulle kirjoitti suuret ikäluokat sotien jälkeen syntyneet ovat ikään kuin jo syntymässä saaneet sen käsityksen että täytyy toimia yhteiskunnan hyväksi mutta ei saa olla kenellekään taakkana kun mietimme eutanasiaa on hyvä muistaa että terve ihminen arvottaa elämää hyvin eri tavoin kuin sairas ja voidaankin kysyä jääkö meille vain terveiden ihmisten arvomaailma

hollannissa ja belgiassa perimmäinen tarkoitus eutanasialle oli sama kuin suomen kansalaisaloitteessa mutta todellisuus on osoittautunut hyvin toiseksi syöpäpotilaista lähes kahdeksan prosenttia kuolee eutanasian kautta eutanasiasta on siellä tullut hiljalleen vaihtoehto saattohoidolle ja osin myös subjektiivinen oikeus elämään väsyneille ja elämän loppuvaihetta pelkääville ihmisille niin kuin tässä aiemmin on jo todettu eutanasian laillistaminen nykytilanteessa johtaisi useammin kyseenalaisiin surmaamisiin kuin yksittäisten ihmisten armokuolemiin niin kuin meidän palliatiivisesta hoidosta vastaavat lääkärit ovat sanoneet

arvoisa puhemies jos saan tähän vielä sanoa jatkan seuraavassa puheenvuorossa niin myös vapaaehtoisten koulutus ja perehdyttäminen tulee ottaa suomessa kaikkialla käytäntöön mutta jatkan seuraavassa puheenvuorossa

arvoisa puhemies

ja niistä peloista ja ja toiveista joita tuohon viimeiseen elämänvaiheeseen liittyy oma näkemyksemme käsityksemme arvokkaasta elämästä ja arvokkaasta kuolemasta vaihtelee myös elämänvaiheemme mukaan pelko huoli arvokkuuden menetyksestä kivusta ja kärsimyksestä ajaa ihmistä helposti hakemaan hallittavissa olevia ratkaisuja mahdottomalta tuntuvaan tilanteeseen siitä mielestäni eutanasiakeskustelussa on kysymys on kysymys ihmisen inhimillisestä tarpeesta ennakoida vaikuttaa ja hallita elämän hallitseminen on on vaikeaa kuten jokainen meistä hyvin tietää nykylääketieteen ja hoitotieteen keinoilla krooniseen sairauteen liittyvä kuolema on fyysisten oireiden osalta lähes poikkeuksetta hallittavissa henkisen ja hengellisen kivun osalta tilanne on haasteellisempi nykyisessä terveydenhoitojärjestelmässä ei yksinkertaisesti ole resursseja tai riittävästi osaamista aivan viime vuosien aikana olen joutunut täysin tyrmistyttäviä esimerkkejä siitä kuinka potilaan tarpeita ei huomioida osaamattomuuden tai välinpitämättömyyden vuoksi väitänkin ettei hyvän kuoleman esteenä ole keinojen puute vaan välinpitämättömyys joka syntyy kun on pula koulutuksesta resursseista työnohjauksesta ja hyvästä johtamisesta saattohoitotyötä tekevät ammattilaiset ja vapaaehtoiset ansaitsevat paljon lisää arvostusta ja tukea jotta he jaksaisivat välittää joka ikisestä ainutkertaisesta ihmisestä olen kuullut vuosia korulauseita saattohoidon kehittämisestä ja pyrkinyt omalla toiminnallani sekä lääkärinä kouluttajana että poliitikkona vaikuttamaan saattohoidon parantamiseksi toivon että tämän arvokkaan eutanasia aloitteen kautta paradoksaalisesti saamme kaikkien suomalaisten perusoikeudeksi hyvän saattohoidon

aloitteen eräs kantava teema on kärsimyksen vähentäminen mitä kärsimys sitten on kärsimyksen kokemus syntyy ihmisen yksilöllisen elämäntilanteen hänen sosiaalisen ja kulttuurillisen viitekehyksensä kautta kärsimys on siis aikaan sidottu ja erittäin yksilöllinen kokemus minulta on pyydetty ammatissa toimiessani eutanasiaa mutta ei kukaan ei yksikään potilas ole uusinut pyyntöään kun hänen oireensa on saatu hoidettua olen nähnyt monia kuolemia omassa henkilökohtaisessa elämässäni mutta ennen kaikkea työssäni vastaanotolla ja kuolevan potilaan vuoteen äärellä ja myönnän että on on ollut tilanteita joissa olen henkilökohtaisen tuntemukseni kautta miettinyt potilaan elämän mielekkyyttä ja olen pohtinut hyvän palliatiivisen hoidon ja armokuoleman rajapintaa osana omaa kasvuani syöpälääkäriksi näiden kahden välillä raja on kuitenkin täysin selvä samoin on mielipiteeni eutanasian suhteen elämän loppuvaiheen hoitoon ja toimenpiteiden käsitteisiin liittyy tässä eduskuntakeskustelussakin kuten eutanasia aloitteessa myös epätarkkuuksia parantumaton sairaus rajaa eutanasian käyttöä huonosti samoin odotettavissa oleva elinaika onkin siis tärkeää että aikanaan valiokunnan lausunnossa eri käsitteet kirkastetaan siten että jokainen ainakin tässä salissa tietää mistä puhumme kun puhumme palliaatiosta sedaatiosta tai eutanasiasta

nousee myös esiin kysymys toivosta en halua vitsailla tai viisastella vakavalla asialla mutta mikä on toivon määritelmä jos pysyvä paraneminen on toivon määritelmä ei meillä kenelläkään ole toivoa kuolemaa lähestyvän ihmisen toivo tulee rakentaa realistisesti elämä voi olla mielekästä myös elämän viimeisinä päivinä ja tunteina oma näkemykseni perustuu paitsi kokemukseeni lääkärinä myös eettisen arvopohjani kautta syntyvään kysymykseen ihmisen vapaan tahdon määrittelystä harva ihminen on täysin riippumaton siitä arvoilmapiiristä jossa hän on kasvanut elänyt elämänsä ja lähestyy nyt kuolemaansa useimmilla ihmisillä on oma lähipiirinsä ja omaisensa joita potilaan lähestyvä kuolema koskettaa eri tavoin tilanteita joissa perhe elää yhdessä tuon arvokkaan elämänvaiheen tukien kuolevaa potilasta ja saaden myös itselleen eväitä elämänsä jatkossa olen nähnyt myös omaisia jotka toivovat taloudellisista ja sanoisinko muista melko epäinhimillisistä syistä potilaan kuoleman vauhdittamista ja olen valitettavasti valitettavasti nähnyt myös suoranaista henkistä väkivaltaa kuolevaa potilasta kohtaan kun häntä on painostettu luopumaan hoidoista miten siis voisin lääkärinä määrittää varmasti sen mikä on ihmisen vapaa tahto en siis voi eettisen ja ammatillisen näkemykseni kautta kannattaa aloitetta tuen kaikin tavoin niitä pyrkimyksiä joilla hyvä saattohoito voidaan toteuttaa kaikille tässä maassa joka päivä tästä

arvoisa puhemies eduskunnassa on käyty tänään poikkeuksellisen hyvää ja syvällistä keskustelua siitä kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille ja vielä osallistuville edustajille tässä käsittelyssä olevassa kansalaisaloitteessa esitetään siis eutanasian laillistamista suomessa kansalaisaloitteen perustelujen mukaan eutanasiaa tarvitaan vaihtoehdoksi vaihtoehdoksi henkilöille jotka eivät saa kärsimyksiinsä helpotusta hyvästäkään hoidosta huolimatta aloitteessa esitetään eutanasian ehdoksi muun muassa

parantumattoman kuolemaan johtavan taudin sairastamista sekä potilaan ymmärrystä harkintaa ja vapaata tahtoa eutanasiapyyntöä tehdessään

eutanasiassa on kysymys eettisesti erittäin merkittävästä asiasta jossa pureudutaan ihmiselämän kannalta perimmäisiin kysymyksiin kuten täällä on tänään todettu sananmukaisesti eutanasia on elämän kuoleman kysymys vaikka asiaan ei liitettäisi uskonnollisia näkökulmia ovat elämä ja kuolema meille yhä mysteereitä tiedekään ei pysty niitä vielä nykyään selittämään joten asiaan tulee suhtautua hyvin varovaisesti yksiselitteistä vastausta eutanasian puolesta tai sitä vastaan on tässäkin mielessä hyvin vaikea antaa ihmiskohtalot poikkeavat toisistaan hyvin paljon aina kun on elämää on myös toivoa mutta toisaalta ketään ei tietenkään pidä kuormittaa loputtomalla kärsimyksellä monen kansanedustajan mielipide asian suhteen ei käsittääkseni ole täysin kiveen hakattu myös itse tähän joukkoon mikäli eduskunta päättää edetä eutanasialainsäädännön suhteen toivon kuitenkin että muutokset olisivat hyvin varovaisia ja maltillisia lääkärin antama kuolinapu on sallittua belgiassa hollannissa ja luxemburgissa sekä kolumbiassa saksassa sveitsissä kanadassa ja osassa yhdysvaltoja parantumattomasti sairas voi saada lääkärin määräämällä reseptillä kuolemaan johtavan lääkeannoksen tällaisten mallien käyttöönotto suomessa olisi varsin suuri muutos nykytilaan verrattuna ne eroavat varsin suuresti myös esimerkiksi ruotsissa käytössä olevasta passiivisesta eutanasiasta tehtyjen mielipidemittausten mukaan enemmistö suomalaisista hyväksyisi sitä vastoin lääkäriliiton suhtautuminen eutanasiaan on kielteinen eikä liitto näe eutanasian laillistamiselle riittäviä eettisiä perusteita tai käytännön tarvetta lääkärit kohtaavat luonnollisesti kuoleman huomattavasti useammin kuin maallikot ja he ovatkin kenties harkinneet tätä asiaa huolellisemmin lääketiede myös kehittyy kaiken aikaa joten se mitä pidämme tänään parantumattomana sairautena voi olla hoidettavissa muutaman vuoden kuluttua tuskista kärsivälle ihmiselle yksikin vuosi voi silti olla kestämättömän pitkä aika arvoisa puhemies vaikka suhtaudun eutanasiaan varauksellisesti minulla ei siis ole täysin ehdotonta kantaa eutanasiakysymyksessä ja onkin hyvä että saa huolellisen ja perusteellisen valiokuntakäsittelyn totean lopuksi että esimerkiksi edustaja juvosen toimenpidealoitteessaan esittämällä tavalla hyvä saattohoito tulisi saada subjektiiviseksi oikeudeksi tämä on ehdottoman kannatettava periaate vaikka ihmisten suhtautuminen kipuun ja tuskaan on yksilöllinen tulee ihmiselämän lopun kärsimyksiä lieventää mahdollisuuksien mukaan kaikilla

arvoisa puhemies aloitteen tekijät ansaitsevat kiitoksen tämän tärkeän asian tuomisesta

viisaat hoitoalan ammattilaiset esittäneet hyviä perusteluja sille että ne murheelliset kohtalot joiden lievittämiseen tämä kuolinapualoite tähtää voitaisiin itse asiassa välttää paremmalla saattohoidolla jo aivan nykyisenkin tai lähes nykyisen lainsäädännön puitteissa

lähtökohtaisesti väärä ajatus että ihmisten vapaata tahtoa kunnioittava liberaali yhteiskunta kunnioittaisi ihmisen vapaata tahtoa myös siinä tapauksessa että tämä selvästi ilmaistu oma tahto olisi soveliailla turvamekanismeilla oman elämän lopettaminen saako ihminen kuolla jos sitä selvästi haluaa ja jos todella olisi olemassa näyttö siitä että tällainen kuolinapumenettely uskottavasti parantaa kuolevan tilannetta voisiko se olla parannus nykytilaan terve ihminen voi monella tapaa päättää päivänsä kuolemansairas usein varmaankaan ei ja tässä mielessä nämä henkilöt ovat eriarvoisessa asemassa sehän on argumentti joka yleensä tästä aitiosta käsin ja tässä salissa on aivan tavattoman pyhä

arvoisa puhemies haluaisin kuitenkin talous ja yhteiskuntatieteilijänä kiinnittää huomiota asiaan jota täällä vielä ei ole kovin paljon korostettu eli siihen että nämä kysymykset tulevat olemaan kanssamme enenevässä määrin edessä olevina vuosikymmeninä ehkä enemmän kuin tällä hetkellä tiedostammekaan nimittäin koskaan aiemmin ei yhteiskunta käsittääkseni ole ollut tilanteessa johon olemme tulossa siis tilanteessa on niin paljon vanhoja ihmisiä joilla on myös pitkäaikaisia sairauksia ja joita on mahdollista pitää hengissä kehittyneen teknologian avulla tällainen elämä voi monessa tapauksessa kuitenkin olla asianomaisen itsensä näkökulmasta arvotonta odotettavissa oleva elinikä pitenee nopeasti lääketieteellinen tekniikka ja teknologia etenee ja moni vanha ihminen saattaa kokea yhteiskunnan toimivan itseään nuorempien ehdoilla ja joutua tilanteeseen jossa elämänhalu heikkenee dementioista ja muista pitkään hoidettavissa hoidettavissa olevista sairauksista kärsiviä vanhuksia tulee olemaan paljon todella paljon suhteessa yhteiskunnan nuoreen ja aktiiviväestöön lisäksi yhteiskunnan julkistaloudelliset voimavarat saattavat kehittyä siihen suuntaan että emme kaikesta hyvästä tahdosta huolimatta voi taata kaikille kuoleville sellaista välittämistä ja hyvää hoitoa jota pitäisimme perusteltuna ja jota tässä tämän illan keskustelussa on pidetty perusteltuna on kovin helppo sanoa että haluamme kaikille hyvän saattohoidon mutta sekin kilpailee resursseista kaikkien niiden hyvien tarkoitusten kanssa joita tästä puhuja aitiosta käsin tässä salissa muina päivinä perustellaan emme siis vertaa kuolinapualoitetta johonkin ideaaliin parhaan saattohoidon maailmaan vaan siihen saattohoidon maailmaan johon ikääntyvällä suomella tulee olemaan varaa hyvä hoito maksaa sekin ja siihen uhratut voimavarat kilpailevat peruskoulun torjuntahävittäjien ja elinkeinotukien kanssa niin kuin ihan kaikki muutkin voimavarat eli kun tässä salissa vaaditaan niin sanotusti kuntoon saattohoitoa niin pitää muistaa että täällä vaaditaan kuntoon kovin monia muitakin asioita aina ehkä ajattelematta jokaiseen yksittäiseen asiaan meillä voi olla varaa mutta kaikkiin niihin toiveisiin joita täällä esitetään ei meillä ole varaa niukkojen julkisten varojen ikääntyvässä yhteiskunnassa tällainen pikkuhiljaa tapahtuva siirtyminen yhteiskuntaan jossa on paljon enemmän kuin ennen suhteessa vanhoja ihmisiä saattaa myös vaikuttaa ajan mittaan käsityksiimme itsemurhan ja kuolinavun legitiimiydestä se tulee olemaan siis aika lailla uusi tilanne jossa käsitykset itsemurhan hyväksyttävyydestä saattavat muuttua toisenlaisiksi

niitä toivottamassa tervetulleeksi mutta koetan tässä yhteiskuntatieteilijänä piirtää tulevaisuuden mahdollisia tai jopa todennäköisiä näköaloja ja joka tapauksessa voi siis mielestäni lähes varmuudella ennakoida että nämä kysymykset ja arvokkaan kuoleman mahdollisuudet tulevat olemaan kanssamme yltyvällä tavalla siksi on mitä perustelluinta että kuolinavusta nytkin käydään perusteellinen keskustelu ja arvioidaan

puhemies

ja kivunlievitys ovat suomessa vielä lapsenkengissä korkeasta lääketieteellisestä osaamisesta huolimatta sosiaali ja terveysministeriö on vuodesta kaksituhattayhdeksän lähtien laatinut

oireita lievittävästä hoidosta sekä saattohoidosta aloite on kannatettava joskin tavoitteet ovat mielestäni väärässä järjestyksessä eutanasialaki ei saa sulkea pois saattohoitoa eikä estää saattohoidon kehittämistä sellaiseksi että korkealaatuista oireita ja kipua lievittävää hoitoa kaikille tarvitsijoille mielestäni tulisi säätää laki

sisältyy eutanasia

niin halutessa ja nyt esitettyjen kriteereiden täyttyessä viime kädessä yksilöllä on oikeus päättää kaikissa itseään koskevissa asioissa eutanasia ei kuitenkaan ole

olla niin tiukka ja aukoton että eutanasian kaikki mahdolliset väärinkäytökset estetään sillä tässä asiassa väärinkäytöksen hinta on potilaalle korkein mahdollinen eli kuolema lisäksi lain tulee olla sitova ja mahdollisimman vähän tulkinnanvarainen ettei pääsisi syntymään sellaista kaltevaa pintaa jossa luisutaan belgian ja hollannin kaltaiseen tilanteeseen jossa eutanasia sallitaan psyykkisen sairauden kuten masennuksen perusteella vaikkakin aloitteessa esitetyt kriteerit ovat hyviä on vielä mietittävänä esimerkiksi alaikäisten kannalta jos aikuisella on vapaus valita yhtä lailla lapsi on on oikeutettu vaihtoehtoon elämän viime hetkien sietämättömälle kärsimykselle mikäli hoidoilla niitä ei pystytä lievittämään pohdittavaksi ketkä päätöksen tekevät alaikäisten lasten kohdalla arvoisa puhemies mikäli edellä mainitsemani

pulmakohdat saadaan valiokuntakäsittelyssä ratkottua olen valmis kannattamaan käsittelyssä olevaa kansalaisaloitetta

arvoisa herra puhemies

eduskunnassa käydyssä keskustelussa on käytetty erinomaisen hyviä analyyttisia puheenvuoroja joissa molempia mielipiteitä on valaistu hyvillä argumenteilla oma kantani tähän aloitteeseen on kielteinen mielestäni arvo on niin suuri että ihmisellä ei ole oikeutta mennä siitä päätöksiä tekemään milloin sen tulee päättyä aivan kuten ihmisenkin arvo elämän arvo on jakamaton ja koskematon kaksi lääkäriä helsingin yliopistollisen sairaalan ja tampereen yliopistollisen sairaalan lääkärit kirjoitti helsingin sanomissa muutama päivä sitten mielestäni erittäin viisaan kirjoituksen palliatiivisesta hoidosta eutanasian laillistaminen nykytilanteessa johtaisi useammin kyseenalaisiin surmaamisiin kuin yksittäisten ihmisten armokuolemiin

näihin muutamiin lauseisiin sisältyy erittäin suuri viisaus koska on otettava huomioon sekin että jos eutanasia niin silloin otetaan askel siihen suuntaan jossa esimerkiksi taloudellinen tilanne tai jonkun ihmisen vamma tai henkinen tilanne voi olla se syy minkä takia tällaiseen menettelyyn mennään tai kansantaloudellinen tilanne tai maailmantilanne tai joku muu tahansa kriisi voi hetkellisesti aiheuttaa tällaisia päätöksiä jotka ovat sitten ovat sitten peruuttamattomia sellaiseen tilanteeseen mielestäni sivistyneen yhteiskunnan ei pidä mennä perustuslaki suomessa turvaa elämän koskemattomuuden oikeuden arvokkaaseen ihmiselämään kuten myös ihmisarvon ne ovat perustuslain ihan ydinkohtia ja ne on turvattu myös euroopan unionissa ja euroopan ihmisoikeussopimuksessa kaikki lähtee siitä että elämän ratkaiseminen ei ole ihmisen kädessä ja sellaisena tämä linja tulee mielestäni edelleen tiukasti pitää jos lähdemme jollekin muulle tielle niin silloin mielestäni mennään väärin

keskustan eduskuntaryhmä on tänään jättänyt lakialoitteen jossa esitetään että saattohoito lisättäisiin yhtenä lisähoitomuotona terveydenhuoltolakiin tällaista mahdollisuuttahan tänä päivänä ei ole että saattohoito olisi yhtä laadukkaasti saatavilla joka puolella suomea vaan kun se lisättäisiin terveydenhuoltolakiin terveydenhuoltolakiin niin silloin avautuisi mahdollisuus että kehittyisi ja tämä ongelma ihmisten viimeisten päivien arvokkaasta hoidosta poistuisi kokonaan

arvoisa puhemies lopuksi haluan vielä sanoa sen että viime päivien keskustelu erilaisten kansalaisaloitteiden ympärillä on ollut vilkasta ja tämä eutanasiaa koskeva aloite on saanut myös mediassa erittäin suuren julkisuuden siellä on käyty hyvin vilkasta ja värikästä keskustelua toivon että tämä eduskunnan keskustelu säilyy asiallisena edelleenkin niin kuin se tänään on ollut omalta osaltani en missään nimessä kannata tätä aloitetta ihmisen elämä ja ihmisarvo on jakamaton ja siihen ei ihmisen ihmisen päätöksillä pidä lähteä koskemaan

arvoisa herra puhemies

älyttömän paljon puolesta vedotaan aika paljon omaisten kokemaan myötätuntoon sekä sekä tarpeeseen tarpeeseen estää sitä tarpeettomalta vaikuttavaa kärsimystä ihmisen viimeisillä

selvästi ihmisen vapaa tahto ihmisen vapaa tahto

he jotka tätä eutanasiaa puoltavat luottavat siihen että tämä eutanasian antaminen on oikeudenmukaisesti toteutettavissa ja että se olisi lainsäätäjän säädettävissä sellaisin kriteerein että lainsäätäjän näkökulmasta se oikeudenmukainen eutanasia voitaisiin antaa

vastaan olevat ovat aika paljon vedonneet siihen että saattohoito on jo mahdollista samoin kivunlievitys ja että nämä koko ajan parantuvat tai ovat jo jossain tietyssä pisteessä ja onhan se selvää että saattohoidon mahdollisuus ja kivunlievityksen mahdollisuudet ovat joka tapauksessa se ensisijainen toimintatapa kun ihmistä kohtaa kivulias sairaus sitten on on otettu esiin tämä kaltevan pinnan argumentti eli ollaan huolestuneita siitä seuraavasta tilasta että kävisi niin että

tämmöinen tila lähentyisi tämmöinen potilaiden potilaiden epäeettinen kohtelu ihmisarvo kärsisi vastaan olevat ovat myös varmaan tai kuulostavat olevan aika epäileviä sen suhteen se eutanasia sitten tosiaan kontrolloitavissa tai onko se lainsäädännöllä toteutettavissa ollaanko valmiita hyväksymään hoitovirheet itsekin pohdin sitä sitä suuri merkitys tässä ajatuksenkulussa on nimenomaan siinä millainen se yksittäinen tapaus on mikä sitten siinä tilanteessa olisi käsillä onko se ihminen nuori onko se vanha esimerkiksi jos ajatellaan että olisi nuori ihminen jolla sitten on kovat kivut eikä se kivunlievitys toimi parantumaton sairaus niin ajatellaanko siinä sitten että onko siinä ehkä joku ihmeparantumisen mahdollisuus jos ajatellaan vaikka että se ihmeparantumisen mahdollisuus on olemassa jos ajatellaan että se on vaikka prosentin luokkaa silloinhan se toisaalta taas tuntuu aika isolta mahdollisuudelta jos olisi kyseessä nuori ihminen ihminen olisi varmaan luontaisesti aika taipuvainen valitsemaan sen yhden prosentin ihmeparannusmahdollisuuden siis tietenkin jos sellainen on on olemassa ja siitä juuri päästäänkin sitten taas siihen psykologiseen kysymykseen voiko kärsivä ihminen olla kykenevä taas päättämään siitä että hän haluaa kuolla voiko hän harkitusti päättää että nyt pyydän pyydän tätä lopullista ratkaisua

olevan nimenomaan silloin tässä eutanasiassa se että käy niin että väärä henkilö surmataan ja millaisissa olosuhteissa sitten näin tapahtuukin samoin haittana tuntuu se ikään kuin kaltevan pinnan argumentti eli että eutanasiasta tulee jollain tapaa liukuhihnatavaraa eli

tarjotaan sitä suostutellaan jopa kuolemaan että valitse kuolema sitten taas jos eutanasia olisi olemassa niin niin hyötynä tuntuisi olevan sellainen tietty ajatus itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta itsemääräämisoikeus siitä että että ehkä kuka vain meistä voi itse päättää ja välttyä joltain tuskalliselta kuolemalta

yksi asia nyt kuitenkin näyttää näyttää ainakin hyvältä tässä keskustelussa nimittäin tämä keskustelu näyttää johtavan siihen että pitkään ja ahkerasti eduskuntatyössään ajanut

niin kaikki puolueet ovat tulossa nyt arja juvosen taakse arja juvosen linjoille tahdonkin kiittää edustaja juvosta tästä pitkästä työstä mitä hän on tämän asian eteen täällä tehnyt

tämä keskustelu on ollut todella ajatuksia herättävää itse jään vielä pohtimaan kantaani ja odottamaan noita tulevia asiantuntijakuulemisia

arvoisa puhemies täällä keskustelussa on vedottu tiukkoihin kriteereihin näihin yhteentoista kriteeriin joiden puitteissa eutanasialaki voitaisiin toteuttaa tässä yhteydessä on huomioida että myös alankomaissa ja belgiassa eutanasia alun perin sallittiin samoissa tarkoituksissa joista nyt keskustellaan mutta lopputulos se käytännön tilanne on muuta kuin aiottiin eutanasia on näissä maissa laajentunut ja väljentynyt esimerkiksi psykiatrisesti sairaiden kohdalle pelkästä masennuksesta kärsiviin myös alaikäisiin tai sitten niin sanotun tahdottoman eutanasian alueelle dementiaa sairastaviin potilaisiin jotka eivät itse kykene

hollannissa eutanasiasta on todellakin tullut yhä yleisempi kuolinsyy kun eutanasialaki säädettiin hollannissa vuonna niin seuraavana vuonna tuhatkuusisataakaksikymmentäkuusi hollantilaista kuoli eutanasian kautta mutta vuonna kaksituhattaviisitoista näitä tapauksia oli jo

kuitenkin samaan aikaan myös itsemurhien määrä on kasvanut ja itse asiassa hämmästyttävän paljon kuuden vuoden aikana peräti kolmekymmentäviisi prosenttia hollantilaisessa yhteiskunnassa eli mahdollisuus eutanasiaan ei ole ainakaan toiminut itsemurhia vähentävänä tekijänä se on ehkä pikemminkin kytkeytynyt kuolemankulttuuriin josta muun muassa ministeri timo soini täällä omassa puheenvuorossaan puhui

leikkasin talteen vuonna yhdeksänkymmentäviisi helsingin sanomista kalle könkkölän entisen kansanedustajan ja silloisen vammaisten maailmanliiton puheenjohtajan erinomaisen terävän kirjoituksen ja haluan sitä nyt siteerata hän sanoi näin jos oikeudestamme kuolla puhutaan enemmän kuin oikeudestamme elää meillä on ongelma sitten hän jatkoi itsemääräämisoikeus on merkittävä näkökulma mutta miksi tässä asiassa suhtaudutaan erilailla niin sanottuihin terveisiin vaikeasti sairaisiin ja vammaisiin meillä on käynnistetty monia itsemurhan ehkäisyprojekteja eikö vammaisen ihmisen elämä ole yhtä arvokas kuin vammattoman ja eikö vammaisen halu tappaa itsensä ole yhtä hälyttävää kuin vammattoman

todella olisi tuntunut helpotukselta jos olisin voinut olisin soittanut kuolemanpartion paikalle minulla oli kuitenkin onni että kuolinapua ei tuolloin tunnettu ja että yksi tehohoitaja kannusti minua jatkamaan elämää onneksi ei ollut tahoa tai puhelinnumeroa josta kuoleman voi tilata onneksi ympäriltä löytyi ihmisiä jotka tukivat ja halusivat että jatkan elämää elämäntahto voitti vähitellen masennus vei aikansa mutta se väistyi näin siis kalle könkkölä kirjoitti todellakin eutanasian kuuluminen niin sanotusti hoitovalikoimaan pahimmillaan kannustaisi masentuneita ihmisiä tähän ratkaisuun ja samalla sillä viestittäisiin asennetta vammaisten ja sairaiden ihmisten elämän arvoon kun itsemurhia pyritään ehkäisemään yleisesti niin miksi emme tukisi myös vammaisten tai vanhusten tai sairaiden elämänhalua loppuun asti tässä eutanasiaa vaativassa kansalaisaloitteessa edellytetään että lääkäri on vakuuttunut ettei potilas kärsi arvostelukykyään heikentävästä psykiatrisesta sairaudesta ja aloitteen mukaan kliininen depressio tulee aina hoitaa ennen eutanasiapäätöksen tekemistä mutta lääkärinäkin mietin miten ihmeessä voidaan varmistua ettei vakavasti sairaan ihmisen kuoleman toive nouse myös masennuksesta kyllä vakavasti sairaalle ihmisellekin on paljon tyypillisempää se elämänhalu kuin toive kuolla olen itse työskennellyt syöpäosastolla lääkärinä ja minua puhutteli se miten usein juuri ne potilaat joilla se elämän raja tuntui olevan aika lähellä kokivat

kokivat erityistä arvoa jokaisesta päivästä ja jokaisesta hetkestä että se elämänhalu pikemminkin luonnostaan kasvoi kuin kuin väheni muistan yhden potilaan joka ilmaisi halunsa kuolla ja pyysi siihen lääkäriltä apua mutta masennuksesta ja epätoivosta selvittyään muutamassa viikossa hänenkin mielensä muuttui ja hän löysi elämänhalun niihin viimeisiin viikkoihinsa ja ja kuukausiinsa eutanasiakeskustelun ajankohtaistuminen liittyy mielestäni kahteen yhteiskunnalliseen ilmiöön toisaalta pelkoon terveydenhuoltojärjestelmämme

tarkoittaako saattohoito sitä että potilas siirretään osaston varastohuoneeseen eikä anneta hänelle ruokaa eikä juomaa hän kertoi sairaasta puolisostaan jolle oli sairaalassa ilmoitettu aloitettavan saattohoito ja joka samana päivänä sitten siirrettiin ylipaikalle varastohuoneeseen tämä kertoo kyllä sitä valitettavaa karua kieltä joka meillä edelleenkin on vaikka viime vuosina saattohoito onkin monilla tavoin kehittynyt mistä voimme olla olla kiitollisia samaan aikaan kun väestö vanhenee palvelujärjestelmämme muuttuu laitoshoitoa vähennetään pitkäaikaista hoitoa annetaan palveluasunnoissa palveluasunnoissa asuvista vanhuksista jopa kaksi kolmasosaa siirtyy elämänsä viimeisten kolmen kuukauden aikana terveyskeskuksen vuodeosastolle saattohoitoon vanhuksella tulisi olla halutessaan oikeus kuolla kotonaan tai pysyvässä hoitopaikassa ja kun nyt tätä sosiaali ja terveyspalvelujärjestelmää uudistetaan samalla tulisi kyllä huolehtia siitä että saattohoito olisi mahdollista kaikissa niissä yksiköissä joissa kuolevia potilaita tai vanhuksia hoidetaan saattohoito kotona tai palveluasumisyksikössä edellyttää ympärivuorokautista tukea niukkenevien terveydenhuollon resurssien aikana lääkäreille sälytetään myös yhä enemmän vastuuta hoidon kustannusten hillitsemisestä ja täällä muun muassa edustaja vartia kiinnitti huomiota kyllä olemme siinä mielessä vakavan paikan edessä että kun tiedämme että noin puolet terveydenhuollon kustannuksista syntyy ihmisten viimeisten kuuden elinkuukauden aikana niin meidän täytyy kyllä huolellisesti varoa sitä että emme lähde ihmisen elämän hintaa ja elämän arvoa laskemaan rahassa kyllä suomalaisella yhteiskunnalla on varaa hoitaa arvokkaasti kaikki kuolevat potilaat ja ja ikäihmiset jos vain jos vain niin haluamme on kysymys tahdosta kun täällä on niin kauniisti puhuttu saattohoidosta niin

arvoisa puhemies haluan vielä vielä toistaa sen että ehdotukseni oli siis että kansalaisaloite lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunnan lisäksi lausunnolle perustuslakivaliokuntaan ja lakivaliokuntaan ja koska asia on niin vakava niin toivon laajaa kannatusta tälle ehdotukselle

arvoisa puhemies

tekijöitä sillä ilman tätä emme ehkä olisi käyneet tätä keskustelua toivon myös kansalaisaloitteelle arvokasta kohtelua valiokunnissa vaikka se jakaakin meidän edustajien mielipiteitä ja menee syvälle arvoihimme minulla oli diakonia ammattikorkeakoulussa opiskellessani erinomainen opettaja sairaalapastorina ikänsä työskennellyt matti keski nisula joka aina korosti ihmisten oikeutta hyvään elämään ja hyvään kuolemaan kuolemakin olla hyvä silloin kun saattohoito ja kivunlievitys ovat kunnossa eikä kuolevaa jätetä hädässään yksin kuolema on meille jokaiselle väistämätön ja se ei aina ole kaunis tai peloton tapahtuma kuolevan osa on ankara silloin jos ihminen jää tahtomattaan yksin tai jos olosuhteet eivät ole ihmisarvoiset silti uskon että niin kauan kuin on elämää on toivoa vanhan sananlaskun mukaan ihmisellä lopulta ei ole muuta lääkettä kuin toivo en kannata eutanasian laillistamista koska en hyväksy tarkoituksellista ihmiselämän lopettamista ihmisarvo on alkuperäinen ehdoton ja kaikille samanlainen ihmisen arvo ei riipu siitä onko hän sairas terve jokaisen elämällä on tarkoitus loppuun saakka vaikka emme itse tai omaisina sitä siinä hetkessä hyväksyisikään kokemiamme vastoinkäymisiä voi usein arvioida vasta ajallisen etäisyyden päästä sairauden kohtaaminen muuttaa elämäntilanteen ja sen tarkoitusta on vaikea löytää kysymyksiä on paljon vastauksia vähän mielestäni armokuolema ei ole kuitenkaan oikea vastaus kärsimykseen arvoisa puhemies mielestäni hyvä kuolema ei tarkoita eutanasiaa vaan laadukasta saattohoitoa joka on kuolevan ihmisen hoitoa ja tukea elämän loppuvaiheessa ja on keskeistä potilaan oireiden ja kärsimyksen lievitys ja jota työtä tekemässä on ammattitaitoinen ja lämminhenkinen henkilökunta ammattilaisten rinnalla apua antavat monet koulutetut vapaaehtoiset hädässä ystävä tunnetaan tuntematon lähimmäinen voi tulla kuolevan rinnalle hänen surunsa kysymystensä kipujensa ja pelkojensa kohtaajana kokonaisvaltaista ja siihen kuuluu myös omaisten ja läheisten tukeminen aina ei ole mahdollista olla kotona kuolemaan asti ja hyvä saattohoito vaatii kodinomaisen paikan jossa on mahdollisuus yksityisyyteen ja rauhallista olla rakkaiden ihmisten kanssa tai sairaalapastorin diakonin tai muun henkilön kanssa tämä ei onnistu jos verhon takana on toinen potilas kuoleman lähellä tarvitaan rauhaa ilman ihmistä kunnioittavia tiloja ja työskentelyolosuhteita ei henkilökunta pysty antamaan laadukasta saattohoitoa sen vuoksi saattohoidon kehittäminen vaatii rahaa ja tämä ei ole se kohta jossa pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta voisi säästää erään arvostamani ammattilaisen mukaan saattohoitoa antava henkilö tarvitsee kolmenlaisia korvia yhdet kuulemaan mitä kuoleva sanoo toiset kuulemaan mitä hän ei sano kolmannet kuulemaan mitä hoitajan oma sisin käskee hänen tehdä tällaiseen läsnäoloon ei ole aikaa tällä hetkellä hoitohenkilökunnalla ja lääkäreillä terveydenhuollossa vaan sitä voi saada suomessa vain saattohoitoon erikoistuneissa yksiköissä joita ei ole joka paikkakunnalla ja joihin pääsee vain maksusitoumuksella tai itse maksavana jolloin hinta on noin neljäsataa euroa vuorokaudessa saattohoidon kuuluu olla jokaisen perusoikeus iästä varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta ja sen vuoksi tarvitsemme saattohoitolain hyvässä saattohoidossa päämääränä on kuolevan ihmisen mahdollisimman hyvä elämä kuolinhetkeen saakka kannatan edustaja päivi räsäsen ehdotusta lähettää sosiaali ja terveysvaliokunnan lisäksi lausunnolle myös perustuslakivaliokuntaan ja lakivaliokuntaan toivon myös menestystä niille lakialoitteille ja toimenpidealoitteille jotka on jätetty saattohoidon parantamiseksi uskon että kun kaikilla eduskuntapuolueilla on selvästi tahto parantaa saattohoitoa ei pitäisi olla esteitä toteuttaa se mutta arvoisa puhemies eutanasian laillistamista en kannata

arvoisa herra puhemies ihan ensin haluan kiittää kansalaisaloitteen tekijöitä ja kaikkia kansalaisia jotka ovat tämän aloitteen allekirjoittaneet ilman tätä eutanasia aloitetta emme puhuisi täällä tänään saattohoidosta sokka on vedetty irti nyt on saattohoito saapunut eduskuntaan keskusteluun täällä on tehty paljon erilaisia toimia tähän asiaan liittyen kaksituhattayksitoista ja tähän päivään mennessä muun muassa saattohoitolainsäädännön kehittämistyön aloittaminen ja aikaansaaminen saattohoidon kehittämishanke ja työryhmän asettaminen lasten saattohoitosuositusten laatiminen saattohoidon ja palliatiivisen hoidon kriteeristön valmistelun aloittaminen ja päivittäminen saattohoitosuunnitelmien laatiminen kunnissa saattohoitopaikkojen lisääminen sosiaali ja palvelurakennetta uudistettaessa

laatimisvelvoitteet ynnä muuta ynnä muuta tänään teemaksi on noussut saattohoitolainsäädännön aikaansaaminen ja se on erittäin tärkeä teema arvoisa puhemies itse katselen tätä aloitetta hoitajan näkökulmasta olen tehnyt hyvin pitkään hoitotyötä yli parikymmentä vuotta erilaisissa sairaaloissa ja kohdannut siellä myös niitä potilaita jotka ovat siellä kylpyhuoneessa kohdanneet sen kuoleman ja saaneet sen hoidon siellä olen aina ajatellut että kyllä meillä paljon on suomessa vielä tehtävää ja keihäänkärkenä on ollut juuri tämä saattohoidon parantaminen mietin sitä missä se raja olen usein sanonut että hyvän saattohoidon ja eutanasian välinen raja on hyvin pieni minä näen sen sillä tavalla että kun ihminen potilas on erittäin sairas erittäin kipeä ja kuolema on vain ajan kysymys kysymys tunneista tai päivistä niin miksi siinä vaiheessa kun ihminen on niin kipeä meidän järjestelmämme ei ole mahdollistanut sitä että ihminen saisi riittävän kipulääkityksen mikä on se määrä paljonko voidaan antaa lääkettä puhutaan sitten morfiinista tai jostakin muusta lääkkeestä mikä on se enimmäismäärä että voidaan antaa lääkettä että ihminen on kivuton sitten sen lääkkeen seurauksena tai sen mitä sitten tapahtuukaan ihminen kuolee kivuttomana ja menehtyy mutta ei suinkaan sillä tavalla että olisi suoritettu eutanasia vaan se on lääkityksen jälkeen ja sen hoidon päätteeksi tapahtuva kuolema silloin se on ymmärrettävää ihan ihan näin kuuluukin mennä minä ajattelen tässä näin että siinä vaiheessa kun ihminen on kivulias hänellä pitää olla määrättynä jo valmiiksi riittävä määrä lääkitystä että kuolema on kivuton koska on myös niitä tapauksia että näin ei aina ole täällä on puhuttu sedaatiosta mikä on erittäin hyvä asia myös on hyvä asia se on nostettu esille mutta eihän sitä ole kaikkialla saatavissa olen itse tehnyt toimenpidealoitteen liittyen tähän saattohoitolainsäädännön aikaansaamiseen ja toivoisin että me voisimme sellaisen saada tuen myös kaikkia niitä aloitteita mitä täällä on tänään kerrottu tehdyksi on lakialoitteita on toimenpidealoitteita niiden kaikkien tarkoitus on yhteiseen hyvään eli voimme yhdistää voimamme ja tehdä kaikkemme että me saamme tämän asian kuntoon yhdenvertaisesti saattohoitopaikkoja ympäri suomen saattohoito subjektiiviseksi oikeudeksi koulutusta henkilöstölle hoitajille täydennyskoulutusta kuten myös sinne opiskelijoille jo selkeät selkeät opintokokonaisuudet liittyen tähän lasten saattohoito ohjeistukset puuttuvat meiltä täysin me olemme kaikki kuulleet tarinan muun muassa eino pojasta josta myös hyvin pitkälle keskustelu on kummunnut mitä hänelle tapahtui hänen vanhempansa ovat kertoneet kokemuksiaan meillä on paljon parannettavaa ja paljon paljon paljon kehitettävää ja toivon että nämä asiat etenevät vuonna kaksituhattaviisitoista oikeusasiamies selvitti että vanhusten hoivapaikoissa juuri saattohoito oli se mihin hän kiinnitti huomiota puuttui hoitohenkilöstöä vanhuslaissa on pykälä jonka mukaan muun muassa saattohoitotilanteessa hoivayksikköön on mahdollista lisätä henkilöstöä tämä tulisi ottaa ehdottomasti käyttöön toivon että tämä kansalaisaloite saa aikaan sen että me saamme saattohoitolainsäädännön suomeen mikäli näin on ja me saamme näitä asioita parannettua niin silloin voi sanoa että ei tarvitse kannattaa eutanasiaa ei tarvitse pelätä koska tietää saavansa sen hoivan ja avun eri asia on sitten tietysti ne potilaat jotka ovat pitkäaikaissairaita vaikkapa nuorina ja heidän toivomuksensa ja ja äänensä kuuleminen

arvoisa herra puhemies halusin käyttää vielä puheenvuoron nostaakseni muutamia asioita esiin ensinnäkin siitä kivunhoidosta mistä edustaja juvonen jo edellä puhui kipuklinikan professori kävi hiljakkoin vierailemassa eduskunnassa ja hän toi terveisiä että itse asiassa jo varsin yksinkertaisella lääkkeellä saadaan hyvä kivunlievitys suurimmalle osalle potilaista jos potilaan kipuongelma tulee esiin jos potilas saa sopivan kipulääkityksen jos potilas ottaa lääkkeet jos hoitoa ja lääkitystä seurataan mahdolliset haitat hoidetaan ja jos potilaan hoitopolku jos aiemmin puhuttiin vain yhdestä sanasta kipu ja hoidettiin ikään kuin massiivista kipua jotakin kipua niin nyt ymmärretään että on erilaisia kipuja on kudosvauriokipua on tulehduskipua on hermovauriokipua on sisäelinkipua on luukipua ja näille kaikille voi olla erityyppisiä tehokkaita lääkityksiä mutta mikä on huomattavaa myös kivussa ja niin pelko ja ahdistus osana kipua on erittäin merkittävä tekijä koska pelko ja ahdistus lisäävät kipua ja tekevät myös sen lievittämisen vaikeammaksi jos ei ymmärretä että monilla potilailla siellä taustalla on myös pelkoa potilaat voivat pelätä yksin jäämistä riippuvaisuutta muista pelätä etteivät saa apua pelätä jopa lääkitystä tai sitä hallitsematonta hallitsematonta kipua potilaat voivat olla ahdistuneita epätietoisuudesta ristiriitaisesta tiedosta selvittämättömistä asioista selvittämättömistä asioista omaisten läheisten ystävien kanssa he voivat olla ahdistuneita jälkeen jälkeen jäävien pärjäämisestä eli on monia inhimillisiä asioita inhimillisiä tekijöitä tarvitaan ihmistä inhimillistä ihmistä lähelle myös puhumaan potilaan peloista ja ahdistuksista ja toisaalta me jotka olemme saaneet tehdä vuosia potilaiden kanssa työtä tiedämme kuinka suuri helpotus on silloin kun tämä pelko lievittyy ja ahdistus lievittyy

tiedän että sosiaali ja terveysministeriö on aikoinaan asettanut työryhmän ja tämä työryhmä on antanut aivan hiljakkoin kahdeskymmenesneljäs päivä ministereille esityksen kivunlievityksestä jossa eritellään perustasoa edistynyttä tasoa ja vaativaa tasoa ja sieltä löytyy todella todella monia vaihtoehtoja myös vaativaan hankalaan kipuun eli kun me puhumme hyvästä saattohoidosta niin meillä todella tänä päivänä on tietotaito ja osaaminen vaikeankin kivun hoitoon se täytyy vain saada kaikille potilaille kaikkialla suomessa saatavaksi samoin monen muunlaisen kärsimyksen lievitykseen meillä on keinot aiemmin puheenvuorossani tuolta paikalta jo että tarvitaan paitsi tätä saattohoitolakia varmistamaan näitä asioita niin mielestäni ennen kuin eutanasiasta enemmän edes olisi hyvä keskustella no tänään siitä on keskusteltu ja tultu aika lailla yksimieliseen johtopäätelmään että saattohoitoa ja saattohoitolakia tarvitaan mielestäni tarvitaan myös tarkennusta omantunnonvapauteen suomenmaassa vähän reilu vuosi sitten tässä salissa keskusteltiin omasta kansalaisaloitteestani jonka pykäläehdotelma kuului terveydenhoitohenkilökunnalle lakisääteinen oikeus kieltäytyä elämän lopettamisesta eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella siinä ei puhuttu että henkilökunnan tulisi saada lakisääteinen oikeus kieltäytyä raskaudenkeskeytyksen suorittamisesta ja silloin kun tätä kansalaisaloitetta mietittiin niin nimenomaan itse halusin nuo sanat elämän lopettamisesta koska silloin oli tilanne että suomessa raskaudenkeskeytys on laillinen se on tietyin ehdoin laissa laissa turvattu ja niin kuin sanottu muutama vuosikymmen sitten kukaan ei voinut aavistaa että vakaumukselliset lääkärit hoitajat jotka piti huomioida myös silloin kun on raskaudenkeskeytyksestä kyse

voivat menettää työpaikkoja ja että edes keskeiselle ammattialalle naistentautien ja synnytysten lääkäriksi ei pääse edes edes erikoistumaan jos ei suostu tekemään yhtä yksittäistä toimenpidettä laajalla ammattialalla kukaan ei voinut kuvitella ja brysselissä siellä euroopan unionin keskiössä euroopan parlamentissa jossa kävin seminaarissa kysyttiin onko todella suomessa niin että jos kätilö ei suostu hoitamaan raskaudenkeskeytyksiä häneltä voidaan evätä myös synnytysten hoitaminen tämä on todellisuutta suomessa eli tarvitaan myös tätä lakisääteistä oikeutta omantunnonvapautta suomeen elämä on lahja elämä on pyhä tarvitaan enemmän elämän arvostamista tarvitaan enemmän inhimillisyyttä ja läheisyyttä tähän maahan tietysti omalta ammattitaustaltani ajattelen että tästä puhujapöntöstä on harvemmin annettu konkreettisia ohjeita mutta jotenkin ajattelen niin että jos tätä keskustelua on kuunnellut nyt joku siellä joka on kovissa kivuissa tai ei ole saanut riittävää apua niin meillä on todella myös netin kautta terveysportti ja kivunhallintatalo siellä on konsultaatio ja kipulinja joka palvelee arkisin yhdeksän viiva kaksitoista joka päivä sinne voivat soittaa niin hoitohenkilökuntaan kuuluvat lääkärit kuin potilaatkin ja numerossa

nolla viisi nolla kolme kuusi yhdeksän kuusi seitsemän nolla seitsemän toimii kipulinja joka päivä arkisin yhdeksän eli jos joku on oikeasti kärsimyksissä epätoivoinen niin sieltä löytyy apua sitten haluaisin käyttää vielä muutaman minuutin pirkanmaan hoitokodista se on suomen ensimmäinen hoitokoti ja ensimmäinen pohjoismaissa se on perustettu vuonna kahdeksankymmentäkahdeksan ja jos joku epäilee kuinka kuolemaa lähestyviä potilaita hyvin hoidetaan niin suosittelen vierailemaan siellä kun ei enää mitään ole tehtävissä on vielä paljon tekemättä on pirkanmaan hoitokodin tuommoinen kantava ajatus hyvä saattohoito tulisi olla jokaisen oikeus ja kun hyvää saattohoitoa ei tunneta riittävästi se on luonut tilaa pelolle hyvä saattohoito tukee ihmisen omaa elämänhallintaa ja siinä on toinen ihminen tukena vierellä useissa tapauksissa pelot ovat hälvenneet ja kuoleman jouduttamisen toiveista on luovuttu kun ihmisläheisessä saattohoidossa on koettu viimeisten päivien olevan elämisen arvoisia niin kuin sanottu tämmöiseen eksistentiaaliseen ahdistukseen millä kuvataan elämästä ja rakkaista ihmisistä luopumisen tuskaa lääkkeet eivät tuo helpotusta sen sijaan apu löytyy moniammatillisesta osaamisesta taidosta olla läsnä kuulla ja kuunnella kuolevaa ihmistä ja olla hänen lähellään

monet kuolevat ihmiset haluavat myös keskustella iankaikkisuudesta mitä rajan toisella puolen on ja siihenkin tulisi hoitohenkilökuntaa rohkaista pirkanmaan hoitokodissa on mahdollisuus osastohoitoon mutta sieltä kautta on mahdollisuus myös kotihoitoon siellä potilas saa omahoitajan tiimissä mukana lääkäri sosiaalityöntekijä fysioterapeutti ja pappi tavoitteena on luoda potilaalle hyvä ja turvallinen olo hyvää oireenhoitoa ja potilaan sekä hänen läheistensä kokonaisvaltaista tukemista sieltä pirkanmaan hoitokodin kautta on mahdollista saada myös koulutusta monenlaista vapaaehtoistoimintaa siellä on oman ohjaajansa johdolla noin sata vapaaehtoistyöntekijää toimii siellä henkilökunnan rinnalla läheisten mukanaolo parantaa potilaan elämänlaatua ja lisää turvallisuudentunnetta ja hoidossa on tärkeää tukea myös läheisiä heidän selviytymistään potilaan aikana sekä potilaan kuoleman jälkeen meillä on paljon mahdollisuuksia kehitetään niitä mutta ei avata suomessa mahdollisuuksia sille että lähdettäisiin aktiivisesti toisen elämää lopettamaan se ei ole millään muotoa hyvää hoitoa eikä se kuulu ihmislääketieteeseen

arvoisa puhemies joka suomen itsenäisyyspäivänä sotamies lehto tekee itsemurhan sietämättömän ahdistuksen ja kivun tilanteessa tämä on kaikkien suomalaisten nähtävissä ylen näyttäessä televisiosta vakiintuneeseen tapaan edvin laineen tuntemattoman sotilaan tuota elokuvaa katsoessa lehdon teko on yksi järkyttävä yksityiskohta isossa kokonaisuudessa se on osa sodan julmuutta epäinhimillisyyttä ja kohtuutta lehdon itsemurha ei anna kuitenkaan tilaa moralisoinnille harva jos kukaan tuomitsee lehdon elokuvan katsojana olisi toivonut lehdon voivan pelastua ja se on ehkä ymmärryksen tuolla puolen mutta ei ansaitse moraalista tuomiota on tilanteita joissa päätös lähteä tästä elämästä on moraalisten tuomioittemme tavoittamattomissa jokainen jokainen meistä on oman kipunsa ylin subjekti ja auktoriteetti kenelläkään ei ole oikeutta sanoa toiselle sinun velvollisuutesi on kärsiä siis kenelläkään ei ole oikeutta sanoa toiselle sinun velvollisuutesi nyt käsittelyssä olevalla eutanasia aloitteella on vain ohut liittymäkohta tuntemattoman sotilaan lehdon itsemurhaan liittymäkohta on päätös elämän lopettamisesta sietämättömän kivun ja ahdistuksen tilanteessa jossa ei ole näköpiirissä mahdollisuutta saada elämän pelastavaa apua eduskunnalle jätetty esitys eutanasialaista vaatii monien yksityiskohtien selvittämistä ennen aloitteen ratkaisemista aloitteessa nostetaan sietämättömän fyysisen kivun rinnalle eutanasian perusteena myös sietämätön psyykkinen kipu ja kärsimys minusta on ainakin kysyttävä onko henkilön harkintakyky ja kyky tehdä päätös eutanasiapyynnöstä yhtä kirkas psyykkisen kivun tilanteessa kuin fyysisen onko psyykkisen kivun objektiivinen arviointi jonka nämä kaksi lääkäriä joutuvat

vaikeampaa kuin fyysisen kivun kun lääkärit arvioivat onko perustetta eutanasialle onko psyykkisen kivun hyväksyminen perusteeksi eutanasialle astumista sille kaltevalle pinnalle jossa lopulta yhä kevyemmin perustein tehtäisiin eutanasiapäätös voidaanko psyykkinen ja fyysinen kipu rinnastaa silloin kun kysytään perustetta yksilön elämän lopettamiselle hänen pyynnöstään arvoisa puhemies hyvää aloitteessa on muutoin pyrkimys eutanasian kriteereiden ja itse toimenpiteen tarkkaan määrittelyyn ja vaatimukset kaiken toiminnan dokumentointiin hyvä asia on myös ajatus erityisen valvontaelimen perustamisesta ja ilmoitusvelvollisuudesta itse asiassa tältä osin jopa parannuksena nykytilaan jossa itsemurhan avustamista ei ole kriminalisoitu eikä ole ainuttakaan säännöstä siitä kuka ja millä tavoin saa avustaa itsemurhan tekemisessä ja miten tällaista toimenpidettä tulisi dokumentoida tai valvoa huomaan että edustaja päivi räsänen on vuonna kaksituhattaviisi kirjallinen kysymys kahdeksankymmentä kautta kaksituhattaviisi kysynyt tähän liittyvän kysymyksen silloiselta hallitukselta ja ministeri koskinen oikeusministerinä vastannut monissa maissa itsemurhassa avustaminen on kriminalisoitu mutta me olemme sääntelemättömässä tilanteessa mielestäni tähän kysymykseen tulisi meillä paneutua siitä huolimatta että itsemurha ei ole kriminalisoitu enkä toivo sen kriminalisointia siitä olemme päässeet eroon ja hyvä niin sääntelemätön tilanne itsemurhassa avustamisen kohdalla mahdollistaa sattumanvaraisia tilanteita joissa puutteellinen harkinta voi johtaa tahattomiin kuolemiin pidän oikeana aloitteen linjausta että lääkäri ei omantuntonsa vastaisesti olisi velvollinen suorittamaan kuten edellisessä edellisessä puheenvuorossani totesin eutanasia aloite ja siinä se on arvokas tähtää helpotuksen tuomiseen niille parantumattomasti sairaille joiden sietämätöntä kipua ei voida hoitaa muulla tavoin mutta korkealaatuisen saattohoidon ja siihen kuuluvan kivunhoidon saaminen kaikkien ulottuville poistaa eutanasian tarpeen tämän keskustelun käynnistämisessä ja toivottavasti myös eduskunnan ja valtioneuvoston sitouttamisessa tähän aloite on ollut tärkeä pannessaan vauhtia toivottavasti nyt

arvoisa puhemies hyvin aralla mielellä totean että en kuitenkaan itse olisi valmis antamaan potilaan elämän lopettamista lääkärien työtehtäväksi en

henkilön omasta vakaasta pyynnöstä tapahtuva surmaaminen on rangaistavaa mutta itsemurhassa avustaminen ei lähtökohtaisesti ole rangaistavaa sitä ei ole erikseen kriminalisoitu mutta oikeuskäytäntöä meillä ei käytännössä ole lääkäri kuitenkin toimisi sekä terveydenhuoltolain että terveydenhuollon eettisten periaatteiden vastaisesti mikäli hän avustaisi potilastaan itsemurhan

haluan sen todeta että hollannissa on laillista ja ja mahdollista sekä lääkärin avustaa itsemurhassa että eutanasia

on kuitenkin merkillistä se että hollannissa lähes kaikki kuolinpäätöstä toivovat potilaat valitsevat mieluummin eutanasian kuin avustetun itsemurhan vain noin viisi prosenttia näistä potilaista pyytää avustettua itsemurhaa tämä on siinä mielessä merkillistä kun samaan aikaan hollannissakin tätä käytäntöä perustellaan nimenomaan sillä potilaan itsemääräämisoikeudella että miksi he eivät sitten ikään kuin itse halua sitä tehdä tuntuuko itsensä surmaaminen jollain tavalla oikeammalta jos siitä tulee ikään kuin lääketieteellinen toimenpide

arvoisa puhemies tämän illan keskustelussa keskiössä ihan oikeutetusti on ollut se kärsivä potilas ja kärsivän potilaan auttaminen niin että nuo hetket ennen kuolemaa olisivat mahdollisimman arvokkaita ja hyviä ihmiselle mutta samalla on muistettava tämän eutanasiatapahtuman toinen osapuoli eli lääkäri johon edustaja essayah tuossa tuossa hyvin vetosi

aloitteessa halutaan ikään kuin siirtää se vastuu elämän lopettamisesta lääkäreille jos itsemääräämisoikeuteensa vetoava potilas ei itse halua surmata itseään niin miksi kuvitellaan että lääkärit haluaisivat siihen ryhtyä lääkärit ovat ihmisiä ja heille sysätty kuoleman herruus on hyvin raskas asia kantaa ja kyllä se vaikuttaa sekä lääkärin ammatti identiteettiin että myös hänen henkilökohtaiseen persoonaansa kuolemasta ei myöskään tule sen luonnollisempaa tai tai helpompaa asiaa jos se ikään kuin verhotaan

lääketieteelliseksi toimenpiteeksi yhdysvaltalainen filosofi carl elliott on ehdottanut ironisessa artikkelissa että filosofeja ryhdyttäisiin kouluttamaan toteuttamaan eutanasioita sen vuoksi että juuri filosofit usein argumentoivat voimakkaasti eutanasian puolesta kun taas lääkärikunta hyvin yleisesti niin suomessa kuin maailmalla vastustaa sitä